ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia nyt annetaan vastaus edustaja tuula haataisen ynnä hallituksen sosiaali ja terveydenhuoltouudistuksesta valtioneuvoston vastauksen ja ja edustaja tuula haataisen puheenvuoron jälkeen välikysymyskeskustelu käydään nopeatahtisena siten että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi myönnän harkitsemassani järjestyksessä yksi tai kahden minuutin pituisia vastauspuheenvuoroja

arvoisa rouva

tämä hallitus on pidemmällä kuin yksikään aikaisempi uudistus on tehtävä tässä ja nyt se tehdään nyt mittava uudistuksen järjestämiseen liittyvä lakipaketti on jo eduskunnan käsittelyssä sosiaali ja terveydenhuollon järjestämis ja rahoitusvastuu saa kauan kaivatut vahvemmat harteet kun järjestäjien määrä vähenee merkittävästi nykyisestä lähes kahdestasadasta kahdeksaantoista osana sote muutosta vahvistetaan asiakkaan valinnanvapautta tämä varmistaa hoidon ja palvelun onnistumista ja parantaa johtamista sekä sitä kautta myös kustannustehokkuutta meidän on tuotava ihminen asiakas palvelujen keskipisteeksi hallintolähtöisen ajattelun sijaan aina kun luodaan uutta herää kysymyksiä huolia jotka jaamme yhdessä ja joihin on etsitty aktiivisesti ratkaisuja valmistelussa niihin on löytynyt myös vastauksia nyt tehdään todella merkittävää uudistusta suhtaudumme vakavasti viime keskiviikkona päättyneen lausuntokierroksen palautteisiin olemme halunneet tarkastella tekijöitä joilla tehdään varmasti suomalaisille hyvä valinnanvapaus joka alkaa vuonna

on kuitenkin mörköjä joita oppositio maalaa tarkoitushakuisesti ja värittää turhan räikein mustin värein toivon että tämän päivän keskustelu hälventäisi turhia pelkoja ja tarjoaisi vastauksia niille jotka aidosti kantavat huolta sosiaali ja terveydenhuoltomme tulevaisuudesta hallitus toimii vastuullisena tulevaisuudesta huolehtijana oppositio unohtaa arvostelussaan nykytilan käytännössä kokonaan mikäli mitään ei tehdä palvelut jatkavat hitaasti rapautumistaan eriarvoisuus muun muassa hoitoonpääsyssä lisääntyy ja hoitoalan ammattilaisia on yhä vaikeampi saada riittämään palvelutilanteisiin tarpeiden mukaisesti arvoisa rouva puhemies oppositio nostaa tänään käsiteltävässä välikysymyksessään esiin ensimmäisenä kysymyksenä sen miten uudistuksella varmistetaan ihmisten ja alueiden välisten terveys ja kysymys on tärkeä keskeistä uudistuksessa on perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon vahvistaminen sekä sosiaali ja terveyspalvelujen nivominen yhteen sujuviksi palveluketjuiksi vaikutusarviointien mukaan nämä toimet ovat keskeisiä hyvinvointi ja terveyserojen kaventamisessa uudistus luokin hyvät mahdollisuudet kaventaa tehokkaasti hyvinvoinnin ja terveyden eroja nykytilaan verrattuna hallituksen esityksessä sote järjestämisuudistukseksi on periaatteellisesti merkittävä ja laaja rahoituksen uudistus uudistus joka perustuu tutkittuun tietoon esitys luo paremmat rahoitukselliset puitteet yhdenvertaiseen palveluihin pääsyyn valinnanvapaus muuta minkä tueksi on olemassa ihan viimeisintä tutkimustietoa ruotsista lundin yliopistossa on valmistunut tutkimus joka osoittaa että ruotsissa niiden maakäräjien alueella jotka käyttävät palvelutarveindeksiin sidottua valinnanvapaustuottajien korvausta eli henkilökohtaiseen hyvinvointiriskiin perustuvaa kapitaatiota on terveyskeskuksia perustettu juuri alhaisten sosioekonomisten indikaattorien alueille

palvelujen saatavuuden osalta arvoisa rouva puhemies sote uudistuksen toimeenpanon vaiheistamista on toivottu laajasti muun muassa tietojärjestelmien toimivuus on puhuttanut lausuntopalautteen antajista suuri osa katsoi että siirtymäsäännökset eivät lakiluonnoksessa ole uudistuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisia jo lausunnolla olleessa lakiluonnoksessa oli vaiheistusta ja palautetta on kuultu haluamme varmistaa että niin suomalaiset pk yritykset kuin maakunnatkin pääsevät mukaan tuottamaan suomalaisten tarvitsemia palveluita toimeenpanoon tulee tarkoituksenmukainen vaiheistus joka mahdollistaa ihmisen valinnanvapauden toteutumisen pääsääntö on että valinnanvapaus tulee käyttöön vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alussa maakuntien valmistelutilanteet pääsääntö on että valinnanvapauslaki astuu siis voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista maakuntien erilaisuudesta johtuen ensimmäiset maakunnat saavat mahdollisuuden aloittaa jo puolta vuotta tuota ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista aikaisemmin eli etuajassa osa maakunnista aloittaa puoli vuotta jäljessä hitaimmat tulevat saamaan painavista syistä lisäaikaa pykälät viimeistellään näiden linjausten pohjalta ja täsmällisesti esitellään eduskunnalle kun hallituksen esitys on täällä käsittelyssä uudistuksen ja koko valinnanvapauden lisäämisessä sosiaali ja terveyspalvelujärjestelmässämme on osaltaan olennaista se että tieto kulkee toimijalta toiselle asiakkaiden tietojen on oltava eri ammattilaisten sekä kansalaisten itsensä käytettävissä riittävän reaaliaikaisesti ja tietoturvallisesti tietojärjestelmiin tehdäänkin merkittävät investoinnit jatkuvuuden turvaaminen on ensisijaista valtiovarainministeriön ja sosiaali ja terveysministeriön johdolla on jo perustettu projektiorganisaatio tätä tarkoitusta varten projektiorganisaatiossa tehdään tiekartta tietojen integrointiin nykyisistä järjestelmistä niin sanottuun kanta alustaan ja maakunnan tietojärjestelmiin koko mittava tietojärjestelmäuudistus tulee viemään vuosia perustavanlaatuinen on kuitenkin mahdollista varmistaa suunnitellussa aikataulussa sote palvelutuotannon yhtiöittämisvelvoite on aihepiiri joka herättää paljon keskustelua tunteita ja jota käytetään myös erittäin tarkoitushakuisesti erilaisten mörköjen maalailuun yhtiö on käyttökelpoinen organisaatiomuoto yhtiöittämällä voidaan selkeimmin varmistaa vaikuttavuuden ja kulujen vertailtavuus ja läpinäkyvyys se helpottaa merkittävästi kilpailuneutraliteetin toteuttamista kilpailuneutraliteettia tarvitaan kun yksityisiä yhtiöitä otetaan mukaan tuottamaan julkisesti rahoitettuja palveluja huomattavaa on että velvoite lisää myös julkisten tuottajien yhtiöiden läpinäkyvyyttä yhtiö on käytännön kokemusten perusteella joustavampi toimintamuoto esimerkiksi maakuntaorganisaatioon verrattuna ja sen avulla toiminta voidaan järjestää täten tehokkaammin yhtiöittämisvelvollisuus riippuu valitusta kansallisesta mallista nyt valitussa mallissa yrityksillä on oikeus edellytysten täyttyessä ilmoittautua suoran valinnan palvelujen tuottajaksi ja yksilöllä on puolestaan oikeus valita julkisen ja yksityisen tuottajan tässä mallissa eu oikeus siis edellyttää yhtiöittämistä paljon viljelty väite on että yhtiöittämismalli rikkoisi meillä eri puolilla suomea rakennetut ja hyvin toimivat mallit kuten eksoten etelä karjalassa siun soten pohjois karjalassa kainuun hyvät käytännöt tai keski pohjanmaan soiten sellaiseen tulevaisuuteen emme ole menossa jossa pitäisi luopua niistä hyvistä käytännöistä joita eri kuntayhtymämalleissa on vuosien varrella rakennettu on muistettava että asiakkaan on tulevaisuuden uudessa mallissa se kaikkein tärkein se voidaan parhaiten turvata myös erikoistumisen mahdollistavassa monituottajaverkostossa jollaista olemme nyt rakentamassa tästä on vaikutusarvioinnissa saatu tutkimusnäyttöä oppositio esittää kysymyksessään huolensa keskussairaaloiden päivystyksen jatkuvuudesta ja henkilökunnan henkilökunnan riittävyydestä yhtiömallissa on huomattava että kaikkea erikoissairaanhoidon osaamista ei suinkaan viedä yhtiöihin valtaosa säilyy maakunnan toimintana maakunnan liikelaitoksella ja yhtiöillä voi olla yhteistä henkilökuntaa tämä turvaa osaltaan henkilöstön liikkuvuutta riittämistä ja osaamisen ylläpitoa yhtiöittämisen supermöröksi on noussut pelottelu sillä että yhtiömalli ja neuvolat eivät sovi yhteen tässäkin on nähtävä metsä puilta neuvolat ovat nyt ja tulevaisuudessa yksi suomalaisen kansanterveystyön ja ennaltaehkäisevän työn kruununjalokivistä neuvolat ovat osa vahvistuvien ja uudistuvien lasten ja perheiden palvelujen kokonaisuutta olennaista on kehittää neuvolajärjestelmää siten että se vastaa ajan vaatimuksiin toimii asiakaslähtöisesti sekä turvaa eniten apua tarvitsevien palvelut ja mahdollistaa myös uudistumisen innovaatioiden kautta neuvolat ovat jatkossakin maakuntien järjestämiä verovaroin rahoitettuja julkisia palveluita maakunnat päättävät miten organisoituina neuvolat parhaiten toimivat asiakaslähtöisesti ja toteuttavat yhteensovitetut perheiden palvelut neuvolat voivat toimia edellytykset täyttävissä sosiaali ja terveyskeskuksissa tai maakunnan liikelaitoksessa maakunnan oman päätöksen mukaisesti tärkeää on että neuvolatoiminta on siellä missä muutkin ihmiset ovat asioimassa neuvolapalveluiden on oltava saatavilla matalalla kynnyksellä ja perhepalveluista on luotava vahvan järjestäjän johdolla eheä kokonaisuus hallitus kehittää tätä varten perhekeskusmallia ja perhekeskusten verkostoa arvoisa puhemies valinnanvapaustuottajille voidaan asettaa erityisiä kielellisiä vaatimuksia niillä varmistetaan että kielilain vaatimukset ja muut kielelliset oikeudet toteutuvat myös arjessa eivät vain paperilla arvoisa puhemies malli estää myös tehokkaasti rusinoiden noukkimisen pullasta asiakasvalinta on lailla kielletty tuottajien korvausmalli ei kannusta asiakasvalintaan ja uusien tietojärjestelmien avulla yrityksiä voidaan jatkossa valvoa reaaliaikaisesti korvausmalliin on otettu säännökset jotka luovat mahdollisuuden vahvaan taloudelliseen kannustimeen palveluintegraatioon nykyään tällainen kannustin puuttuu mitä kriitikot eivät muista tai kehtaa mainita terveys ja hoivayritystoiminnan keskittymistä hillitään uudistuksessa eri tavoin ja lausunnolla olleessa laissa oleva liukuva käyttöönotto mahdollistaa uusien pienempien yritysten tulon palvelutuottajiksi asiakassetelijärjestelmä antaa niin olemassa oleville kuin uusille pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuuksia toimia joko itsenäisesti tai vaikka osuuskuntamuodon kautta asiakas voi sen avulla valita pitkälti nykyiseen tapaan vaikkapa hyväksi havaitun ja tutun fysioterapeutin sote palveluja tuottavien pienempien yritysten sekä järjestöjen ja niiden yhteiskunnallisten yritysten aseman turvaamiseksi markkinoilla työskentelee parhaillaan työ ja elinkeinoministeriön alla toimiva työryhmä joka selvittää erillisen kilpailusääntelyn tarvetta

pykälään on kirjattu verojalanjäljen avoimuussäännös jota on lausuntokierroksen perusteella edelleen terävöitetty yhtiön verotettavan tulon määrä ja sen emoyrityksen nimi verotuspaikka sekä tuotot voitto ja tappio ennen veroja sekä verot tulevat julkisiksi lisäksi valtiovarainministeriössä käynnissä on yleinen veropohjan laajuutta koskeva ja aggressiivisen verosuunnittelun ja veronkierron mahdollisuuksia vähentävä työ arvoisa rouva puhemies hallituksen valinnanvapausmallissa hienoa on sosiaali ja terveyspalveluiden integrointi yhteen ja tämän yhdistäminen ihmisen omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan elämäänsä ja omiin sote palveluihinsa suomi täyttää sata vuotta tänä vuonna maamme on ollut edelläkävijä demokratiassa ja vaikutusmahdollisuuksien antamisessa valinnanvapauslaki tulee olemaan hieno lahja sata vuotiaalle suomelle siinä vahvistamme asiakkaan asemaa mutta mikä tärkeintä vahvistamme lähellä ihmistä olevia perustason palveluita valinnanvapauslaki uudenaikaistaa kansanterveystyön ja rakenteellisen sosiaalityön puitteita samalla kun palvelun kehittämiselle on jatkuvat kannusteet rahoitus perustuu henkilötason riskin huomiointiin mikä estää tehokkaasti kermankuorinnan sata vuotias suomi rakentaa tulevaisuuden sosiaali ja terveydenhuoltoa jokaisen suomessa asuvan parhaaksi kiitos

arvoisa rouva puhemies me olemme valmiita yhdessä työskentelemään sote uudistuksen tavoitteiden eteen suomen täyttäessä sata vuotta sote uudistus on niin tärkeä asia että sitä ei tule rakentaa yhdenkään yksittäisen poliittisen puolueen ideologian ympärille uudistuksen kantavana voimana pitäisi olla luottamus joka syntyy vain parlamentaarisen valmistelun kautta sipilän hallitus valitsi toisin se asetti poliittisen sopimuksen luottamuksen edelle poliittisen sopimuksen jossa hallituksen sisäisen kriisin kautta on sidottu yhteen markkinamalli ja maakuntamalli siitä härkäpäisesti kiinni pitämällä hallitus leikkii ihmisten ja hyvinvoinniila hallituksen muutokset aikatauluun ovat niin kosmeettisia että ne eivät poista suuria huolia jotka ovat yhteisiä asiantuntijoilla ja myös oppositiolla peruspalvelut kuten terveyskeskukset on tässä hallituksen esityksessä yhtiöitettävä ja laitettava kilpailemaan yksityisten yritysten kanssa asiakkaista valinnanvapausmalli ei edistä sote uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita palveluiden integraatiota terveyserojen kaventamista ja kestäviä kustannussäästöjä uudistuksen suunniteltu toteutusaikataulu on ilman valinnanvapausmalliakin liian tiukka ja uudistuksen toimeenpanon porrastamista olisi syytä harkita näin ei totea oppositio jota te syytätte pelottelemisesta näin toteaa valtiovarainministeri petteri orpon kotikaupunki turku lausunnossaan hallituksen yhtiöittämisesitykseen arvoisa puhemies ihmiset toivovat sosiaali ja yksinkertaisia asioita hoitoon on päästävä jonottamatta asiakasmaksut eivät saa estää lääkäriinmenoa laadun on oltava kunnossa sosiaalipalveluiden on oltava aukottomia erityisesti lastensuojelusta vanhuksista sekä vammaisista on pidettävä huolta

korkein hallinto oikeus ehdotettu valinnanvapausmalli merkitsee perusterveydenhuollon vahvistamisen sijaan kokonaisvaltaisen perusterveydenhuollon alasajoa toteaa aiheen huippuasiantuntija lääkäriseura duodecim onko ministeri rehula tietoinen siitä että tällä esityksellä esimerkiksi etelä karjalan eksotessa joudutaan pilkkomaan hyvin toimivia omia palveluita vuosi sitten tässä salissa te ministeri rehula totesitte itse se olisi uutinen jos sanoisin täältä aitiosta että eksote pitää hajottaa eksotea ei eksotea ei pidä hajottaa kysynkin miksi te sitten teette tällaisen esityksen jossa eksoten palvelut hajotetaan liikelaitoksiin omiin ja vieraisiin yhtiöihin lakiehdotuksen mukainen malli luo kaaoksen moneksi vuodeksi ja vaarantaa väestön terveydenhuollon ja palveluiden saamisen toteaa eksote itsekin omassa lausunnossaan arvoisa puhemies ihmisen arki on unohtunut etenkin asiakasmaksupolitiikassa riskinä on asiakasmaksujen kasvu mikä toteutuessaan uhkaa entisestään kasvattaa terveys eroja kun vähävaraisilla ei ole varaa hakeutua tarvitsemiensa palveluiden piiriin näin toteaa puolestaan yli asukkaan kaupunki helsinki jos taas asiakasmaksuja ei nosteta joudutaan palveluja karsimaan sote palveluiden sekavuudesta ja hatarasta rahoitusmallista kärsivät erityisesti eniten hoitoa tarvitsevat riskinä on että terveimpiä ihmisiä ylihoidetaan ja eniten apua tarvitsevia alihoidetaan esityksellä ei näyttäisi olevan mitään positiivista vaikutusta väestön hyvinvointi ja terveyserojen kaventamiseen näin lausuu a klinikkasäätiö uudistus ei johda mitenkään automaattisesti terveyserojen pienenemiseen jatkaa valtion taloudellinen tutkimuskeskus vatt arvoisa puhemies suurin ongelma tässä hallituksen sote esityksessä on se että julkinen valta korvataan markkinoiden vallalla hallitus väittää tavoittelevansa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä mutta lääkkeeksi on valittu julkisten palveluiden heittäminen markkinoille kilpailemaan yksityisten hoivajättien kanssa ehdotettu tapa toteuttaa perustason ja eräiden erityistason palveluiden valinnanvapaus yhtiöittämisvelvollisuuden ja markkinamekanismien kautta on ristiriidassa sote ja maakuntauudistukselle alun perin asetettujen tavoitteiden kanssa jotka koskevat yhdenvertaisuutta palveluiden integraatiota ja kustannusten hillintää näin kuin yhdestä suusta kaksi ministeri rehulan kotikunta hollola ja ministeri risikon kotikunta seinäjoki näyttääkin siltä että todellinen syy markkinavallan suosimiseen on lähinnä ideologinen vaatimus kilpailluilla markkinoilla olevan julkisen tuotannon yhtiöittämisestä tulee aiheuttamaan maakunnille huomattavia haasteita ja aikataulullisia vaikeuksia toteaa thl julkisten palvelujen yhtiöittäminen lisää henkilöstön pelkoa työsuhteiden pirstoutumisesta ja työpaikkojen säilymisestä jatkaa sairaanhoitajaliitto vaatimus kilpailuneutraliteetin noudattamisesta jättää kansalaisten perusoikeuksien turvaamisen taka alalle sanovat sosiaalialan korkeakoulutetut talentiasta arvoisa puhemies toisin kuin hallitus on väittänyt esitetty markkinamalli ei tuota alueellista yhdenvertaisuutta ei kavenna hyvinvointi ja terveyseroja ei vähennä osaoptimointia eikä satsaa ennaltaehkäisyyn verovaroista kustannettujen lääkärikäyntien fysioterapiapalveluiden ja neuvolareissujen täytyy olla siellä missä ihmiset niitä tarvitsevat myös harvaan asutuilla seuduilla todennäköistä on että terveydenhuollon markkinat syntyvät vain suuriin kaupunkikeskuksiin mutta eivät harva alueille toteaa asukkaan ranuan kunta esitetty markkinavalta ei näin ollen kannusta kokonaisuuksien hallintaan tai ennaltaehkäisyyn vaan osaoptimointiin miksi tämä sote keskus panostaisi vaikka ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön kun kärjistyneistä ongelmista vastaa aina joku muu hallituksen esitys uhkaa pirstoa ja hajottaa sosiaalityötä ja asiakkaiden saamaa palvelua toteaa sosiaalitoimen sosiaalityöntekijät lausunnossaan ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämiseen liittyvät kannustimet jäävät kevyiksi sanoo kokkolan kaupunki arvoisa puhemies hallitus ei ole kertonut miten se turvaa pienten ja keskisuurten yrittäjien aseman uudistuksessa yrittäjien itsensäkin mukaan moni pk yritys kaatuu liian koviin tietojärjestelmä ja hallintokustannuksiin ja ajautuu fuusioitavaksi isompiin yhtiöihin tällä hetkellähän viiden suurimman yrityksen osuus on jo yli seitsemänkymmentä prosenttia liikevaihdosta sote alalla todellinen kilpailu jää kauaksi suuremmilla toimijoilla on parempi neuvotteluvoima ja siten paremmat yhteistyöverkostot kuin pienemmillä toimijoilla ja mahdollisuus estää pienempien toimijoiden markkinoilletulo kieltäytymällä yhteistyösopimuksesta tai asettamalla hyvin korkean hinnan sopimuksille toteaa vatt valtion taloudellinen

hallitus on väittänyt että markkinoille vieminen perustuu eu lainsäädännön vaatimuksiin väite ei pidä paikkaansa missään euroopassa ei ole toteutettu tällaista mallia ministeri rehula viittasitte ruotsin malliin edes ruotsissa ei ole palveluita pakkoyhtiöitetty maakunnissa arvoisa puhemies ihmisten arvostama neuvolajärjestelmä on valittu kaikkien aikojen parhaaksi suomalaiseksi keksinnöksi se vertautuu innovatiivisuudessaan äitiyspakkaukseen ja se on rakennettu parhaaseen tutkimustietoon nojaten kaikille täysin yhdenvertaisesti arvoisa puhemies miksi hallitus ei käytä hyväkseen parasta tutkimustietoa ja valmistele uudistusta huolellisesti kuten asiantuntijat ovat esittäneet lain voimaantulon erityisesti uudenmaan mittasuhteiden kannalta erittäin haastava nämä tekijät yhdessä muiden ongelmien kanssa voivat vaarantaa palvelujen jatkuvuuden ja potilasturvallisuuden uudellamaalla toteaa uudenmaan liitto joka kolmas suomalainen asuu uudellamaalla asukkaat voivat jäädä jopa kaoottisen palvelujärjestelmän asiakkaiksi kun valmistelua ei ei ehditä tehdä huolellisesti sanoo thl pääministeri sipilä on sote uudistuksen kritiikin edessä todennut että esitykseen tehdään lausuntokierroksen jälkeen muutoksia ja ja vakavat puutteet korjataan tiistaina päättyi lausuntokierros ja pääministeri ilmoitti pykälien valmistuvan viikossa viikonloppuna kerrottiin että monien asiantuntijoiden korostamat perustuslakiongelmat on ratkaistu kysynkin onko hyvää valmistelua se että tuhansien sivujen asiantuntijalausunnot kuitataan käsitellyiksi viikossa voidaanko koko suomalaisen sosiaali ja terveydenhuollon peruskivi muuttaa tällaisella valmistelulla arvoisa puhemies me olemme valmiita rakentamaan järjestelmän jossa hyvinvointi ja terveyserot kaventuvat ja hoitoonpääsy helpottuu onko hallitus valmis nyt kuuntelemaan ja kuulemaan mitä kaikki varteenotettavat asiantuntijat tästä uudistuksesta lausuvat jos ei palvelut heikkenevät maksut nousevat ja eriarvoisuus kasvaa arvoisa puhemies te hallituspuolueista väitätte että oppositio pelottelee me emme pelottele me vetoamme vain asiantuntijoiden kritiikkiin jonka yhteenveto on selvä tällaista uudistusta suomessa ei tule tehdä edellä olevan perusteella teen seuraavan epäluottamuslause esityksen eduskunta katsoo että hallitus ei ole riittävästi huomioinut asiantuntijoiden näkemyksiä sote uudistuksen valmistelussa eikä ole varmistanut että esitys turvaisi suomalaisten oikeuden yhdenvertaisiin sosiaali ja terveyspalveluihin tästä syystä eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

seuraavaksi ryhmäpuheenvuorokierros

arvoisa rouva puhemies

potilaat

on tunnustettava että ongelmat ovat lisääntyneet erityisesti peruspalveluissa lääkäriin pääsyssä

kasvaneet mahdollisuudet väestön ikääntyminen ja rahoituksen painopisteen muuttuminen ongelmana on

käytössä niin suomessa kuin muuallakin on viime vuosina valmisteltu erilaisia terveydenhuollon reformeja aiemmat yritykset ovat kaatuneet perustuslakiongelmiin ja kansalaisten hämmennys on

palvelut eivätkä niiden taustalla olevat hallintorakenteet sipilän hallitus lähti rakentamaan uutta sotea maakuntapohjalle maakunnat muodostavat meillä luonnollisen alueen palvelujen järjestämiselle erityisesti

voivat nykyisen monikanavaisen rahoituksen sijaan omilla päätöksillään turvata peruspalvelujen riittävän rahoituksen ja järjestämisen lähellä ihmisiä ja heidän toiveittensa

mukaan on hienoa havaita että aiemmista kannoista poiketen eduskunnassa näyttää nyt vallitsevan huomattavan suuri yksimielisyys hallituksen valitsemasta hallituksen valitsemasta maakuntapohjasta keskustelu onkin siirtynyt monitahoisen ja mittavan uudistuksen yksityiskohtiin mutta kuten nobelisti holmström sanoi uudistuksesta tässä salissa täytyy mennä eteenpäin olisi poliittista propagandaa sanoa että välikysymyksessä esitetyt huolet olisivat turhia virkamiehet ja hallitus ovat tehneet hartiavoimin töitä jotta sotesta ja maakuntahallinnosta tulisi toimiva kokonaisuus sote uudistuksen ja siihen liittyvän valinnanvapauden pitää täyttää perustuslain reunaehdot ja uudistukselle alun perin asetetut tavoitteet sekä olla toteuttamiskelpoinen esitetty kritiikki suuntautuu erityisesti valinnanvapausmalliin ja yksityisiin palveluntuottajiin on muistettava kaksi tähän liittyvää kiistatonta etua yksityisten palvelujen ottaminen mukaan lisää asiakkaiden vaihtoehtoja ja tuo merkittävästi lisäkapasiteettia juuri peruspalveluihin useat kunnat eivät saisi hetkellä järjestettyä riittäviä palveluja ilman kumppanuutta järjestöjen ja yritysten kanssa haasteena on toki riittävä integraation turvaaminen mutta maakunta voi turvata integraation omilla päätöksillään ja muun muassa rahoitusohjauksella ja mitä nopeammin saadaan rakennettua paremmat tietojärjestelmät mukaan lukien sosiaalihuollon tietojärjestelmät sitä vahvemmin voidaan integraatiota ohjata

ja syrjäytymisen torjunnassa henkilökohtainen asiakassuunnitelma ja budjetti ovat tärkeitä keinoja palveluja käyttävien ihmisten palvelujen parantamisessa maakunnilla tulee olemaan varsin hyvät eväät päättää yksityiskohtaisemmin palvelujen järjestämisestä ja ohjauksesta koskien muun muassa yksityisten yritysten toimintaa lähipalvelujen turvaamista ja kielellisiä oikeuksia on erittäin tärkeää että alueelliset erityispiirteet voidaan ottaa huomioon neuvolat ovat sote järjestelmämme kruununjalokivi hallituksen ratkaisu jossa maakunnat saavat päättää neuvolatoiminnan järjestämisestä on hyvä tämä mahdollistaa perhekeskukset joita valmistellaan parhaillaan monessa maakunnassa neuvolan ympärille valinnanvapauden käyttöönoton aikataulu olisi ollut kunnianhimoinen mutta nyt turvataan maakuntien tilanteen huomioiva vaiheittainen käyttöönotto samalla on todettava että uudistuksen valmistelu on varsin pitkällä monessa maakunnassa kuten esimerkiksi siun sote pohjois karjalassa arvoisa puhemies nyt on päätettävä jatketaanko vuosien jahkailua vai pannaanko toimeksi palvelujen kehittämistarpeet eivät väisty siksi emme voi painaa jarrua uudistukset on toteutettava siten että ihmiset huomaavat hallinnon muutokset parantuneina palveluina terveyskeskukset sairaalat ja sosiaalitoimi jatkavat työtään niiden rinnalle tulee uusia palvelupisteitä vanhustenhoitoa voidaan kehittää vahvemmalla

arvoisa rouva puhemies

se on tärkeintä arvoisa puhemies oppositio pelottelee yhtiöittämisellä se unohtaa että maakunnalla on yhtiöittämisvelvoite vain silloin kun maakunta hoitaa tehtäviä kilpailutilanteessa markkinoilla tai palvelut ovat asiakkaan valinnanvapauden piirissä näin turvataan kilpailuneutraliteetti ja tuottajien tasavertainen asema se on asiakkaan ja myös veronmaksajan etu vasemmisto on ollut perustamassa satoja julkisomisteisia yhtiöitä esimerkiksi jyväskylän kaupunkikonserniin kuuluu yhdeksäntoista osakeyhtiötä pitäisikö nekin opposition mielestä lakkauttaa ideologisista syistä asiakkaalle tärkeintä ovat laadukkaat palvelut ei se mikä kyltti on sote aseman ovipielessä tärkeää on myös se että asiakasmaksut ovat kohtuulliset perustuslaki edellyttää että maksu ei saa olla kenenkään sote palvelun saannin esteenä sote palveluihin käytetään julkisia varoja lähes kaksikymmentä miljardia euroa vuodessa kasvu on viime vuosina ollut noin kaksi pilkku neljä prosenttia välttämätöntä on leikata kasvua mutta siirtymävaiheessa tulee kertakustannuksia kun maakunnissa toteutetaan palveluketjujen integraatio tiedolla johtaminen rahoitus pääsääntöisesti kapitaatiopohjalla menojen kasvu hidastuu kun digitaaliset liikkuvat palvelut otetaan käyttöön ja toteutetaan periaatetta toimintakykyisenä kotona mahdollisimman pitkään kustannukset alenevat edelleen kalliiden tilojen ja laitteiden sekä erinomaisen ammattihenkilöstön järkevä käyttö vähentää kustannuksia hankintojen ja ict palvelujen uudistaminen synnyttää säästöjä lähes kahdestasadasta järjestäjästä siirrytään kahdeksaantoista maakuntajärjestäjään valtava määrä hallintohimmeleitä lakkaute taan ja niitä palvelevia byrokraatteja siirretään järkevämpiin tehtäviin vastuu selkiytyy ja kustannusten kasvu hidastuu tärkeintä on se että palvelut paranevat ennaltaehkäisevä työ tehostuu ja muun muassa työstäpoissaolojaksot lyhenevät mikä tuo suuret hyödyt kansantaloudelle arvoisa puhemies suomalaiset haluavat soteen lisää valinnanvapautta miksi pienituloinen ei saisi valita sote palvelunsa tuottajaa kuten hän saa valita monet muutkin palvelunsa miksi jatkaisimme hyväosaisten etuoikeuksia alueellista tasa arvoa ei ole nyt se milloinkaan toteudu täydellisenä alueilla on muistettava että maakunta on aina vastuussa palvelujen järjestämisestä jokaiselle asukkaalleen palveluntuottaja ei valitse asiakasta asiakas valitsee tuottajan asiakas on keskiössä on tärkeää että valinnanvapautta laajennetaan hallitusti kuten ministerit ovat sopineet saadut lausunnot on syytä vielä jatkovalmistelussa ottaa huomioon niin hyvin kuin mahdollista perussuomalaisille sisältö on tärkeämpi kuin aikataulu pienille tuottajille haluamme taata toimintaedellytykset mittavat henkilösiirrot edellyttävät maakunnissa hyvää yhteistoimintaa sote yhtiöiltä edellytämme avoimuutta ja yhteisvastuuta niille on tärkeää luoda verojalanjälki joka paljastaa ovatko ne maksaneet veronsa suomessa ja huolehtineet vastuistaan näin maakunnilla ja asiakkailla on mahdollisuus reagoida mahdolliseen vastuuttomuuteen arvoisa puhemies täysin epäselväksi on jäänyt mikä on opposition vaihtoehto sdpn aluekuntamalli on perustuslain vastainen ja käyttökelvoton kuten lienee vihreidenkin malli täällä eduskunnassa oppositio keskittyy lähinnä vastustamiseen ja jopa pelotteluun hienoa on se että maakunnissa myös opposition paikalliset edustajat ovat mukana maakuntauudistuksen toteuttamisessa itsenäisyyden juhlavuoden hengessä yhdessä tillsammans me perussuomalaiset haluamme uudistaa suomea haluamme demokraattisen aluehallinnon järkevän valinnanvapauden ja hyvät palvelut kaikille kustannustehokkaasti hallituksen vastaus oli kattava

arvoisa puhemies tapasin tutun sairaanhoitajan hän kertoi odottaneensa terveysasemalle viikkoja

nyt vaikuttaa siltä että olette valinneet pelottelun sekä uudistuksen kaatamisella uhkailun tien mörköjen maalaamisen unohtaen ihmisten hädän listaatte välikysymyksessä viisi sivua ongelmia virheellisiä väitteitä ette yhtään ratkaisua hämmästelen sekö on vihervasemmiston panos uudistustarpeeseen odotus oli tuskallista totesi potilas jolla oli vaikeat nivelkivut sivuutin kommentin ensin mutta myöhemmin hävetti potilas oli ensin jonottanut terveysasemalle sitten maannut kotona viikkoja sairauslomalla odottaen erikoislääkärille

suomea vakavasti huomauttanut alkuvuodesta yhdeksäntoistatuhatta ihmistä on odottanut jopa kolme viikkoa tai enemmän terveyskeskusaikaa jonot ovat arkipäivää eläkeläisille työttömille ja lapsiperheille

kuin kreikan mytologioissa ihmisten hämmennys ja huoli on ymmärrettävää pelottelun sijaan pyydän tulkaa mukaan etsimään ratkaisuja sen sijaan että tyrmäätte niitä väitätte että valinnanvapauden laajentaminen eriarvoistaisi päinvastoin se että peruspalvelun tuottamiseen varattu julkinen raha seuraa ihmisen valintaa varmistaa että ihminen saa tuloista riippumatta palvelun eikä häntä jätetä jonoon valinnanvapaus on ketterä tapa kehittää laatua ihmisen näkökulmasta ja turvata lähipalveluja tuulesta temmattu on opposition väite että ruotsissa peruutettaisiin valinnanvapaus nauttii kannatusta ja sitä kehitetään demarihallituksen johdolla tutkimukset osoittavat kiistatta että peruspalveluja on valinnanvapaudella vahvistettu on väärä väite että valinnan mahdollisuuden käyttäminen nostaisi maksuja asiakasmaksut ovat samat tuottaa palvelun sitten julkinen taho yritys tai järjestö kokoomus ei kannata maksukorotuksia piikki ei ole auki eikä valta siirry yrityksille palveluiden tuottajat ovat julkisen vallan tiukoissa ohjaksissa laatukriteerit avoimuusvaade ja pelisäännöt ovat samat kaikille korvaukseen on luotava kannusteet hoitaa ihmisiä hoitoisuuden mukaan vaikuttavasti palveluntuottaja ei valitse vaan ihminen valinta ei ole velvoite vaan mahdollisuus hyvät opposition edustajat kun te väitätte etteivät ihmiset valitsemaan kysynkin teiltä mitä te vastaatte vaikeasti vammaisille jotka ovat muuten jo kuusi vuotta valinneet onnistuneesti kuntoutuspalveluiden tuottajan tuore tutkimus kokeilusta osoittaa että merkittävätkään vammat tai toimintakyvyn haitat eivät poista ihmisen halua tai kykyä valita yksin tai yhdessä luottohenkilön kanssa kyse on ihmisen itsemääräämisoikeudesta ja osallisuudesta en voi ymmärtää miksi te oppositiossa vastustatte neliraajajarrutuksessa ihmisen mahdollisuutta vaikuttaa omiin palveluihinsa tuhatyhdeksänsataa luvun alussa uskottiin etteivät naiset osaa äänestää emme kai nykypäivän suomessa enää väitä etteivät ihmiset osaisi valita arvoisa puhemies valinnanvapauslaki on tehtävä huolella kenttää kuunnellen valmistelun laatu edellä jotta saamme varmasti parhaan mahdollisen lain vaikutusarviointien on oltava vedenpitävät valmistelussa ei saa hosua henkilöstön mukanaolo ja hyvä moniammatillinen johtaminen on soten onnistumisen edellytys palvelut tekevistä ihmisistä huolenpito mittavassa uudistuksessa on kokoomukselle kunniakysymys kokoomus puolustaa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja verovaroin tuotettuja tasa arvoisia julkisen sektorin vastuulla olevia palveluita siksi sote uudistus on nyt tehtävä

arvoisa puhemies

tarjota asiakkaalle eri maksusta lisäpalveluja voi johtaa eriarvoistumisen lisääntymiseen ja jatkona tämä voi avata eriarvoistumiseen uudenlaisen polun ja johtaa siihen että asiakkaan maksukyky voi muodostua tärkeämmäksi palvelun saamisen periaatteeksi kuin tarve ja lisää maakuntien välisten erojen lisäksi väestön alueellinen eriarvoisuus maakuntien sisällä on ilmeistä koska yksityistä palveluntarjontaa syntyy oletettavasti erityisesti maakuntakeskuksiin ja niiden seutukuntiin

toimivista hoitoketjuista maakunnalle integraation toteuttaminen on monituottajamallissa haastavaa koska palvelutuotanto ei ole suoraan maakunnan hallinnollisessa ohjauksessa kuulostaako tutulta nämä sitaatit eivät ole opposition pelottelua vaan suoria lainauksia hallituksen omasta lakiesityksestä ei taida olla aiemmin ollut semmoista lakiesitystä jonka perusteluissa hallitus jo itse kumoaa kaikki asettamansa tavoitteet ihmisten tasa arvoisen palvelunsaannin toimivat hoitoketjut ja talouden hallinnan no nyt hallitus on sanonut korjaavansa lausuntokierroksella esiin tulleet ongelmat hyvä niin siihen on todella syytä sillä sosiaali ja terveysjohtajista yhdeksänkymmentäkolme prosenttia ei tue tätä hallituksen

samalla tavalla muutoksia luvattiin viime syksynä järjestämislain ja maakuntalain kohdalla mutta toisin kävi silloin suurin osa vastaajista ei luottanut esityksen kohtiin palveluketjujen toimimisesta tai tuottajan ja järjestäjän erottamisesta siitä huolimatta nämä ovat lakiesityksissä kuntayhtymien ja kuntien omistamien irtaimistojen ja kiinteistöjen tulevia järjestelyjä vastustivat kaikki yli asukkaan kunnat ja muistakin yli kahdeksankymmentä prosenttia mutta mitään korjausta ei tehty palveluiden tuotantomallia ei haluttu korjata vaikka palaute oli että kuntien pitäisi voida olla mukana tuottamassa palveluja huomionarvoista on että kriittisimpiä ovat olleet ne jotka nyt kantavat vastuuta elikkä kunnat ja kuntayhtymät myönteisimpiä yksityiset terveyspalveluyritykset hallituksen esityksellä ei saavuteta sote uudistukselle asetettuja tavoitteita ei kavenneta ihmisten hyvinvointi ja terveyseroja ei luoda tasa arvoisempia palveluita se ei hillitse kustannuksia ja on myös muita ongelmia esimerkiksi mainittu ict tietojärjestelmä jota ei ole vielä oikeasti olemassakaan eikä tällä aikataululla mahdollista saada valmiiksi arvoisa puhemies sosiaalidemokraatit ovat jo viime kesänä esittäneet vaihtoehdon jossa muutoksia sote palveluiden järjestämiseen olisi tehty kuntalain pohjalta jolloin yhteistyö ja kuntien kiinteistöjen henkilöstön ja tukipalveluiden muutokset olisi helpompi järjestää päätösvalta olisi oikeasti alueilla vaaleilla valituilla päättäjillä ei valtiolla ja erilaisissa yhtiöissä me emme hyväksy julkisen palvelutuotannon pakkoyhtiöittämistä emmekä sitä että terveys ja hyvinvointipalvelut tuotetaan markkinoiden ehdoilla me kannatamme valinnanvapautta mutta hallituksen mallista puuttuu integraatio ja julkisen vallan ohjaus hallituksen malli hajottaa palveluiden tuotantoa jo nykyisin toimivissa malleissa sdpn mielestä palveluseteli on aivan erinomainen tapa antaa ihmisille mahdollisuus valita vapaasti palveluidensa tuottaja arvoisa puhemies nyt kasvatetaan kansalaisten epävarmuutta hyvin toimivien palveluiden kuten neuvoloiden osalta
nyt annetaan vakuutusyhtiöille lisää tilaa ruokkimalla epävarmuutta siitä että julkiset palvelut eivät tule riittämään samalla suurille yhtiöille annetaan tilaa miettiä voittojen lisäämistä välttämällä veronmaksua ja ostamalla lisää pieniä yrityksiä pois

tänään esitetty vaiheistus ei ratkaise uudistuksessa olevia perustavanlaatuisia ongelmia tämän sijaan nyt olisi vihdoin aika harkita ja tehdä tätä koko uudistusta yhdessä sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmä kannattaa edustaja haataisen tekemää epäluottamuslause esitystä

arvoisa puhemies

keskustellut itseäni vielä paljon vakavammin sairastuneiden ihmisten kanssa yksi asia yhdistää kiitollisuus verovaroin kustannettua terveysjärjestelmäa ja sen työntekijöitä kohtaan järjestelmän arvon ymmärtää kun siihen joutuu turvautumaan jokaisen on saatava oikea aikaista hoitoa ilman jonoja lompakon paksuudesta ja postinumerosta riippumatta palveluiden järjestäminen ja rahoitus on saatava samoihin käsiin tieto täytyy saada liikkumaan jokaisen asiakaskäynnin mukana siksi sote uudistus tarvitaan mutta ei hinnalla millä hyvänsä uudistuksen toteuttaminen hallituksen esittämällä tavalla on yhtä suuri ongelma kuin uudistuksen kaatuminen jälleen kerran arvoisa puhemies vihreät sitoutuvat sote uudistuksen toteuttamiseen kunhan hallitus sitoutuu uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden toteuttamiseen kaikki puolueet ovat sitoutuneet terveys ja hyvinvointierojen kaventamiseen kustannusten kasvun hillitsemiseen ja saumattomien hoivaketjujen turvaamiseen sote palveluiden markkinallistaminen uhkaa näitä kaikkia tämä ei ole opposition pelottelua tämä on hallituksen oman vaikutusarvion keskeinen viesti jonka myös sosiaali ja terveyspolitiikan johtavat professorit ovat nostaneet esiin tämä ei ole populismia tämä on nobelismia kuten viime viikolla tässä salissa saimme kuulla populismia on sen sijaan vaieta kaikki asiantuntijakritiikki ja esittää puhtaan ideologisia väitteitä ongelma ei ole valinnanvapaus itsessään se hyvänä renkinä ja julkisen sektorin täydentäjänä rengistä ollaan kuitenkin tekemässä isäntää viemällä markkinamalli äärimmäisyyksiin ja toteuttamalla se kertarysäyksellä se ei ratkaise ongelmia vaan rikkoo toimivia rakenteita ja luo uusia ongelmia arvoisa puhemies sote rahoituksen kriisi muuttuu aina sote palveluiden kriisiksi siitä kärsivät eniten pienituloiset ja syrjemmässä asuvat ihmiset muutamat isot yhtiöt pystyvät markkinoinnin kautta sijoittumisen kautta ja työterveyshuollon asiakkuuksien hyödyntämisen kautta valikoimaan ihmisiä joista ei muodostu kustannuksia mutta joista saa korvauksen pieni ja paikallinen hoivayritys ei tästä esityksestä hyödy se tulee syödyksi syntyy kansantalouden kansanterveyden kannalta vääristynyt kannustin terveitä ylihoidetaan ja sairaita alihoidetaan hoidon vaikuttavuuteen on toki hyvä kiinnittää huomiota kannustimet ohjaavat yhtiöitä kuitenkin asiakkaiden valikoimiseen ja paljon palveluita tarvitsevien lähettämiseen maakunnan hoidettavaksi vihreät eivät voi hyväksyä hallituksen esitystä eivät nyt eivätkä edes siirtymäkauden jälkeen esityksen on on muututtava vihreiden vaihtoehdossa uudistuksen alkuperäiset tavoitteet turvataan ensin on taattava saumattomat hoivaketjut sitten yhdistettävä palveluiden rahoitus maakunnille on on annettava verotusoikeus lopuksi asiakkaan valinnanvapautta edistetään ja markkinoita monipuolistetaan ilman vaateita pakkoyhtiöittämisestä kaikki jakavat uudistuksen alkuperäiset tavoitteet miksi uudistusta ei tehdä yhdessä koko eduskunnan voimin arvoisa puhemies kyse ei ole siitä kuka poliitikko tai mikä puolue on sanonut tai tehnyt mitäkin eri aikoina kyse on vanhuksesta joka tarvitsee kotiin tuotavia palveluita koska lähin terveyskeskus on monen kymmenen kilometrin päässä eikä julkista liikennettä ole käytössä kyse on nuoresta jonka koti on rikki ja koulupäivät menevät lähinnä lähiostarilla kyse on äidistä joka tarvitsee apua omaan jaksamiseensa lapsi on korvatulehduskierteessä kyse on ihmisten hoitamisesta kokonaisuutena siitä miten järjestelmä auttaa parhaiten kaventamaan terveyseroja hillitsemään kustannuskehitystä sekä takaamaan saumattomat hoivaketjut arvoisa puhemies uudistus täytyy tehdä kansanterveys ja ihmisten yhdenvertaisuus edellä ei markkinat edellä siksi vihreiden eduskuntaryhmä kannattaa edustaja haataisen tekemää epäluottamuslause ehdotusta

arvoisa puhemies

suomalaisen terveydenhuollon ongelma ei ole kilpailun tai vaihtoehtojen puute vaan tasa arvon puute vuoden alussa julkaistussa kolmenkymmenenviiden eurooppalaisen maan vertailussa suomen sairaanhoitojärjestelmä todettiin euroopan kustannustehokkaimmaksi laatuvertailuissa sijoitus oli kahdeksas eli suomi päihitti palveluiden kaupallistamisessa kunnostautuneet maat kuten ruotsin ja ison britannian terveydenhuoltomenojen osuus bruttokansantuotteesta on suomessa pohjoismaiden pienin suomalaisen sosiaali ja terveydenhuollon suurin epäkohta on hoidon epätasa arvo ja erityisesti perustason palvelut kärsivät jatkuvasta resurssipulasta joka näkyy terveyskeskusten pitkinä jonoina ja korkeina asiakasmaksuina sosiaali ja terveydenhuollon järjestäminen maksaa tällä hetkellä noin kolmetuhattaviisisataa euroa per asukas mistä vain noin satakolmekymmentä euroa menee terveyskeskusten avoterveydenhuoltoon terveyskeskuskäynnit ovat suomessa vähentyneet huomattavasti kaksituhatta luvun alusta ja samalla sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on nostettu pohjoismaiden korkeimmiksi nämä ongelmat piti uudistuksessa ratkaista siirtämällä vastuu koko sosiaali ja terveydenhuollosta yhdelle näin onkin onnistuneesti jo tehty muun muassa kainuun sotessa ja eksotessa kun vastuu niin sosiaalipalveluista kuin terveydenhuollosta on yhdellä taholla voidaan luoda yhteistyömalleja jotka huomioivat potilaiden moninaiset tarpeet jonosta ja toimipisteestä toiseen pompottamisen sijaan voidaan rakentaa lapsiperheille pitkäaikaistyöttömille ja vanhuksille suunnattuja palvelukokonaisuuksia samalla resursseja voidaan siirtää raskaammasta erikoissairaanhoidosta perustasolle sosiaalityöhön ja terveyskeskusvastaanottoihin ja näin lyhentää jonoja terveyskeskusmaksun poistaminen lisäisi yhdenvertaisuutta ja vähentäisi samalla byrokratiaa arvoisa puhemies sote uudistuksessa piti korjata se mikä oli rikki luoda eheät palveluketjut vahvemmat julkiset palvelut ja parantaa alueellista tasa arvoa hallituksen mallilla emme saavuta mitään näistä tavoitteista pakkoyhtiöittäminen ja ulkoistaminen rikkoo palveluketjut maakunnan järjestämisvastuu ei riitä yhteistyön luomiseen kun hoitoketjusta vastaavat henkilöt työskentelevät yksityisissä sote keskuksissa sote keskusten alihankkijayrityksissä maakunnan yhtiössä ja liikelaitoksessa ja eksoten kaltaiset organisaatiot joutuvat pilkkomaan toimiviksi todetut järjestelmät hallituksen järjestelmä ohjaisi entistä suuremman osan palveluihin tarkoitetuista verovaroista yksityisten yritysten osinkojen markkinoinnin ja lobbauksen rahoittamiseen mallin hyötyjiä eivät ole eniten hoitoa tarvitsevat vaan hyvin toimeentulevat potilaat jotka jatkossa käyvät mehiläisessä tai terveystalossa kaikkien veronmaksajien piikkiin alueellinen tasa arvo vähenee kun yksityinen palvelutarjonta keskittyy isoihin kasvukeskuksiin ja niiden keskusta alueille näin saadaan järjestelmä joka maksaa enemmän mutta on vähemmän tasa arvoinen sen sijaan turvataan yli kymmenen miljardin euron markkinat isoille terveyskonserneille pihlajalinnan toimitusjohtaja sanoi bloombergille antamassaan haastattelussa sen selvästi suomeen avataan nyt ennennäkemätön siivu julkisista palveluista markkinoille ja isot yritystoimijat näkevät siinä ison liiketoiminnan kasvattamisen potentiaalin

fiksut suomalaiset kannattavat kyllä potilaiden itsemääräämisoikeuden ja valinnanmahdollisuuksien lisäämistä mutta eivät halua yksityistää nykyistä suurempaa osaa palveluista arvoisa puhemies vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kannattaa edustaja haataisen esittämää epäluottamuslausetta

värderade talman arvoisa puhemies syytä muistuttaa mikä on ollut koko sote uudistuksen tavoite hoitoonpääsyn parantaminen terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hillintä hallituksen mallissa hallinto on saanut aivan liian suuren roolin ruotsalainen eduskuntaryhmä epäilee sitä että ratkaisu ongelmiimme olisi uusi hallinnon taso nyt huomio kohdistuu jättimäiseen hallintokoneistoon mutta ei siihen minkä pitäisi olla uudistuksen selkeä tavoite helpompi pääsy lääkäriin ja muuhun hoitoon

ministeri risikko ja kokoomus ovat julkisuudessa esittäneet ajatuksen että kunnat ja kaupungit saisivat jatkaa hoitopalvelujen tuottamista rkp pitää ajatusta tervetulleena mutta painotamme että tämän tulisi koskea tasavertaisesti kaikkia kuntia haluaisimme nähdä tämän myös avauksena siitä että kunnat saisivat pitää sosiaalihuollon ja vanhustenhuollon itsellään ruotsalainen eduskuntaryhmä pitää lähtökohtaisesti valinnanvapautta hyvänä asiana mutta mitä tekee hallitus palvelusetelien käytön laajentamisen mikä olisi fiksuinta ja suosisi myös pieniä terveysalan yrityksiä ja kolmatta sektoria sijasta päätetään lähteä toteuttamaan valtava operaatio jonka lopputulosta ei tiedetä ja josta monet asiantuntijat varoittavat

kerralla meidän selkeä näkemyksemme on että hallituksen valinnanvapausmalli ei ole tarkoituksenmukainen se on liian monimutkainen luo massiivista byrokratiaa ja uhkaa nostaa hoidon kustannuksia vaikka päinvastaista yritetäänkin väittää hallituspuolueet ovat muun muassa antaneet ymmärtää että lainsäädännöllä voidaan turvata että pienet terveysyritykset voivat toimia jatkossakin vaikuttaa kuitenkin siltä että vastuussa olevat ministerit eivät halua nähdä mitä on tapahtumassa maassamme puhuin äsken hammaslääkärin kanssa hän on viisi vuotta työskennellyt yksityisellä hammaslääkäriasemalla jota hän itse ollut mukana perustamassa ja jossa nyt on neljätoista työntekijää useat suuret hoitoalan yritykset ovat olleet nyt yhteydessä ja haluavat sote uudistuksen vuoksi ostaa tämän lääkäriaseman hän ei haluaisi myydä koska hän katsoo että on tärkeätä että pystyy jatkamaan henkilökohtaiset potilassuhteet säilyttäen viesti on kuitenkin se että pienet asemat eivät pysy hengissä uudistuksen jälkeen jättiyritykset ostavat tässä maassa joka viikko pieniä klinikoita ja asemia jotka ovat myös erittäin kannattavia tällaistako kehitystä me haluamme ruotsalainen eduskuntaryhmä ei tätä halua nyt tarvitaan aikalisä

arvoisa puhemies laajan yhteisen näkemyksen mukaan sote uudistuksen tavoitteet ovat siis ensimmäiseksi sujuvat palveluketjut perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen integraation kautta sekä painopisteen siirtyminen peruspalveluihin ja kevyempiin palveluihin toiseksi kansalaisten yhdenvertaisuus saatavuudessa ja kolmanneksi kolmen miljardin euron säästöt kulujen kasvusta vuoteen kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän mennessä näiden tavoitteiden pohjalta toteutettavaan sote uudistukseen on koko oppositio ilmoittanut tahtonsa sitoutua hallitus ei kuitenkaan ole ottanut oppositiota mukaan valmisteluun sen sijaan hallitus ajaa uudistusta joka kyllä mullistaisi suomalaisen sosiaali ja terveydenhuollon perusteellisesti mutta ei sisällä riittäviä keinoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen arvoisa puhemies suuri huolemme koskien hallituksen sote linjauksia liittyy integraation tavoitteesta luopumiseen kokonaisvastuuta sote palveluista ei edelleenkään saada saman katon alle hallituksen malli pakkoyhtiöittämisineen pirstaloi palveluketjut ja samalla kustannukset voivat karata käsistä pilkkoutuvat hoitoketjut heikentävät nimenomaan runsaasti palveluja tarvitsevien kansalaisten tilannetta ja tuovat myös lisää kustannuksia kun asiakasta pompotellaan edelleen luukulta luukulle nyt vain yksityisen ja julkisen palveluntuottajan välillä ja pahimmillaan asiakas putoaa luukkujen väliin

olla jopa hengenvaarallinen paljon palveluja tarvitseville ihmisille potilas ja asiakastietojen on kuljettava saumattomasti ja turvallisesti yhteensopivien tietojärjestelmien tarve on ollut tiedossa jo useita vuosia aikaa on haaskattu ja rahaa on palanut todennäköisesti juuri tietojärjestelmien ongelmat estävät uudistuksen etenemisen aikataulussaan arvoisa puhemies kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä puolustaa kansalaisten valinnanvapautta ja kannattaa sen asteittaista laajentamista sosiaali ja terveyspalveluissa valinnanvapausmalliin tarvitaan kuitenkin merkittäviä muutoksia jotta se todella lisäisi kansalaisten valinnanvapautta eikä pikemminkin kaventaisi sitä tulevaisuudessa hallituksen nyt esittämät linjaukset valinnanvapauden toteuttamisesta antaisivat liian suuret mahdollisuudet alueellisten yksityisten ja suurten kansainvälisten keskittymien muodostumiselle ja uhkaisivat siten kansalaisten todellista valinnanvapautta

maakuntauudistuksen heikoin lenkki on myönteistä että valmistelijoiden puolelta on jo kerrottu valmiudesta muokata esitystä yhdenvertaisuutta vahvistavaan ja toimivuutta parantavaan suuntaan kd eduskuntaryhmä edellyttää että hallitus nostaa asiakkaan eli kansalaisen ja päätavoitteet keskiöön ja ottaa uudistuksen lähtökohdaksi yhdenvertaisuuden lisäksi myös integraation ja sen myötä saavutettavat säästöt

pääministeri sipilälle ja ministeri rehulalle ensin pääministeri sipilä viisi minuuttia olkaa hyvä
arvoisa puhemies sote ja maakuntauudistuksen kokonaisuus on suomen historian suurin yksittäinen uudistus hallitukset ministerit kansanedustajat muut tekijät tulevat ja menevät mutta uudistus jää sen takia olemme huolellisia sen takia olemme päättäväisiä sotessa on ollut useita vaiheita kuten me kaikki tässä salissa tiedämme uudistukseen lähdettiin koska pitkällä aikavälillä sote kustannukset olivat karkaamassa ja kuntien resurssit eivät enää yksinkertaisesti olisi riittäneet uudistuksen tärkeimmät tavoitteet ovat edelleenkin terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta tavoitteena on että vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä kustannukset ovat noin kolme miljardia euroa pienemmät kuin ne olisivat ilman uudistusta tästä pidetään kiinni täällä eduskunnassa on jo soten järjestämislaki ja maakuntalaki uudistuksella siirretään nykyisin lähes kahdensadan eri kunnallisen organisaation järjestämä sosiaali ja terveydenhuolto kahdeksalletoista maakunnalle

on ollut koko uudistuksen keskeinen tavoite uudistuksen perusperiaatteista on tässä suuressa salissa ja kansalaisten keskuudessa aika laaja yhteisymmärrys vahva julkinen toimija järjestäjänä järjestäminen ja tuottaminen erotettu integraatio eli saumaton hoitoketju sekä kustannusten hallinta lääkärijonojen purkaminen ja painopisteen siirtäminen perustasolle

eli käytännössä asiakkaiden valinta tullaan kieltämään laissa rahoitusmuutoksia tehdään eli rahoituksen kriteerejä muutetaan ihmisten hyvinvointi ja terveysriskiin perustuvaan malliin mallissa on myös tehokkaat kannustimet sitten on esitetty väite että yhtiöt eivät maksaisi veroja suomeen tähän tulee yhteiskuntavastuuta ja verotustietojen avoimuutta koskeva erillinen säädös myöskin perustuslakikysymyksiä on nostettu esille toimeenpanon huoli on myös perustuslakikysymys ja siihen on nyt vastattu

sitten tämä yksittäinen kysymys neuvoloista maakunta saa sen nyt päättää mutta ehkä voi välillä tässä hypätä mahdollisesti tulevan maakuntapäättäjän asemaan ja siinä asemassa kyllä suosittelen neuvoloiden säilyttämistä maakunnan liikelaitoksessa en osana valinnanvapautta nyt on linjaukset lakiesityksen korjauksiksi tehty pykälät viimeistellään ne käyvät läpi arviointineuvoston ja laintarkastuksen ja ne tulevat tänne eduskuntaan luvatusti toukokuun alussa uudistukset suomessa olivat liian pitkään tekemättä enää voi jättää tekemättä ja se mikä tehdään tehdään huolella mutta päättäväisesti edeten
ministeri rehula viisi minuuttia

arvoisa rouva puhemies ensin muutama sana lainsäädännön valmisteluun liittyen lausuntoaika päättyi viime viikon tiistaina täällä esitettiin väite että edellisellä kerralla kun tämän maakunta ja sote järjestämislain ja voimaanpanolakien osalta hallitus lupasi että lausuntopalautetta kuullaan sitä ei sitten kuitenkaan kuultu tuon lausuntopalautteen perusteella tehtiin merkittäviä muutoksia esimerkiksi kuntien asemaan liittyen verokattoon tuli muutos sosiaali ja terveydenhoidon järjestämislaissa ei ole enää palvelulaitosta siellä on liikelaitos ja yksi porras poistui henkilöstösiirroissa luovutuksissa aivan keskeisiä muutoksia toisekseen tämän lausuntopalautteen perusteella on tänään kerrottu linjaukset joitten osalta pykälien pykälien kirjoittaminen jatkuu nämä ovat kaikki liittyneet integraatioon palvelujen saatavuuteen ylipäätänsä

ja erityisen paljon kritiikkiä saaneeseen toimeenpanon aikatauluun niihin on kiinnitetty huomiota ne ovat lausuntopalautteen perusteella tulleita asioita millä tavalla ja mitä tässä nyt ihan pilkulleen tulee tapahtumaan se päivä tulee kun tässä salissa käydään lähetekeskustelua me olemme valmistelleet tätä lausuntokierroksen osalta ensimmäisestä ministeriöön tulleesta lausunnosta lähtien alkaneet lukemaan niitä lausuntoja ja niitä työstäneet ja työstämisen perusteella ollaan tänään tilanteessa josta on välikysymyskeskustelussa kerrottu mitä kerrottavissa on

palvelujen saatavuudessa hallitus vastaa palvelujen saatavuutta ensinnäkin sirpaleinen hallintojärjestelmä muuttuu järjestämisen osalta niin että nykyisestä vajaasta kahdestasadasta toimijasta tulee kahdeksantoista se on olennainen muutos

tässä mallissa maakunnalla on rahaa ja lakiin säädetyllä tavalla ollaan säätämässä kriteerit palveluntuottajille ja myöskin maakunnalla tulee olemaan valtaa siinä millä tavalla palveluntuottajat saavat sen rahan

valinnanvapauslainsäädännön kautta mahdollistetaan se että ne jonot eivät pitene vaan ne lyhenevät ja saadaan aikaan tilanne jossa

oven ulkopuolelle ei tule portsaria tai kun sdp väittää täällä aivan varmuudella että esimerkiksi asiakasmaksut nousevat eivät ne ole nousemassa yhtään mihinkään tämän muutoksen seurauksena eivät yhtään mihinkään sitten keskeinen asia joka on ollut koko tämän toistakymmentä vuotta jatkuneen sote savotan aikana on palveluintegraatio palveluintegraatio eli ihmisestä huolehtiminen silloin kun tarvitaan erityistason perustason palveluja niitä niitä palveluja käytetään hyödynnetään maantieteellisesti eri paikkakunnilla ne keinot jotka ovat olemassa on kirjoitettu lakiin jos lain tekstiin momentteihin uskotaan niin integraatiota ollaan toteuttamassa rahoitusratkaisuja myöten siis jos lain tekstiin uskotaan se on sitten eri asia jos ei uskota ict on keskeinen asia koko tämän muutoksen onnistumisen kannalta tiedon on kuljettava niin ihmisen oman tiedon oman tiedon hyödynnettävyyden kuin toisaalta niitten osalta jotka ovat palvelujärjestelmästä vastuussa heidän suunnittelunsa tueksi meillä pitää olla tieto käytössä arvoisa puhemies sitä voi kyllä flirttailla flirttailla sillä että muutos kyllä mutta ei näin niin rkpn kuin sosiaalidemokraattienkin puheenvuoroissa esitettiin perustavaa laatua olevia muutoksia yhtäältä pois paljon puhutuista yhteisistä tavoitteista siitä että sote integraatio toteutuu toisaalta siitä että mentäisiin kuntapohjaiseen malliin

rouva puhemies tämä on vuosisadan sote uudistus ja silti tämä on keskeneräinen ministeri rehula en flirttaillut puhuessani kerroin mitä asiantuntijat ovat sanoneet tuhansissa lausunnoissaan ja edellytimme teiltä hallitukselta vastausta näihin lausuntojen nostamiin huoliin emme vieläkään saaneet niitä vastauksia ja näyttää todella siltä että hallituksen tekemä poliittinen sopimus estää löytämästä ratkaisuja näihin kysymyksiin vaikuttaa todella siltä että tämä on hallituksen korttitalo jota halutaan pitää pystyssä kuntavaalien alla voisitteko kertoa meille miten vastaatte näihin kysymyksiin joita esitimme emme saaneet niihin kunnollisia

arvoisa rouva puhemies tässä keskustelussa minua on häirinnyt se että edustaja haatainen ja eräät muut ovat siteeranneet annettuja erittäin lukuisia lausuntoja kovin yksipuolisesti koskien näitä esitettyjä huolia erittäin monessa lausunnossa on tuotu esille myöskin hyvin paljon myönteisiä seikkoja ja tämä pelkkä huolien siteeraaminen hämmentää varmaan kuulijoita tässä mittavassa uudistuksessa tarvitaan tasapainoista ratkaisua ja useimmissa lausunnoissa jotka olen lukenut ennen kaikkea todetaan että nyt täytyy uudistus panna toimeen muuten tulee vaikeuksia vastata tuleviin haasteisiin ja nobelisti jota tässä siteerasin paitsi sanoi nimenomaan sote uudistuksesta että täytyy mennä eteenpäin tulla virheitä joita sitten kokemusten pohjalta tulee korjata mutta joka tapauksessa nyt on aika panna toimeen

keskustelussa ilmeni että uudistuksen tarpeellisuudesta suorastaan välttämättömyydestä ollaan yksimielisiä mutta siihen se sitten loppuukin oppositiolta olisin odottanut kyllä selkeitä vaihtoehtoja tähän malliin joka on käsittelyn pohjana

vaikka teillä oli valtiovarainministeri te ette tähän asiaan puuttuneet ja näin tilanne on että nyt matalan verotuksen maihin menevät verotulot tässä yhteydessä siihen nyt puututaan ja se on tavattoman tärkeää nyt kun eteenpäin valmistellaan uudistusta niin todellakin täytyy tähän yhtiöitten verotusmenettelyyn puuttua verokikkailun aika pitää saada ohi

rinnassa on kyhmy niin hoitoon pitää nopeasti päästä ikävä tosiasia on eriarvoistavat jonot miksi te oppositiossa tyrmäätte hallituksen vaihtoehdon kun teillä ei ole yhtään uutta keinoa turvata parempia peruspalveluita teillä ei ole vaihtoehtoja te ette edes tiedä haluatteko te nopeasti pykälät vai huolellisen valmistelun ihmettelen sitä todella kovasti katsoin teidän sote vaihtoehtoyritelmiä siellä te kannatatte nykyistä kilpailutusta mutta te tiedätte mitä ongelmia siinä on on ollut esimerkiksi kehitysvammaisille ihmisille miksi te ette kannata valinnanvapautta jos ihminen valitsee

silloin ei päde hankintadirektiivi eikä kilpailutus vaan silloin ihminen voi valita valita miksi tämä ei teille käy kehitysvammaiset ovat odottaneet esimerkiksi henkilökohtaista budjetointia todella pitkään ettei heitä palloteltaisi sinne tänne te olette unohtaneet ihmisen ja siinä koko sote uudistuksen

arvoisa puhemies tässä ihan selkeästi se poliittinen sopimus joka on silloin tehty kun tässä oli tämä maakunta ja sitten nämä yksityiset yritykset on saanut lisähämmennystä kun kuunteli viime viikkoa yhtäkkiä sinne liitettiin jotenkin maahanmuuttopolitiikka sitten sinne tuli suuret kaupungit sitten tuli kaikki kaupungit ja sitten pääministeri sanoi että tällä viikolla on uudet linjaukset näiden lausuntopalautteiden jälkeen nyt minä kysyn uudelleen onko se uusi linjaus että puoli vuotta ennen ja jälkeen tämäkö on kaikki mitä kaikkien palautteiden jälkeen teiltä puristui ulos muutokseksi tästä laista

arvoisa puhemies vihreiden mielestä sote uudistus tarvitaan kavennetaan ihmisten ja eri alueiden välisiä terveys ja hyvinvointieroja hillitään kustannusten kasvua ja taataan saumattomat hoivaketjut sote palveluiden markkinallistaminen uhkaa näitä kaikkia tavoitteita ja tämä ei ole mitään opposition pelottelua tämä on hallituksen oman vaikutusarvion ja alan asiantuntijoiden keskeinen viesti vihreiden vaihtoehto turvaa palveluiden laadun ja saatavuuden ensin taataan saumattomat hoivaketjut sitten yhdistetään palveluiden rahoitus annetaan maakunnille verotusoikeus edistetään lopuksi asiakkaan valinnanvapautta ja monipuolistetaan markkinoita ilman pakkoyhtiöittämistä kyse on ihmisten hoitamisesta kokonaisuutena kokonaisuutena meidän kaikkien terveydestä toteutetaan sote uudistus kansanterveys ja ihmisten yhdenvertaisuus ei markkinat edellä mitä mieltä peruspalveluministeri rehula on tästä vihreiden vaihtoehdosta
arvoisa puhemies pidän vähän hämmentävänä sitä että täällä salin oikealta laidalta ja ministeriaitiosta syytetään oppositiota pelottelusta ja mustien mörköjen maalaamisesta kun asiantuntijat sanovat aivan samaa kansaneläkelaitoksen entinen pääjohtaja sanoo että eriarvoisuus todennäköisesti lisääntyy ja professori hiilamo toteaa että valinnanvapauden vaarat ovat hyötyjä suuremmat mutta arvoisa pääministeri

kädessäni on korkeimman hallinto oikeuden lausunto tässä muun muassa todetaan näin pääpaino on palvelujen monituottajamallissa eikä niinkään siinä miten asiakkaiden palvelut ja oikeudet monituottajamallissa turvataan tämä jatkuu sitten näin epäselväksi jää myös se miten käytännössä vastuu palveluja samanaikaisesti käyttävän asiakkaan palveluista jakautuisi maakunnan liikelaitoksen ja suoran valinnan palvelujen tuottajien välillä epäselvä vastuunjako voi lisätä kustannuksia ja aiheuttaa haasteita asiakkaiden saumattomien palveluketjujen toteuttamiselle ja vielä lisäksi malli on myös monimutkainen koska se johtaa massiiviseen määrään sopimuksia eri toimijoiden välillä ja sitten todetaan vielä että oikeusriitojen määrää tulee lisäämään

puhemies kansalainen eli potilas asiakas on saatava oikeasti reilusti keskiöön on oltava asiakaslähtöistä samalla huomioitava henkilökunnan riittävyys ja toimintamahdollisuudet tietotekniikka on saatava toimimaan saumattomasti niin että henkilökunta voi keskittyä kuuntelemaan ja hoitamaan potilaita eikä tietotekniikkaa aikaa on oltava riittävästi inhimillistä otetta tarvitaan jotta myös heikompiosaiset ja ikäihmiset saavat tarvitsemansa avun kysynkin onko hallitus muutoksia suunnitellessaan

oppositio syyttää täällä että hallitus luo epävarmuutta tosiasiassa epävarmuutta lietsoo vain oppositio ja syykin on selvä sote uudistus on ollut erittäin näppärää valjastaa vaaliaseeksi varsinkin sdp toistaa valinnanvapauslakiesityksen lausuntopalautteita hallitus on jo tänään täällä kertonut tekevänsä tarvittavat korjaukset tosiasiassa esimerkiksi sosiaali ja terveysvaliokunnassa kuulluista asiantuntijoista valtaosa on sanonut että sote uudistus on välttämätön toteuttakaa se vihdoinkin onhan sitä valmisteltu ja yritetty toteuttaa jo puolitoista vuosikymmentä

puhemies on syytä todeta että tämä kritiikki joka oppositiosta nousee on asiantuntijoitten kritiikkiä ei se ole mitään erityisesti keksittyä kritiikkiä vaan se on nimenomaan asiantuntijoiden kritiikkiä myös sitä mieltä että tuolla lausunnoissa on positiivistakin palautetta mutta eihän se ole tämän keskustelun kannalta tärkeätä koska nyt on kysymys niistä kansalaisten kannalta kriittisistä palveluista joista on niitä epäkohtia nostettava esille tähän keskusteluun sen takiahan tämä välikysymys on tehty

kuukautta sitten julkaistu euro health consumer index kaksituhattakuusitoista antaa mielenkiintoisen kuvan suomalaisten terveyspalveluiden tilasta mielenkiintoisen siksi että vertailun mukaan suomalaisten terveydenhoidon hinta laatu suhde on euroopan paras siis euroopan paras odotankin mielenkiinnolla miten suomi tulee sijoittumaan vuoden kaksituhattakaksikymmentä vertailussa toki parannettavaakin on saman raportin mukaan suomalaiset eivät pysty vertailemaan saamansa hoidon laatua tai vaikuttavuutta toisin kuin esimerkiksi norjassa hollannissa saksassa ja sveitsissä kysynkin miten meidän on tarkoitus vapaasti valita ne palvelumme jos meillä ei ole käytössä vertailukelpoista tietoa mihin valinnan perustamme

arvoisa puhemies kiitän hallitusta tästä erinomaisesta esityksestä siitä kuinka todella nyt viedään suomen terveydenhuollon ja sosiaalityön rakenteet kestävälle pohjalle nyt olemme nimenomaan ratkaisun äärellä sen kuulee jo näistä opposition kommenteista ja lausuntopalaute kuten ministeri tässä otti esiin on otettu laajasti huomioon se myös luo rohkeutta siitä että tässä on nyt suoritettu laaja alaisempi pohdinta kuin koskaan aikaisemmin ja tästä päästään hyvin eteenpäin korostan oman ryhmäni näkökulmasta nimenomaan sitä että mekin olemme alusta saakka puolustaneet tätä kahdeksantoista maakunnan mallia kahdeksantoista järjestäjää entisen noin kahdensadan tilalle se on todellinen edistysaskel ja kun valinnanvapaus toteutetaan tällä lailla vastuullisesti järkevällä siirtymäajalla niin me pääsemme aivan uusille palvelujen tasoille tähän asti valinnanvapaus on ollut etuoikeus tämän hallituksen jälkeen valinnanvapaus

puhemies sote uudistus todellakin tarvitaan mutta ei mikä tahansa sote uudistus ja nyt tämä sotesta tehty poliittinen lehmänkauppa ei valitettavasti tule vastaamaan niihin tavoitteisiin jotka vielä viime kaudella yhdistivät kaikkia eduskuntapuolueita hyvinvointi ja terveys erojen kaventaminen sen sijaan hallitus on tässä keskustelussa keskittynyt syyttelemään oppositiota pelottelusta vaikka nämä meidän esille nostamamme vakavat huolet tulevat nimenomaan asiantuntijoiden taholta ovatko siis asiantuntijat mielestänne hyvä hallitus ja arvostaisin että ministerit puhemies myöskin kuuntelisivat kun me puhumme

näissä kritiikeissään väärässä ja nämä kosmeettiset muutokset joita te aikatauluun täällä äsken kerroitte tekevänne eivät muuta sitä perusrakennelman virheellisyyttä josta asiantuntijat nimenomaan ovat huolensa esittäneet tämä ratkaisu ei ole hyvä sote

puhemies hallitusta pitää onnitella tämä uudistus parantaa palvelujen saatavuutta juuri niille ihmisille jotka tällä hetkellä ovat eriarvoisessa asemassa eli niille ihmisille joilla ei ole varaa yksityisiin terveyspalveluihin tai toimivaan työterveyshuoltoon yhdeksäntoistatuhatta ihmistä on tälläkin hetkellä jonottanut yli kolme viikkoa terveyskeskukseen pääsyä se on aivan liikaa meille ja sen takia tätä uudistusta tehdään vasemmiston ideologinen jarrutus vaarantaa palveluiden parantamisen ja yhdenvertaisuuden toteutumisen

puhemies viime kaudella kaikki kahdeksan eduskuntapuoluetta tekivät yhdessä tätä sote ratkaisua ja silloin ainoastaan yksi ajoi tätä äsken edustaja jokisen kehumaa valinnanvapautta seitsemän muuta eivät sitä kannattaneet nyt kuitenkin hallitus on ottanut tämän yhden puolueen valinnanvapausmallin lähtökohdakseen ja kun seuraa rahaa niin näkee kuka tästä hyötyy kun valinnanvapausmalli julkistettiin yksityisten terveysfirmojen pörssikurssit lähtivät nousuun ja kokoomuslaiset siirtyivät yksityisiin terveysfirmoihin töihin on pakkoyhtiöittämistä ja pakkoulkoistamista lainaan asiantuntijaa ulkoistamisessa pitäisi olla hyvin pidättyväinen se voi tuntua helpolta ratkaisulta että ostetaan palvelut suurfirmoilta mutta toiminnallisesti ja taloudellisesti se on huono systeemi pitkän päälle kuka asiantuntija on näin sanonut tämän lausunnon on on antanut thln silloinen pääjohtaja pekka puska

arvoisa puhemies olisi aika keskustella valinnanvapauden kohdalla tuottajien lisäksi siitä vahvasta maakunnasta kahdeksastatoista palvelunjärjestäjästä ja heidän erittäin vastuullisesta roolistaan jotta sinne lääkäriin pääsee jotta sosiaalityö kohtaa asiakkaan ja jotta palvelut ovat yhdenvertaisia se on tämän mallin syvin ydin

äitiys ja lastenneuvoloiden tämän yksityiskohdan osalta juuri tukemaan tuota maakunnan omaa itsehallinnollista vahvuutta ja arviointia oman maakunnan parhaaksi miten palvelut tulisi järjestää arvostan myös pääministerin omaa toivetta ja ohjeistusta siitä että palvelut olisi hyvä liittää osaksi maakunnan liikelaitosta siksi että hallitus on käyttänyt paljon voimavaroja siihen että suomessa muodostuisi vahva neuvolan ytimen ympärille muodostuva lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuus tämän paras tapa toteutua on nyt kun työ on vasta alkuvaiheessa siellä vahvan järjestäjän puitteissa kun tähän liittyy esimerkiksi kolmannen sektorin palveluntuottajat ja erityisosaaminen

riski tässä on nyt se että hallitus pilaa sinänsä hyvän asian siis valinnanvapauden hosumalla ja tuomalla tänne raakileen joka sitten epäonnistuu ja osoittaa arvostelijoitten arviot oikeiksi tämä on se riski tutustuin tähän asiantuntijalausuntojen perusteella tehtyyn koosteeseen ja se on musertavaa luettavaa kritiikkiä tulee läpi linjan varsinkin aikataulu askarruttaa ja näyttäähän se askarruttavan myöskin projektinjohtaja tuomas pöystiä jopa valtiovarainministeriötä on puhemies aikoihin eletty kun valtiovarainministeri myöskin ryhtyy flirttailijaksi siitä on kysymys vielä kerran sinänsä hyvä asia mutta älkää pilatko sitä aikataulun tai arvovaltakysymysten takia

puhemies alueellinen yhdenvertaisuus on ollut yksi tämän sote uudistuksen aivan keskeisiä tavoitteita on selvää että edellytykset valinnanvapauden toteutumiselle ovat keskuskaupungeissa aivan toisenlaisia kuin ne ovat haja asutusalueilla ja syrjäseuduilla samoin varmasti uudenmaan yksi pilkku kuusi miljoonaa asukasta houkuttelee aivan toisella tavalla kuin vaikkapa kainuun reilu seitsemänkymmentätuhatta asukasta ikävä kyllä tämä hallituksen malli näyttää tuovan näitä eriarvoistavia tekijöitä lisää alueellisesta näkökulmasta täällä hallituksen omassa esityksessä sanotaan että väestön alueellinen eriarvoisuus maakuntien sisällä on ilmeistä tätä voisi kuvata siten että tänä päivänä sille eiralaismummolle joka menee hakemaan yksityiseltä terveysasemalta palvelunsa ja maksaa osan niistä itse ja saa kela korvaukset tulevaisuudessa me kaikki veronmaksajat maksamme hänen hänen yksityiset hyvät terveyspalvelunsa mutta se kainuun mummo joka ei tänäkään päivänä saa kunnollisia palveluita ei tule saamaan niitä vastaisuudessakaan millä tavalla te vastaatte siitä että alueellinen epätasa arvo ei vain lisäänny tämän hallituksen mallin myötä

tunne että päiväni murmelina eli että olen kuullut tämän keskustelun kerran aikaisemminkin nimittäin arvoisa puhemies silloin kun hallitus teki tämän poliittisen sopimuksen jossa siis keskusta sai nämä maakunnat ja kokoomus tämän markkinamallin me esitimme huolemme siitä että tämä poliittinen sopimus saattaa muodostua esteeksi sille että tämän uudistuksen alkuperäiset tavoitteet saavutettaisiin siis se että ihminen saa oikean hoidon oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa no nyt kun lausuntokierrokset on nähty niin asiantuntijat ovat sanoneet että se huoli jonka silloin puolitoista vuotta sitten esitimme on käynyt toteen mutta silloin hallitus syytti oppositiota pelottelusta ja edelleen te syytätte oppositiota pelottelusta vaikka täällä kukaan ei ole pelotellut vaan pyytänyt vastauksia tähän asiantuntijoiden esittämään poikkeuksellisen painavaan kritiikkiin kun tässä jää pohtimaan minkä takia tässä ei saa vastauksia niin päädyin siihen että tämä teidän poliittinen sopimuksenne on niin kova että sitä ei voi purkaa vaikka sen alle jäisi kaikille hyvä sote uudistus jossa kaikki

arvoisa puhemies kyllä tässä nyt vähän kuulostaa siltä että oppositiossa ei ole kuultu tai haluttu kuunnella sitä mitä ministeri rehula tässä kertoi tehdyn tässä on käyty lausuntokierros on kuultu kritiikkiä tehty merkittäviä muutoksia siihen luonnokseen mikä oli aikaisemmin esillä vaiheistamisesta alkaen ja tämä nykyinen malli joka nyt on tai jonka pitäisi olla keskustelussa on verrattomasti parempi kuin se kritiikkiä annettiin minusta tuntuu siltä että teillä on edustaja lindtman jäänyt vanha levy päälle tarkistakaa levyä tarkistakaa levyä edustaja lindtman arvoisa puhemies tätä sotea on nyt tehty onko kolmen vai neljän vai jo jo viiden hallituksen aikana aika moni hallitus on puhunut että tarttis tehdä jotakin joku tämän tapainen uudistus tarvitaan

arvoisa puhemies en ole varma kävikö nyt niin että keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja kaikkonen ei lukenut oman eduskuntaryhmänsä ryhmäpuheenvuoroa siinäkin todettiin että juuri ne huolet joita me tuomme asiantuntijat ovat esittäneet esittäneet ovat aivan oikeita se ongelma tässä on se että kun te pidätte tästä poliittisesta sopimuksesta kiinni niin tämä jyrää mahdollisuuden tehdä kaikille hyvä sote uudistus kokoomus on ilmoittanut että pitää tulla markkinamalli ja jos ei tule niin tätä suurempien hartioiden sote mallia ei saada ollenkaan läpi tämä on nyt hyvä tietää tämä estää sen että tekisitte muitakin muutoksia kuin puoli vuotta sinne tai puoli vuotta tänne tässä oli neljän päivän aikana suuret odotukset pääministerikin lupasi että nyt tehdään keskeiset muutokset vastataan asiantuntijoiden huoleen niin ei käynyt vain kosmeettinen muutaman kuukauden siirtyminen sinne tänne hallitus yrittää pitää tätä sote korttitaloa yli vaalien kasassa ja sen jälkeen sen jälkeen totuus iskee tulemme näkemään

arvoisa puhemies muistan viime vaalikaudelta kun kuntaliiton lehden kannessa oli silloinen sosiaalidemokraattinen peruspalveluministeri ja otsikkona olen ratkaissut sote solmun mutta ei sote solmu tuntunut silloin olevan ratkaistu ja ei se tunnu olevan vieläkään mutta nyt on kuitenkin päästy liikkeelle lähes maaliin teille ei tunnu kelpaavan se että ei ole täydellinen mielestänne on sitten parempi että ei tehdä mitään erityisen arvokkaana näen että toteutuu yhteinen palveluketju päästään hajautuksesta keskitykseen ja yhtä lailla niin kuin pääministeri totesi asiakasvalinta on lailla kielletty kermankuorinta ei mahdollistu vaikka te annatte täällä niin ymmärtää ja pelottelette pelottelette ja minä en henkilökohtaisesti hyväksy kielenkäyttöä että tästä puhutaan harjoituksena tämä on yksi itsenäisyyden aikamme mittavimmista reformeista arvoisa puhemies sote uudistus todellakin on mittava uudistus ja siksi se tulisi tehdä huolella siitä riippumatta että tähän on käytetty paljon aikaa ei ole mitään järkeä nyt loppuvaiheessa kiirehtiä niin että tehdään huonoa sen takia nämä lausunnoissa esitetyt asiantuntijoiden huolet on syytä ottaa vakavasti se että tässä on kukin puolue vuosien mittaan tuonut omia agendojaan ihmisten terveys ja hyvinvointipalvelujen järjestämisen edelle on meidän puolueiden häpeä mutta tässä vaiheessa meidän täytyy yhdessä rakentaa malli joka kestää satavuotisen suomen tulevatkin vuosikymmenet ja tämä malli se ei ole sillä tässä kohtaa me pirstomme nämä ketjut niin pieniksi että kokonaisuus ei ole kenenkään hallinnassa ja kustannukset uhkaavat karata entistäkin suuremmiksi nyt on palattava uudelleen pöytiin yhdessä tekemään tämä uudistus loppuun arvoisa puhemies sote uudistusta todellakin tarvitaan mutta tämä hallituksen sote malli on vastuuton me olemme esittäneet oman realistisen sote mallimme ja esitämme sitä kyllä teillekin tutustuttavaksi hallituksen malli uhkaa nostaa järjestelmän kustannuksia hajottaa palveluketjut ja lisätä alueellista eriarvoisuutta kainuun maakuntauudistus toteaa lausunnossaan

hallitus tuntuu unohtaneen ihmisen ja hänen palveluketjunsa kun keskiöön on nostettu palveluiden yksityistäminen ja yhtiöittäminen mutta hallitus tuntuu unohtaneen myös kustannustehokkuuden haluan kysyä miten kustannussäästöjä tullaan tällä mallilla saamaan jos ei karsimalla palveluita ja nostamalla asiakasmaksuja kun lähes kaikki lausunnonantajat ovat todenneet että tämä hallituksen yksityistämiseen ja yhtiöittämiseen perustuva malli tulee lisäämään kustannuksia

arvoisa rouva puhemies olen saanut kolme tekstiviestiä asiantuntijoilta jotka kehuvat hallitusta että tämä teidän sopimuksenne on hyvä ja minä itsekin arvostan sitä että hallituspuolueet ovat löytäneet keskenään ratkaisun neuvottelevat ja ovat kuunnelleet asiantuntijoita minkä pohjalta he sitten määrittelevät aikataulun mikä on mahdollista ja mitenkä tehdään kokoomus ei aseta julkista eikä yksityistä palvelutuotantoa vastakkain me emme harjoita vastakkainasettelua kuten te teette oppositiossa me annamme kaikelle työlle arvon mutta valinnanvapauden kautta me haluamme että ihmiset saavat itse valita kenen kanssa he asioivat minkä takia te vastustatte sitä että ihmiset saavat nyky suomessa valita itse minkä palveluntuottajan he haluavat kaikkein suurin laadun nousu tulee tapahtumaan terveydenhuollossa silloin kun asiakas pääsee nopeasti lääkärin vastaanotolle minä kiitän hallitusta
arvoisa puhemies tämä yhtiöittämispakko ja siihen ikään kuin perusteluksi liitetty kauniimpi sana valinnanvapaus olisi rehellistä käsitellä tässä salissa ihan perusteellisesti lähtökohtaisestihan tämä termi valinnanvapaus kuulostaa aivan fantastiselta mutta kun katsomme mitä sen takana piilee asia ei olekaan niin fantastinen ainakaan tavallisten suomalaisten näkökulmasta en minäkään sitä aluksi halunnut uskoa mutta viime perjantaina finanssialan keskusliiton ulostulo oli hätkähdyttävä suora sitaatti tuemme vahvasti ajatusta myös siitä että asiakas voi tarvittaessa ostaa sosiaali ja terveydenhuollon palveluita omalla rahoituksellaan vakuutuksella turvattu rahoitus samoin kuin oma rahoitus ovat tärkeä osa asiakkaan valinnanvapautta nyt haluaisin suoraan kysyä keitä varten tätä uudistusta tehdään vakuutusmyyjiä varten vai tavallisia suomalaisia varten

arvoisa puhemies täällä on ilokseni puhuttu paljon tärkeistä neuvolapalveluista ja suomen ehkä parasta ennaltaehkäisevää palvelua neuvolatoimintaa ei saa ajaa alas säännölliset käynnit tutun terveydenhoitajan luona tuovat nuorille perheille turvallisuutta ja tätä ei voi liikaa korostaa lasten terveyden ja kehityksen seuranta neuvoloissa jatkuu katkeamattomana prosessina koulujen oppilas ja terveydenhuollossa ja nämä palvelut ovat toisiinsa tukeutuvia kouluterveydenhuolto on jäämässä valinnanvapauden ulkopuolelle ja niin tulisi tehdä myös neuvoloiden osalta nyt lapset ja nuoret uhkaavat pudota järjestelmien välistä jos hoitoketjut ja palvelut ajetaan tai jaetaan eri toimijoille arvoisa hallitus oletteko samaa mieltä mitä täällä on tullut esille että neuvolat eivät kuulu valinnanvapauden piiriin

puhemies tärkeintähän tässä on että ihminen saa apua vaivaansa sanon ihminen en käytä sanaa potilas enkä ainakaan asiakas että ihminen saa apua vaivaansa ja että hän voi hän voi sitten myös jatkossa valita sen jolta hän apua pyytää että yhä useampi voi valita useampi kuin nykyisin mistä apua apua hakee edustaja puska sanoi jahkailu vai toimeksi totta kai hän vastasi että toimeksi mutta sanon kyllä asian vieläkin voimakkaammin jos tämä menee jahkailuksi nyt niin tästä kyllä tulee pahanlaatuinen mahalasku josta kyllä kärsii koko poliittisen järjestelmän uskottavuus aika pitkäksi aikaa kun asiaa on hierottu kymmenen viiva viisitoista vuotta niin kyllä se pitää saada nyt loppuun saakka koska siinä kyllä riittää korjattavaa myös sitten tulevilla hallituksilla tämän eduskunnan viesti olisi nyt

puhemies ministeri rehula te annoitte äsken mielikuvan siitä että eksote voisi jatkaa entisellään tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa eri asiantuntijoiden mukaan eksote joudutaan purkamaan ja se joudutaan pilkkomaan eri yhtiöihin ja liikelaitokseen oletteko sitä mieltä että nämä asiantuntijat ovat väärässä koska puistatte päätänne tällä hetkellä eksote on hyvänä esimerkkinä monille maakunnille siitä hyvästä toiminnasta jonka toivottaisiin etenevän eteenpäin eksote järjestää sekä tuottaa kaikki perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut sekä myös erikoissairaanhoidon ja rinnalla on noin kuusisataa yksityistä palveluntuottajaa tukemassa eksoten toimintaa arvoisa rouva puhemies kysyisin nyt ministeri rehulalta vielä sanokaa nyt selvästi tarvitseeko eksoten purkaa oma järjestelmänsä ja yhtiöittää se liikelaitoksiin ja eri yhtiöihin vai voiko se jatkaa toimintaansa nykyisellään

arvoisa rouva puhemies täällä on kysytty ketä varten tätä uudistusta tehdään tätä uudistusta tehdään ihmistä varten sitten on pyydetty että tehdään toisenlaisia malleja ja hidastellaan tässä haluatteko te että ihminen joutuu odottamaan eikö teidän mielestänne ihmisellä ole kiire päästä hoitoon tarvittaessa mielestäni liian kauan tänä päivänä joutuu odottamaan sitä että pääsee lääkärille pidän hyvin tärkeänä että potilasturvallisuudesta pidetään huolta ja se että me saamme tämän mallin sote uudistuksen vietyä maaliin tulee kyllä lisäämään sitä täällä on nostettu esiin erilaiset tuottajat ja toimijat meillä jo nyt osa onko se liki kuusikymmentä prosenttia tehostetusta palveluasumisesta tuotetaan yksityisen palvelutoimijan turvin meillä on säätiöt meillä on yhdistykset te unohdatte kokonaan heidät heillä on yhteiskuntavastuu eivätkä he suinkaan tee bisnestä vaan he kehittävät toimintaansa ja heillä on vastuullinen tapa

arvoisa rouva puhemies on aivan selvää että meistä jokainen haluaa että jatkossa suomalainen ihminen pääsee nopeasti palvelujen pariin tätä toivotaan mielenterveysongelmaiselle joka kaipaa apua tätä toivotaan myös päihteiden ongelmakäyttäjälle joka kaipaa kuntoutusta näiden edellä mainittujen toiminnasta työstä avusta vastaavat suurelta osalta järjestöt

toiminta alkaa muodostua mahdottomaksi siksi kysyn miten aiotte jatkossa turvata niin näiden mielenterveyskuntoutujien ja päihdeongelmaisten toiminnan kuin toisaalta heille apua tarjoavien yhdistysten toiminnan

arvoisa puhemies haluan tuoda esille myös henkilöstön aseman koska olette käynnistämässä yli kahtasataatuhatta pääosin pienipalkkaista ja naisvaltaista työntekijää koskevat yt neuvottelut

miten varmistatte muutaman vuoden päästä sopimuskauden loputtua henkilöstön palkat ja etujen säilymisen

arvoisa puhemies on aivan erinomainen asia että tämä vuosituhannen uudistus etenee tämä on aivan välttämätön kahdesta syystä ensinnäkään tämän päivän sosiaali ja terveyspalvelut eivät joka paikassa suomessa toimi tasa arvo palvelujen saatavuudessa ei todellakaan tämän päivän suomessa toteudu tästä kaikki puolueet tässä salissa ovat olleet yhtä mieltä viimeisten vuosien aikana toinen syy on se että kun meillä sosiaali ja terveyspalveluiden kysyntä tulee kasvamaan tulevina vuosina ja vuosikymmeninä merkittävästi johtuen meidän ikärakenteesta niin meidän on pakko uudistaa tämä myöskin tehokkaammaksi ja tuottavammaksi ja paremmaksi jotta saamme rahamme riittämään

yhtenä uudistuksen tavoitteena on kolmen miljardin kustannustason hillintä vuoteen mennessä ja siitä tulemme pitämään ja olemme pitäneet myöskin tämän uudistuksen edetessä huolta nyt tänään hallitus on tehnyt linjauksia siitä miten tämän viimeisen auki olevan osion eli

pykälät rakennetaan tämä työ tehdään huolella me olemme tutustuneet erittäin tarkkaan näihin annettuihin lausuntoihin muun muassa valtiovarainministeriön lausunto on luettu erittäin tarkasti olemme kuunnelleet asiantuntijoita olemme kuunnelleet kansalaiskeskustelua tätä hyvää keskustelua täällä mikä mielestäni täyttää osaltaan parlamentaarisuuden piirteitä ja siltä pohjalta me olemme hakeneet ratkaisua jossa valinnanvapaus toteutuu se perusratkaisu on siis se että ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista kaikissa maakunnissa valinnanvapauslaki tulee voimaan silloin lähtevät liikkeelle palvelusetelit henkilökohtainen budjetointi valinnanvapaus suun terveydenhuollossa mutta koska me tiedämme sen että tässä tarvitaan valmisteluaikaa me annamme pilotteina mahdollisuuden niille maakunnille jotka haluavat lähteä liikkeelle puoli vuotta aikaisemmin jos ja kun heillä on valmista ja tiedämme että näitä maakuntia on ja toisaalta niille maakunnille joilla muun muassa ictn vuoksi jonka asiantuntijat ovat nostaneet esille on haasteita viimeistään ensimmäinen seitsemättä kaksituhattayhdeksäntoista

minusta tässä on otettu aidosti huomioon asiantuntijoita me olemme aidosti kuulleet niitä huolia jotka tähän liittyvät me olemme aidosti miettineet sitä että tämä tämä saa aikaan sen sujuvan hoitoonpääsyn sen että ihminen joka tarvitsee lääkärin palvelua pääsee sinne sujuvasti tänä päivänä kiireettömän lääkärikäynnin odottelu kestää kaksikymmentäkahdeksan vuorokautta keskimäärin suomessa ja se ei voi jatkua valinnanvapauden kautta me puramme jonot lääkäreille sujuva hoitoonpääsy takaa sen että me myöskin säästämme suuresti kustannuksia koska ihminen saa tarvitsemaansa hoitoa heti eikä kahdenkymmenenkahdeksan päivän päästä kiitos

ja vielä pääministeri sipilä kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies kaikkiin kysymyksiin vastattu ja myöskin lausuntopalautteen pääsisällöstä on saatu linjaukset joiden pohjalta pykälät päästään viimeistelemään ensinnäkin tästä lausuntopalautteesta ja siitä etteikö meillä olisi edelleenkin tavoitteena vahvistaa perustasoa sen takia tämä valinnanvapaus toteutetaan perustasolla siellä on aito valinnanvapaus ihmisillä lompakon

ja veronmaksun

tulee lakiin pykälä joka joka velvoittaa tällä alalla toimivia yhtiöitä huomattavasti suurempaan avoimuuteen kuin mitä osakeyhtiölaki velvoittaa perustuslakikysymyksiin tulee korjauksia esimerkiksi yhdenvertaisuuteen tästä toimeenpanosta vielä

heinäkuun alusta kaksituhattakahdeksantoista siihen on valmius useassa maakunnassa ja sitä tuetaan pilottirahoituksella sote keskukset on otettava käyttöön viimeistään heinäkuussa

se antaa myöskin tälle ictlle lisää valmisteluaikaa mikä oli yksi lausuntopalautteen huomioista ja erityisistä syistä sitten voi vielä hakea tähän lisäaikaa kehottaisin nyt näitten linjausten perusteella kaikissa maakunnissa rohkeasti etenemään näillä linjauksilla ja olemaan valmiina jopa pilottimaakuntana sillä tavalla että että seuraavat myöhemmin tulevat voivat sitten oppia niistä kokemuksista jotka tulevat näitten näitten pilottien seurauksena näitä näitä ilmoittautumisia ruvetaan ottamaan vastaan ja toivon että maakunnissa ruvetaan käymään nyt kunnollista keskustelua siitä olisiko reilun vuoden päästä valmius omassa maakunnassa lähteä pilotoimaan valinnanvapautta

arvoisa rouva puhemies tämä kosmeettinen aikataulumuutos ei poista sitä tosiasiaa että hallitus on siis tämän poliittisen sopimuksensa mukaisesti perustamassa maakunnat mikä on keskustan tahtotila ja sitten yhtiöittämässä meidän julkiset terveyskeskuspalvelut ja laittamassa ne markkinoille kylmästi kilpailemaan asiakkaista

todellisuudessa jos haluamme että valtakunnallinen loistokas neuvolapalvelujärjestelmä säilyy te olisitte voineet rajata nämä palvelut ulkopuolelle mutta kaiken kaikkiaan järkevintä olisi valinnanvapaus toteuttaa niin että vahvistetaan meidän olemassa olevaa

arvoisa puhemies sote uudistuksen keskiössä on tietysti potilas asiakas mutta myöskin henkilöstö yli sote alan ammattilaista tämä uudistus parhaimmillaan tarkoittaa sitä että henkilökunnan työpanos on entistä paremmin ja järkevämmässä käytössä ja myöskään sote keskuksissa ei toivottavasti lääkäripulasta enää kärsitä

arvoisa puhemies perusterveydenhuollon vahvistaminen hoitoonpääsyn parantaminen ja terveyserojen kaventaminen ovat tärkeitä tavoitteita mutta likipitäen kaikki asiantuntijat ovat murskakritiikillään arvioineet että hallituksen malli ei vie näihin samaten kunnat ovat antaneet hyvin kriittisiä lausuntoja myös oma kotikaupunkini ja ministeri soinin kotikaupunki espoo kysyn miksi pyyhitte näillä kaikilla asiantuntijalausunnoilla ja kuntien lausunnoilla pöytää eihän puolen vuoden viilaus aikatauluissa ole mikään muutos kun kuitenkin kuitenkin tähtäätte pakkoyhtiöittämiseen ja terveyspalvelujen markkinallistamiseen nobelisti bengt holmström kehotti meitä etenemään kokeilujen kautta tarkoittaen sitä että maakunnissa voitaisiin löytää omia malleja ja vahvuuksia miksi ette ota mallia niistä kunnista joissa on saatu hoitojonoja lyhenemään ja tehty parannuksia kuten omassa kotikaupungissani espoossa on tehty

valinnanvapaus kuuluu kaikille ja ja yksi näkökulma on unohtunut oppositiolta kymmenen prosenttia meidän kansalaisista käyttää itse asiassa pääosan meidän sosiaali ja terveydenhuollon palveluista heidän kohdallansa itse asiassa heidän asiakasvastuunsa on maakunnassa siellä on asiakasvastuullinen henkilö joka tekee näille päihde vammaisille oman henkilökohtaisen suunnitelman he ovat niitä jotka tosiasiallisestikin tarvitsevat integraatiota integraatiota ei tehdä organisaatioiden välillä se tehdään asiakkaasta lähtevänä ilmiönä eikö tämä asiakkaista ihmisistä lähtevä integraatio kelpaa oppositiolle

puhemies täällä on käyty paljon keskustelua siitä kuka on mitäkin saanut ja on sanottu että keskusta on saanut maakuntamallin kokoomus on saanut valinnanvapauden itse asiassa perussuomalaiset ovat ajaneet niin maakunnallista ratkaisua kuin oikeanlaista valinnanvapauttakin viime vaalikaudesta asti ja voidaan sanoa että perussuomalaiset ovat saaneet nämä molemmat mutta ei siinä kaikki sen lisäksi niin kuin ryhmäpuhujamme kankaanniemi täällä sanoi perussuomalaiset kyllä haluavat myöskin tiukan tiukan verolainsäädännön tähän että verot maksetaan jatkossa suomeen kun täällä on kuiskuteltu tästä minun oikealta puoleltani puhemiehestä katsottuna vasemmalta puolelta että mitä näitä keinoja on niin kyllä se on tämä maakohtaisen raportoinnin liikevaihtorajojen merkittävä laskeminen ja korkojen verovähennysoikeuden rajaus nämä kaksi monta muutakin tällaista asiaa on erityisen tärkeää tässä on että nämä verot maksetaan jatkossa suomeen valtiovarainministeri lähti ja pääministerikin niin että kysyn sitten ministeri rehulalta onhan tämä lainsäädäntöpuoli valmistelussa ja kunnossa
arvoisa puhemies totesin juuri että hyvä kysymys pitäisi olla ja olisi pitänyt jo aikoja sitten olla puhemies tämä on mielestäni kyllä hämmentävä tilanne tässä on juuri niin kuin on sanottu tässä on tapahtunut poliittinen sopimus keskusta on saanut maakunnat

hallitus mennyt tolaltaan kun nyt koko suomea kaupataan ja pistetään myyntiin se on vakava asia kysymys on ihmisten terveydestä ja kuten sanottu minä haluan sen alleviivata puhemies tässä koska asia on niin tärkeä me perustamme meidän huolemme kritiikkiin joka tulee asiantuntijoilta ja se on kiteytetysti se että palvelut heikkenevät maksut tulevat nousemaan ja eriarvoisuus kasvaa siitähän on kysymys kuuntelemme myös talouspuolen asiantuntijoita jotka ovat sanoneet että ei ole ollenkaan selvää että se kolmen miljardin säästö toteutuu päinvastoin voi tulla kalliiksikin tämä lysti kuka muu kuin suomen hallitus haluaa tehdä lain jossa kustannukset lisääntyvät ja eriarvoisuus kasvaa

tämä uudistus on hyvä tämä uudistus on ihmiselle hyvä tämä uudistus lähtee nimenomaan perussuomalaisten arvoista ja meidän tavoitteistamme saada kahdeksantoista maakuntaa entisen kahdensadan järjestäjän sijaan ja järkevä inhimillinen valinnanvapaus joka lähtee kansalaisen valinnanvapaudesta ei yhtiön valinnanvapaudesta tavallinen suomalainen osaa valita tavallinen suomalainen ansaitsee valita ja tavalliselle suomalaiselle tulee antaa vapaus valita me hävitämme ne etuoikeudet ikään kuin sen epätasa arvoisen tilanteen mikä sosialistihallitusten jäljiltä meillä on että vain varakkailla on varaa valita tästä eteenpäin kaikilla on mahdollisuus valita

onnitella hallitusta siitä että te olette löytäneet kestävän polun jolla sosiaali ja terveyspalvelut voidaan kansalaisille turvata myöskin tulevaisuudessa tätähän on valmisteltu ilman tuloksia jopa kolme vaalikautta oppositiokin sanoo että me tarvitsemme sote mutta teidän vastauksenne on että palataan lähtöruutuun se on aivan käsittämätön ja vastuuton tilanteessa tilanteessa jossa me tarvitsemme ratkaisuja ei sitä että te kerrotte vain että tulevien vaalien jälkeen pysäytetään tämä uudistus ja muutetaan te teette erittäin vastuutonta politiikkaa tämä on pakko sanoa tässä ja nyt teidän pitäisi tietää se että me tarvitsemme tulevaisuuden ratkaisuja millä tulevinakin vuosikymmeninä sote palvelut turvataan teidän pitäisi tietää että meillä on sata miljardia velkaa yhden prosentin korko merkitsee miljardin sopeutustarvetta valtion menoihin te olette täällä vastustaneet kaikkia ratkaisuja joilla valtion menoja on pyritty säästämään miten te voitte ajatella jos sote uudistus

arvoisa rouva puhemies kyllä hämmästelen nyt äsken kuultua puheenvuoroa jossa väitetään että haluamme palata lähtöruutuun ehkä ette ole ollut kuulolla mutta kuten olen kertonut täällä viime kaudella meillä oli kaikkien eduskuntapuolueiden yhteinen projekti jossa me toimme hallituksen esityksen eduskuntaan kaikki puolueet olivat valmistelemassa tuota esitystä ja silloin emme päässeet etenemään mutta ei se tarkoita sitä etteikö se prosessi olisi mukana tässäkin mistä tänä päivänä täällä keskustelemme monet niistä elementeistä ovat edelleen läsnä tässä esityksessä mutta valitettavasti hallitus on menossa nyt romuttamaan keskeisimmät tavoitteet noista yhdessä sovituista tavoitteista kuten integraatiotavoitteet se että luukut lisääntyvät ei vastaa siihen tavoitteeseen että kansalaisten hyvinvointi ja terveyseroja piti kaventaa ja tämä on se keskeinen kritiikki me emme tietenkään halua palata lähtöruutuun mutta protestoimme sitä vastaan että te hajotatte sitä mikä on kunnossa

puhemies valinnanvapaus ei ole kokoomuksen keksintö se on itse asiassa toimivaa arkea muualla pohjoismaissa ja euroopassa siellä on aivan itsestäänselvää että ihminen on osa sitä hoitoa ja palveluita mitä hän saa thl terveyden ja hyvinvoinnin laitos esitti valinnanvapautta kaksituhattakolmetoista minkä takia sen takia koska he näkivät että se on ainut keino jolla me voimme tehokkaasti vahvistaa peruspalveluita ja päästä siitä eriarvoisesta tilanteesta että ihmiset jonottavat peruspalveluihin

on hoitohenkilöstöä työtä arvostetaan ja siellä on ammattimaiset johtajat ja onhan varmasti niin että myöskin hoitajavastaanotot jotka tehynkin laskelmien mukaan tuovat sata miljoonaa säästöä kun ensimmäisenä pääsee fysioterapeutille tai hoitajalle

puhemies mielestämme on hyvä että hallitus vaiheistaa valinnanvapauden voimaantuloa myös rkp on ehdottanut tätä monesti joten tämä on erittäin hyvä alku tälle vaiheistamiselle mutta arvoisa puhemies olisi hyvä saada vastaus muutamaan kysymykseen vielä ensinnäkin miten hallitus tulee turvaamaan että pienet ja keskisuuret yritykset ja kolmas sektori pärjäävät tässä uudistuksessa miten voitte

rahoitus tulee valtiolta eikä päätäntävaltaa siirretä kunnilta maakunnille vaan valtiolle miksi tämä malli

arvoisa rouva puhemies tärkeintä ei ole se että maakunta saa rahaa ja valtapuolueet lisää valtaa vaan se että potilas saa hoitoa kdn eduskuntaryhmä kannattaa kyllä valinnanvapauden lisäämistä erityisesti palvelujärjestelmää laajentamalla mutta nämä esitetyt linjaukset valinnanvapaudesta ovat sote maakuntauudistuksen heikoin lenkki kysyn niin kuin kollega nylander pysyvätkö pienemmät yritykset järjestöt aidosti mukana palvelutuotannossa

ainoastaan isoille terveysyrityksille

arvoisa puhemies on sellainen olo tästä keskustelusta että että niin kuin meidän ryhmän puheenjohtaja kaikkonen taisi todeta oppositiolla on paljon tämmöisiä kyllä kannatamme valinnanvapautta mutta tyyppisiä lauseita ja paljon sellaisia vanhoja hokemia jotka ovat kansalaisten silmissä varmasti jo aika moneen kertaan kuultuja

haavoittuvassa asemassa olevat väestöryhmät tai vaikkapa nostetaan esiin pienet ja keskisuuret yritykset niin on syytä huomata että valinnanvapauden mallissa pidetään mukana myös erittäin merkittävää muutosta mukanaan tuovaa henkilökohtaista budjettia ja asiakasseteliä jotka ovat valinnanvapauden yksi ilmentymä tässä mallissa

nyt sitten tästä henkilökohtaisesta budjetista ja samanaikaisesti puhutaan koko ajan maksusetelistä voucherista millä saadaan tätä valinnanvapautta tehtyä nyt tuntuu siltä että tämä voucher on ikään kuin tämmöinen oravannahka antamalla se sinne tai tänne saadaan erilaista hoitoa

miljoonaa ensimmäisen vuoden aikana mutta se ei tuo yhtä paljon veromarkkoja eikä säästöjä takaisin miten se rahoitetaan millä tavalla tämä asia viedään sillä tavalla maaliin että se hyödyttää meitä kaikkia nyt puhutaan rahasta mistä me saamme sen rahan

puhemies muutama sana terveyseroista ja jonoista valtio vähentää maakuntien tulorahoitusta kolme miljardia euroa vuoteen mennessä maakuntien pitää pärjätä pienentyvän rahoituksen tilanteessa jossa kustannukset kasvavat maakunnilla ei ole verotusoikeutta joten rahoitusvaje joudutaan kuromaan umpeen nostamalla asiakasmaksuja ja rajaamalla palveluiden saatavuutta riski on siinä että etenkin yhtiöiden lisäpalveluista tulee niiden päätuotteita joiden piiriin pääsee jonojen ohi omalla lisärahalla eli terveyserot kasvavat koska nuppikohtainen rahoitusosuus on melko pieni yhtiöillä on tarve edelleen säännöstellä kysyntää jotenka ne jonot eivät poistu

puhemies minusta on erinomaista että maakunnan päätösvaltaa tässä yhteydessä lisättiin tämä neuvoloitten kohtalon ratkaiseminen siellä on aivan oikea ja viisas ratkaisu toisaalta tämä aikataulutus tämä aikataulutus että ne maakunnat joilla on kyky ja halu lähteä valinnanvapautta toteuttamaan voivat sen tehdä ja sitten on kuitenkin perälauta että kaikkien on siihen tultava tietyssä ajassa on erittäin viisas ja nokkela ratkaisu kiitos siitä kuka onkin laatinut arvoisa puhemies sosiaalidemokraatit puhuivat tästä aluekuntamallistaan he haluaisivat kahdeksantoista aluekuntaa suomeen ja siinä mallissa kunnat maksaisivat kuitenkin osan maksuista tämä oli juuri se joka kaatoi edellisen teidän johtaman harjoituksen eivät kunnat voi maksaa jos niillä ei ole päätösvaltaa sitten maakunnille tulee valtiolta könttärahoitus edustaja nylander

rouva puhemies siinä meidän mallissa mikä oli siis sen kahdeksaantoista alueen pohjalta olisi verotusoikeus se kerättäisiin samanaikaisesti kuin kuntavero jotenka se kokonaisuus ei nousisi siitä nykyisestä kokonaisuudesta sen takia sillä mallilla valituilla päättäjillä olisi aito päätösvalta ja silloin voitaisiin oikeasti aidosti tehdä myöskin yhteistyötä kunnan kanssa niin että kunta voisi myöskin toimia tuottajana se olisi se meidän malli mutta kysymyksiä kysymys siitä voiko yhtiö valita asiakkaansa hallituksen esityksessä lukee tuottajilla voisi olla kannustin lähettää asiakkaitaan maakunnan liikelaitoksen hoidettaviksi näin lukee hallituksen esityksessä maksukyvystä asiakkaan maksukyky voi muodostua palvelun saamisessa tärkeämmäksi kuin tarve kun samalla myydään lisäpalveluita ja jos yhtiöittäminen on tässä eu lainsäädännössä niin minun epäilyni on että nyt käy niin päin että kun te laitatte ne yhtiöiksi ne siirtyvät eu oikeuden pariin eikä toisinpäin

arvoisa puhemies ihmisten valinnanvapauden näkökulmasta on tietysti tärkeää että että näihin lausuntokierroksen viesteihin on reagoitu jo tämän lausuntokierroksen aikana meille maakunnissa joissa tämä sote integraatio on jo edennyt edennyt huomattavan pitkälle on tietysti tärkeää että näistä hyvistä käytännöistä ei tarvitse luopua ja toteutettua syvää integraatiota voidaan tukea toiminnan tekemisen ja rahoituksen keinoin niin kuin tässä nyt ollaan myös myös tekemässä minusta on tärkeää että tämä valinnanvapauden toimeenpano voi joustaa eli sitä vaiheistetaan pidän hyvänä sitä että osa maakunnista voisi lähteä mukaan jo vuoden kahdeksantoista puolella näin esimerkiksi kainuussa voisimme lähteä yhtenä pilottina mukaan jo ennen ensimmäinen ensimmäistä tässä mielessä pidän myös hyvänä kyllä sitä että jos pääministerin viestiä kuuntelin oikein myös jonkunlaista muutostukea näihin pilotteihin on mahdollista saada

sekä asiantuntijat että monet lausunnonantajat suhtautuvat kielteisesti tähän hallituksen valinnanvapausmalliin ja tähän esitettyyn kritiikkiin hallitus ei ole täällä tänään kyllä vastannut riittävästi esimerkiksi pohjois karjalassa on kehitetty tätä siun sote toimintatapaa josta tänäkin päivänä on ollut täällä puhetta ja hyvin harva meillä pohjois karjalassa on sitä mieltä että hallituksen etenemistapa tässä valinnanvapauslainsäädännössä olisi hyvä siun sotea ei haluta pakkoyhtiöittää vaan jatkaa sitä toiminnan kehittämistä omalla mallilla ja tämän voi lukea lähes kaikista pohjois karjalasta lähetetyistä lausunnoista miksi ihmeessä maakunnat eivät saa valita itselleen sopivaa toimintatapaa miksi meidät pakotetaan tähän pakkoyhtiöittämiseen ja oletteko te ministeri rehula ihan oikeasti sitä mieltä ettei pakkoyhtiöittäminen hajota siun sotea

puhemies täytyy sanoa että kyllä hirvittää kun kuulee kuinka kylmäkiskoinen asenne esimerkiksi sdpllä on tällä hetkellä hoito ja tutkimusjonoissa olevia suomalaisia tuhansia ihmisiä jotka valinnanvapaudesta hyötyisivät ja saisivat nopeammin hoitoa ja pääsisivät magneettikuvauksiin ja niin edelleen miksi te haluatte hidastaa heidän hoitoonpääsyään arvoisa puhemies minusta ministeri rehula on useampaan otteeseen tuonut esiin tässä sen kuinka tämä kermankuorinta ja muu saataisiin estettyä mutta siihen siihen kyllä haluaisin kiinnittää huomiota että varmistetaan että suomalaiset pk yritykset ja pienet yritykset

prosenttia tuotetaan yksityisten pienten yritysten toimesta käytännössähän tämä tarkoittaa sitä että eksotella on monopoli ja se ei välttämättä ole hyvä asia kun valinnanvapautta halutaan toteuttaa

nyt täytyy sen verran korjata edustaja kopralle tätä tietoa että meillä eksotessa kuusisataakaksikymmentä eri toimijaa toimii eksoten rinnalla palveluntuottajana ja siellä vajaa kaksikymmentä prosenttia muistaakseni kahdeksantoista pilkku kuusi prosenttia vai budjetista on ostopalvelua mutta tämä on varmaan sellainen asia että meidän ei ole tarkoitus tässä ruveta siitä vääntämään kysyisin nyt ministeri rehulalta mikä on kansalaisjärjestöjen tulevaisuus oletteko te ajamassa kansalaisjärjestöjä alas sote nyt on syntynyt erilaisia tulkintoja siitä että jos terveydenhuolto tekee yhteistyötä esimerkiksi järjestön kanssa ja ja tavoitteena on on tukea kuntoutettavan kuntoutusta niin tässä tilanteessa tämä lainsäädäntö edellyttää että kansalaisjärjestön olisi yhtiöitettävä se yhteistyömuoto jota se toteuttaa terveydenhuollon kanssa tämän seurauksena jos näin tapahtuu järjestöt eivät saa stealta rahaa ja ja järjestö joutuu ajamaan oman toimintansa alas mikä on järjestöjen tulevaisuus

kansalaisjärjestöillä on hyvin tärkeä rooli suomalaisen hyvinvoinnin tekijöinä järjestöt tuottavat sosiaali ja terveyspalveluita yleishyödyllisinä kotimaisina toimijoina ja tämän palvelutuotannon ohella järjestöillä on kuntien ja monien muiden toimijoiden kanssa yhteistyönä toteutettavaa toteutettavaa terveyttä ja hyvinvointia edistävää kaikille avointa matalan kynnyksen toimintaa vapaaehtoistoimintaa vertaistukea monenlaista kokeilu ja kehittämistoimintaa tämä järjestölähtöinen auttamistoiminta sijoittuu kuitenkin vapaaehtoistoiminnan ja palvelutuotannon välimaastoon ja tärkeä osa sen rahoituksesta on tullut kunnilta mutta mikä taho rahoittaa jatkossa tätä kolmatta sektoria kun sosiaali ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnille kunnille se ei enää oikein kuulu mutta kuuluuko se maakunnillekaan ministeri rehula toivoisin että vastaisitte jäävätkö yleishyödylliset yhdistykset nyt ilman toimintaedellytyksiä ja miten järjestöjen toiminta turvataan sote uudistuksessa niillä on äärimmäisen tärkeä merkitys meidän suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle varmasti itsekin

arvoisa rouva puhemies tämä keskustelu on täällä ollut sen saman toisintoa mitä oli viime vaalikaudella kun me esitimme hallitukselle terävää kritiikkiä sote uudistuksesta ja monesta muusta asiasta ei tässä ole nyt mitään uutta tässä ovat nyt vain osapuolet vaihtuneet nyt se lähtötilanne että tämä on väärin sammutettu ja on väärin toimittu koska te ette ole päättämässä tästä tämä on se suurin syy minkä takia te vastustatte ei tavallinen televisionkatsoja ymmärrä tai välitä tässä sote sopassa juurikaan yhtään muusta kuin siitä pääseekö hän terveyspalveluiden piiriin tasavertaisesti kaikkien muiden ihmisten kanssa vai ei esimerkiksi tämä surullinen tarina mikä tänään oli iltalehdessä siitä vivianasta kuusikuukautisesta vauvasta joka siellä kouvolan terveysasemalla ja pohjois kymen sairaalan päivystyksessä tuli kohdelluksi niin huonosti että meinasi kuolla on osoitus siitä että joku on pielessä nyt hallitus tekee parhaansa että kaikki vauvat vanhukset työikäiset ja työttömät pääsevät yhdenvertaisesti

niikko kyllä tässä selkeä ero on kun täällä tuleva ministeri edustaja saarikko aiemmin viittasi siihen että tähän sote uudistukseen on sidottu paljon arvovaltaa niin se arvovalta on kyllä nyt hallituksen arvovaltaa koska edellisellä kaudella me teimme tätä yhdessä mutta nyt hallituspuolueet ovat tämän merkittävän uudistuksen ottaneet itselleen ja on puhemies tarpeen sanoa että oppositiossa me sosiaalidemokraatit kannatamme sote uudistusta me kannatamme laajempia hartioita järjestäjätaholla ja me kannatamme myös valinnanvapautta mutta meillä on muutama erittäin painava huomautus ensimmäinen niistä liittyy siihen että minkä takia täytyy tämän sote uudistuksen varjolla rakentaa kokonainen uusi maakuntahallinto jolla on kaikkia muitakin tehtäviä ja terveyspalveluita se on selvästi vaikeuttanut uudistuksen etenemistä toinen huomautuksemme koskee valinnanvapautta minkä takia ei ole asiantuntijoitten huolta otettu vakavasti vaan viedään tätä uudistusta eteenpäin eikö olisi nyt järkevää ottaa sellainen tärkeysjärjestys että palvelut ensin koska se on tässä kaikkein olennaisinta että tavallinen ihminen pääsee hoitoon mutta tärkeysjärjestys on nyt hallitukselta hukassa

arvoisa puhemies minusta on hienoa että sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta tehdään mutta mitä tahansa uudistusta ei pidä tehdä siis suunnan ei pidä olla se että mikä tahansa uudistus kelpaa ja minusta on erikoista että liike on teille nyt tärkein siis ideologinen liike

jo alkuvaiheessa todellisiin kustannuksiin verrattuna niin paljon rahaa se säästämistavoite kaksi pilkku kahdeksan miljardia euroa seuraavalla vuosikymmenellä

arvoisa rouva puhemies kyllä on hyvä että oppositio on mukana keskustelussa ja on hyvä että oppositio on mukana parlamentaarisessa työskentelyssä kaikin mahdollisin keskustelun voimin tätä asiaa pitää viedä eteenpäin mutta puhutaan kuitenkin siitä koko totuudesta edustaja paatero te nostitte esille tämän teidän aluekuntamallinne jossa on verotusoikeus ihmettelen miksi te ette viime kaudella tehneet tätä kun teillä oli tähän mahdollisuus vai eikö teillä ollutkaan mahdollisuutta tehdä sitä tämä malli on paljon paljon kauempana sitä mitä te olitte ajamassa viime kaudella kuin esimerkiksi sitä mitä perussuomalaiset ovat esittäneet omana omana mallinaan

olin hallintovaliokunnan puheenjohtaja ja näin sen pitkän käsittelyn mikä siinä oli ja mihin siinä päädyttiin ja lausuntopalaute kyllä myös me tiedämme mitä se lausuntopalaute oli ja miten se sitten tuli tuli käsitellyksi jos nykytilanne ei ole vaihtoehto meillä ei ole kovin monta mallia enää mitä tässä testaillaan ja kokeillaan siis jos nykytilanne ei ole vaihtoehto eli tämä hallituksen esitys on neuvottelun tulos tämä ei ole yksittäisen puolueen ohjelma tämä on työn tulos työn tulos jolla pyritään siihen että meillä on tulevaisuuden tulevaisuuden sosiaali ja terveydenhuollon palveluilla hyvä hyvä pohja eli tämä hallitus on tarttunut töihin ja valmistellut lakeja on kuunneltu lausuntokierroksia nimenomaan on kuunneltu ja sitä kautta on tehty jo muutoksia eduskunnassa oleviin lakeihin mutta yhden asian haluan nostaa täällä esille ja kiittää kaikkia eduskuntapuolueita siitä henkilöstön asemaan on kiinnitetty huomiota se on äärimmäisen tärkeää siinä mielessä että se on sitten se arkipäivän henkilökunta joka tämän kaiken laittaa käytäntöön ja toimeen ja kun meille on nyt palkattu muutosjohtajia meillä on muutosjohtajia maakunnissa muutosagentteja niin kyllä tämän muutoksen täytyy kulkea siinä johtamisessa koko sen ketjun läpi aina siihen viimeiseen lähiesimieheen saakka mutta toisaalta historiallisesti voidaan katsoa niinkin että suomessa on tehty rakenneuudistuksia alkaen siitä kun meillä oli kansanterveystyön kuntainliitot on tehty paras puitelain mukaisia isäntäkuntamalleja ja ja kuntayhtymiä ja kuntaliitoksiakin ja kyllä niistäkin on selvitty yhdessä mielestäni meidän palvelumme eivät ole näissä uudistuksissa menneet huonompaan suuntaan päinvastoin mutta niissä on henkilöstö ollut ratkaisevassa asemassa kun niitä kansalaisten arkeen vaikuttavia palveluita on lähdetty mitä niillä palveluilla on saatu aikaan minä olen sitä mieltä että sosiaali ja terveydenhuollon palveluilla on saatu paljon hyvää elinvoimaa suomeen koko kansakunnalle ja ja näin uskon että myös tällä uudistuksella sitä saadaan tulevaisuudessa
ministeri vehviläinen kolme minuuttia

arvoisa puhemies myös itse haluan sanoa pari sanaa tästä henkilöstökysymyksestä on totta että kun yli sote alan ihmistä on tässä vaihtamassa työnantajaa niin se on todella iso juttu ja täytyy huolehtia tästä että se tapahtuu hallitusti myös siellä käytännössä mutta sitten haluan muistuttaa että täällä eduskunnan käsittelyssä valiokunnissa jo nyt on voimaanpanolaki

hyvinkin tarkasti sanotaan mitä tapahtuu miten tämä siirtyminen tapahtuu ja sehän tapahtuu liikkeen luovutuksen periaatteella vanhoina työntekijöinä ja ja tämä tapahtuu kahden vuoden aikana vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta sinne vuoden kaksituhattakaksikymmentä loppuun saakka tämä on minusta hyvä ja aivan välttämätöntä tässä kohtaa ja koskee todellakin jokaista palvelussuhdetta niin työsopimuslain mukaan olevia kunnallisen viranhaltijalain kuin valtion virkamieslain mukaan olevia henkiöitä ja sitten edelleen myös eläketurvan osalta täällä ovat jo käsittelyssä myös nämä eläkelait ja niinhän on että myös nämä maakuntien yhtiöt voivat liittyä kevan jäsenyhteisöiksi jäsenyhteisöiksi ja jos yhtiöt valitsevat yksityisen työeläkevakuutusyhtiön niin yhtiön on turvattava lisäeläke etuudet eli on tärkeää kun me tiedämme että kunnallisella puolella on myös näitä lisäeläkkeitä että nämä asiat on turvattu viimeisen viimeisen päälle

sitten haluan sanoa pari sanaa myös näistä muutoksista mitä on tehty lähinnä tähän toimeenpanoon totean sen että se ei ole kyllä kosmetiikkaa mitä me niihin olemme tehneet on erittäin tärkeää että me luomme sellaisen toimeenpanon tälle valinnanvapauslaille että se voi tapahtua hallitusti meidän maakuntamme kahdeksantoista maakuntaa ovat eri lailla tässä vaiheessa erikokoisia eri tavalla

pitää olla kunnossa jotta voidaan viedä tätä eteenpäin ja sen takia minusta on hyvä se että meillä mennään nyt vaiheittain tässä samalla niin kuin kiihdytetään mutta annetaan sitten myös aikataulullisesti löysää eli jos mennään pilotointien kautta niin me saamme työkaluja jo siitä miten sitä valinnanvapautta toteutetaan ja sitten jossa ei ole mahdollisuutta perusoikeuksia toteuttaa eikä myös tätä markkinaa avata riittävällä tavalla eli toimeenpanoon tulee vaikeuksia voidaan antaa myös sitä lisäaikaa lopuksi haluan todeta tähän sen että kun nyt täällä sanotaan opposition puolelta että tämä on huono siitä ja siitä ja siitä syystä aloitetaan alusta luodaan yhtäkkiä parlamentaarinen yhteinen työ niin kuka teistä uskoo että me nyt tässä kohtaa sitten istumalla samaan pöytään yhtäkkiä sävelen jos sitä täällä siten kritisoidaan kovasti tuodaan esille niin ei siitä yhteistä säveltä kyllä tällä vaalikaudella ole saavutettavissa nyt pitää viedä lainsäädäntöä määrätietoisesti eteenpäin ja huolehtia samalla että maakunnissa on todelliset mahdollisuudet tehdä käytännössä sitä

arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat tämä on kyllä täytyy sanoa mukava päivä olla sanomassa että nyt tämä ihan oikeasti lähtee liikkeelle silloin kun keskusteltiin ja saatiin ne peruslinjaukset paljon jäi vielä sopimatta sitten sovittiin että nyt lähetetään lausunnolle ja sieltä saadaan lisää tietoa ja nyt on niitä lausuntoja kuunneltu niitä on tullut yli kuusisataa jopa seitsemänsataa ja ja silmät punaisena niitä on sitten luettu ja katsottu ja kuunneltu minä olen oikein alan ihmisenäkin tosi ylpeä siitä että että me olemme oikeasti

ja yksi työkalu eli sote keskukset viimeistään ensimmäinen seitsemättä kaksituhattayhdeksäntoista mutta niin kuin sanoin aikaisemminkin voi jo aloittaa miksi tämä puolen vuoden siirtymä annetaan joillekin siitä syystä että meille on tullut sitä muresta että että tietojärjestelmät eivät pääse liikkeelle riittävän ajoissa kaikkialla ja tätä haluttiin kuunnella totta kai ja siitä syystä tulee se mahdollisuus että ensimmäinen seitsemättä olisi sitten yksi työkalu voimassa kaikki muut tulevat jo aikaisemmin ja jopa sitten integraatio integraatio on valtavan tärkeä asia ja siitä pitää huolehtia tulemme vahvistamaan nimenomaan sote keskuksillekin velvoitetta ja se otetaan myös rahoituksessa huomioon aivan niin kuin ministeri rehula puheessaan tuossa sanoi rahoitusjärjestelmäkin muuttuu nimenomaan siten että ei voi osaoptimoida ei voi lykätä sinne keskussairaalaan tai erityispalveluihin ihmistä vaan pitää hoitaa kokonaisuuksia se on sitä integraatiota

mikä se nyt olikaan mutta nyt se on ja nyt siitä on muodostettu sisällöltään jopa paljon parempi kuin se lausunnolla oleva ja voi sanoa että sisällöltään jopa laajempi koska on haluttu tuoda sitä sosiaalipuolta koska se sosiaalipuoli on ollut heikosti siinä ensimmäisessä versiossa se on sitä integraatiota pk yritykset otetaan huomioon yhteiskuntavastuu henkilöstöstä huolehditaan ja sitten johtajuus muutosjohtajia tarvitaan tarvitaan myös tuonne sosiaali ja terveysministeriöön siitäkin on puhuttu sitten se poikkeussääntö jos ei pysty toteuttamaan kaikkia työkaluja niin voi valtioneuvostolta anoa

pitää kuitenkin kompensoida työkaluilla jos ei jotain työkalua pysty ottamaan pitää toisia lisätä valinnanvapaus tulee ensimmäinen ensimmäistä

mikäli halua on

arvoisa puhemies hallituksen ajama sote ei toteuta uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita niiden tilalle on tullut ideologinen pakkoyhtiöittäminen ja verovarojen lapioiminen yksityiselle terveysbisnekselle tämän uudistuksen voi kiteyttää kolmeen sanaan

asukkaan helsinki eivät voi vielä viime viikolla hallituksesta kerrottiin että isot kaupungit voisivat vastaisuudessa tuottaa palveluita ja kysynkin nyt mikä on hallituksen linja voiko ja saako tampere vastaisuudessa toimia palveluiden tuottajana vai ei

rouva puhemies palvelujen integraatio ja peruspalveluiden saatavuuden parantaminen ovat uudistuksen keskeiset tavoitteet kansalaiselle laaditun palvelu ja hoitosuunnitelman toteutumista eri tuottajilla on voitava seurata tällä hetkellä pysty sitä ainakaan tietoteknisesti toteuttamaan toisaalta kustannusvaikuttavuuden kasvattamiseksi resurssien suuntaamisessa hoidon ja sosiaalipalveluiden tarjonnasta on siirryttävä ennakoivaan terveyden edistämiseen ja omahoitoon tulipalon sammuttamisesta on siirryttävä ennakoivaan palotarkastustoimintaan terveyshyöty nousee tällöin merkittävästi keskeinen kysymys tavoitteiden onnistumisessa on ovatko meillä vuonna kaksituhattayhdeksäntoista toimintaa tukevat tietojärjestelmät varmistamassa hoito ja palvelusuunnitelman tai terveyden edistämisen ja omahoidon toteuttamista sekä tuottajien arviointia maakunnan toimesta

tietojärjestelmien toimivuus ja tietojen kulku palveluketjun eri vaiheissa voi olla aivan elämän ja kuoleman kysymys potilaille tässä on vakuuteltu että että huolehditaan siitä että tämä tietojärjestelmien toimivuus taataan mutta meillä on valitettavasti kokemuksia niin maaseutuviraston tietojärjestelmistä jotka eivät valmistuneet johti suuriin viivästyksiin tukien maksuissa kuin nytten myös toimeentulotuen siirrosta kelalle joka yhtä lailla jätti kaikkein tukea saavat odottamaan rahojaan haluan nyt ministeriltä kysyä miten te varmistatte tämän että tässä kohtaa nämä tietojärjestelmät tulevat toimimaan saumattomasti ja lupaatteko te että te lisäätte resursseja siihen kohtaan jos näyttää siltä että näin ei käy

arvoisa rouva puhemies kun edustaja marin puhui täällä pakkoyhtiöittämisestä niin minä haluan kyllä sosiaalidemokraatteja muistuttaa että viime eduskuntakaudella kun te te olitte hallituksessa tehtiin oikeasti pakkoyhtiöittäminen silloin kunnalliset liikelaitokset yhtiöitettiin sen takia että ne toimivat avoimilla markkinoilla ja minä pidin sitä järkevänä minä pidin sitä järkevänä ainut vaan että isot kaupungit kiersivät sitä tietyillä lainajärjestelyillä jolloinka ohjattiin jälleen tuotto korkona veroparatiisiin mutta se on toinen juttu mutta tämä yhtiöittäminen ei ole itse asiassa se tarkoitus tässä vaan se asettaa nämä toimijat samanarvoiseen asemaan te arvostelette tätä mutta kiuruveden kunnanlääkärit ovat yhtiöittäneet toimintansa ja sinne tulee tuhat ihmistä pienessä kaupungissa ylä savossa missä tämä kokeilu on käynnissä täällä on nyt arvio saa viidestä tähdestä neljä pilkku yhdeksän ihmiset pitävät sitä erittäin hyvänä tätähän tämä tulevaisuus on annetaan ihmisten valita
arvoisa arvoisa puhemies me suhtaudumme tähän yhtiökeskusteluun pragmaattisesti jos esimerkiksi energiayhtiö toimii markkinoilla niin silloin on järkevää että toimitaan yhtiömuodossa se on niin eu lainsäädännönkin myötä mutta tässähän nyt tavallaan tullaan siihen peruskysymykseen ja kyllä ministeri rehula peruskysymys on se että te haluatte viedä nämä sote palvelut markkinoille arvoisa puhemies edustaja kankaanniemi liittyi kyllä huolellisesti väärinymmärtäjien joukkoon joita täällä on riittänyt hän esitti kritiikkiä sdpn sote mallista että se on perustuslain vastainen kun rahat tulevat kunnilta kritiikki on kyllä oikeaa mutta sote malliin vaan perussuomalaisten piirikuntamalliin jota ministeri soini vielä eduskuntavaaleissa kovasti kovasti edusti ministeri mattila mihin tämä teidän piirikuntamallinne jäi ja onko edustaja toimi kankaanniemen kritiikki sitä kohtaan aivan oikein

sote uudistus on ollut kuuma puheenaihe ansaitusti jo varsin pitkään uudistuksia haukutaan aina ja ja rakentava kritiikki onkin paikallaan kun uutta ja parempaa valmistellaan näin mittavaan uudistukseen liittyy aina epävarmuutta ja huolta vaikutuksista mutta tästä huolimatta on edettävä koska sosiaali ja terveysala kaipaa pintaremonttia ja syvällisempää korjausta jota edelliset hallitukset eivät ole saaneet aikaiseksi on kuultu ja muutoksia tehty valinnanvapaus ei tarkoita sosiaali ja ja terveyssektorin muuttamista rehottavaksi kesantopelloksi jossa pörrää pelkkiä mehiläisiä vaan julkinen sektori on jatkossakin keskeinen palvelujen järjestäjä muutos pyritään viemään eteenpäin hallitusti ja siirtymäajalla halutaan varmistaa uudistuksen onnistuminen lisäaikaa tulee tarpeen mukaan ministeriltä kysyisinkin monet ihmiset haluaisivat tulevaisuudessa valita usein sen tutun toimijan esimerkiksi asiakassetelien myötä miten asiakkaan valinta tulee vaikuttamaan juuri tämän pienen toimijan mahdollisuuksiin tulevaisuudessa ja vielä neuvolapalveluista haluaisin kysyä oppositio on hyvin paljon sitä asiaa arvostellut toimivatko ne hyvin tulevaisuudessakin rouva puhemies minusta tärkeintä tässä asiassa on se ja veroeurot ovat rajalliset löytyy malli jolla yhdenvertaiset palvelut valtakunnassa voidaan

on syytä hallitusta onnitella koska edelliset hallitukset hallitukset tähän eivät ole kyenneet tämä on kuitenkin tosiasia mitä me nyt voisimme tehdä miten luoda edellytyksiä sinne maakuntiin sillä tietämyksellä ja taidolla joita teillä edustajilla on teidän pitäisi nyt rohkaista ihmisiä maakunnissa osallistumaan siihen valmisteluun ja keskusteluun joilla niitä hyviä hoitomuotoja palveluketjuja ja niitä onnistuneita tapoja voitaisiin levittää ja rohkaista että siellä ihmiset osaltaan vaikuttaisivat sitten siihen että julkisella sektorilla jatkossakin olisi näkyvä ja hyvä se on meidän tehtävämme arvoisa rouva puhemies valinnanvapaus on sinänsä kannatettava asia mutta valittu malli ei valitettavasti edistä palveluiden yhdenvertaisuutta ei alueellisesti eikä eri väestöryhmien välillä ensinnäkin tästä yhtiöittämisvelvoitteesta tulisi luopua järjestämisvastuu ja palvelujen integraatio eivät toteudu toivotulla tavalla jos perustasopalvelut siirtyvät yritysten vastuulle ja markkinaperusteiseen ohjaukseen

ei synny aitoa kilpailua haasteelliseksi muodostuu asiakkaan vaikutusmahdollisuuksien syntyminen näissä tilanteissa joissa asiakkaalla ei itsellään ole kykyä arvioida omaa palveluntarvettaan eikä päättää minkä palveluntarjoajan hoteisiin hän hakeutuu

arvoisa rouva puhemies tästä yksityisten yhtiöitten parjaamisesta haluan muutaman sanan sanoa koska oppositio näkee tässä asiassa ainoastaan mörköjä yksityinen palveluntuottaja voi olla myös todella hyvä ja kerronpa vain omia esimerkkejä sieltä omalta kotiseudulta missä palvelut on nyt jo toista vuotta tuotettu yhteistyössä pihlajalinnan kanssa kuusiolinna terveys oyn kautta ihmiset pääsevät siellä lääkäriin ja saavat nopeasti oikeata hoitoa aluesairaala toimii jälleen tämän myötä ja kustannukset on saatu hallintaan jos katsotte tilinpäätöksiä mitä kunnilla tällä hetkellä on ainoastaan myönteistä palautetta on tullut myös asiakkailta erittäin myönteistä palautetta siitä mitä siellä on tehty erityisesti haluan tämän arvoisat toverit demarit sanoa teille sdpn edustajille koska kun katsotte meidän päätöksentekoa tässä niin ne päätökset on tehty yksimielisesti kysykää sdpn valtuutetuilta siellä meidän kotiseudulla mitä mieltä he tästä ovat palaute on erittäin erittäin myönteistä ja kun palaute on myös kansalaisilta hyvää niin tätä mallia pitäisi saada myös lisää ympäri

talman tässä on aikamoinen ristiriita toisaalta lausuntojen ja hallituksen hallituksen puheiden välillä mitä tulee tähän kermankuorintaan niin sehän ei ollut ajatus jonka oppositio herätti vaan se löytyy ihan hallituksen omasta vaikutusarviosta siellä epäillään että tällaista saattaa syntyä ministeri rehula totesi että uudistus luo hyvät mahdollisuudet kaventaa terveyseroja ja että se luo puitteet yhdenvertaiseen ainoastaan seitsemäntoista prosenttia kunnista on tätä mieltä se on ällistyttävän pieni määrä ja kysynkin johtuuko tämä siitä että kunnat eivät tiedä mikä on heille parasta tai eivät ehkä ymmärrä tätä uudistusta vai liittyykö tämä nyt niihin niihin parannuksiin tai muutoksiin joita tässä on tehty mistä on kyse koska kunnat eivät ainakaan ole vakuuttuneita siitä että nämä toiveet

on tietenkin tietty logiikka siltä kannalta että että se asettaa yksityisen ja julkisen toimijan samaan asemaan mutta integraation kannalta se on suorastaan vahingollinen koska se rakentaa sen palomuurin maakunnan ja sote yhtiön välille tämä on aika yksiselitteistä

joka jo sinänsä ei pysty hallitsemaan omaa budjettiaan jossa on valtio vahtina joka pystyy puuttumaan operatiiviseen toimintaan ja investointeihin on hyvin vähän valtaa siihen omaan yhtiöön mikä jaaha vastauspuheenvuoro olisi nyt edustaja keräsellä meni niin paljon yli

arvoisa puhemies
suomalaiset ovat saaneet valita julkisen terveydenhuollon sisällä hoitopaikkansa jo kohta yhdeksän vuoden ajan ja sehän on asiakkaan kannalta hyvä juttu nyt kun valinnanmahdollisuuksia tulee lisää tulee yksityisiä ja ja järjestöjä ja säätiöitä niin sehän on asiakkaan kannalta parempi juttu nyt täällä on muutamissa puheenvuoroissa arvosteltu että tämä hallituksen valitsema valinnanvapausjärjestelmä eriarvoistaa siellä maakuntien sisällä niin että vain suuriin kaupunkeihin tulee valinnanvapausmahdollisuuksia eikä pieniin kuntiin mutta tuolla pienemmissä kunnissa syrjässä minä olen sieltä katsokaapa niitä siellä on joka ikisessä kunnassa näillä terveystoimijoilla jo sillanpääasemat siellä on työterveyshuollon yksiköt ja ne sinne tulevat ne ihan varmasti tulevat kun keskustelee näitten terveystoimijoitten kanssa ne sanovat että jo kahteentuhanteen asukkaan taajama on on semmoinen mihin kannattaa mennä kyllä meillä valinnanvapautta riittää myöskin

talman edustaja keränen puhui tuossa säätiöistä ja muista ministeri risikko totesi tässä pari viikkoa sitten että yhtiöittämispakko saattaa koskea myöskin säätiöitä ja ja muita yhdistyksiä ja se itse asiassa on aika vakava asia vanhustenhuollolle pienillä paikkakunnilla koska säätiöt ja

tämä yhtiöittämispakko koskemaan näitäkin se on siinä tapauksessa aika vakava isku tiettyjen tiettyjen palvelujen saatavuudelle
vielä edustaja mäkisalo ropponen ja sen jälkeen ministereille pienet kommentit
arvoisa puhemies täällä on joissain puheenvuoroissa tänään väitetty että valinnanvapaus olisi kaikille kansalaisille tämän uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita mutta itse asiassa hallituksen esittelemälle mallille eivät taida kansalaisetkaan lämmetä koska vasta ilmestyneen thln uudistuvat sosiaali ja terveyspalvelut kyselyn mukaan vain joka viides vastanneista valitsi valinnanvapauden kolmen tärkeimmän tavoitteen joukkoon tässä kyselyssä ihmiset korostivat että tärkeimpiä ovat peruspalvelujen vahvistaminen yhdenvertaisuus palvelujen integraatio ja eheät hoitoketjut nyt kysynkin miten ihmeessä pakkoyhtiöittäminen palvelee integraatiota tai eheitä palveluketjuja joita nämä kansalaiset pitävät kaikkein tärkeimpinä tavoitteina

arvoisa herra puhemies kielilaki on voimassa jokaiselta pilkultaankin tilanteessa jossa sosiaali ja terveydenhuollon muutosta tehdään toisekseen maakunnalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen millä tavalla palvelutuotantoa ohjataan ja silloin muun muassa ruotsin kieli on yksi ohjuri jota voi käyttää

pykälät valinnanvapauslaista niin että myös pienet yritykset voivat olla tässä matkassa maakunta voi vaikuttaa osaltaan tähänkin sitten voucher ja hinta ei tule yhtä hintaa eduskunnan keskusteluissa koska jokainen maakunta päättää sen oman setelinsä suuruuden laki antaa raamit maakunta päättää henkilöstöstä kannustan jokaisessa maakunnassa etenemään niin että sille jää aikaa että henkilöstö on mukana jokaista toimipistettä myöten kun maakunnan sotea valmistellaan
ministeri yksi minuutti
arvoisa herra puhemies arvoisa sdp te kysyitte mitä perussuomalaisten piirikuntamallille kuuluu oikein hyvää kuuluu kiitoksia niin kuin puolueen politiikkaohjelmille kuuluu tässä on on hallituksen esitys eikö niin mutta te ette saaneet viime kaudella omaa esitystänne hallituksessa läpi en tiedä saatteko te sieltä oppositiostakaan tällä kaudella vai joko te olette päättäneet kumman mallin te te olette valitsemassa mutta

ja kaikkien eduskuntapuolueitten suusta tosin kannatteko te huolta esimerkiksi henkilöstön asemasta en oikeastaan teidän puheenvuoroistanne kovin monesti sitä kuullut mutta tästä on hyvä keskustella
vielä

käytetty pohjana hyvin pitkälle sitä mitkä ovat nykyiset sairaanhoitopiirit on menty lähes sen mukaisesti jos haluaa saada todistusta miksi väestöpohjat eivät yksin ratkaise niin voi kaivaa tilaston vuodelta kaksituhattaviisitoista jossa on vertailtu sairaanhoitopiirien tuottavuutta täytyy sanoa että siellä ne pienet sairaanhoitopiirit sijoittuvat erittäin hyvin sitten täällä on monta kertaa tullut esille siun sote jonka tunnen myös hyvin ei tietenkään voi siun sote sellaisenaan jatkaa kun se on nyt kuntayhtymä jokainen tietää sen siitä tulee meijän maakunta kuten he sanovat sen itse ja siinä tulevat olemaan samaa maakuntakonsernia niin itse maakunta liikelaitos kuin nämä yhtiöt lopuksi haluan todeta erityisesti merja mäkisalo ropposelle ja myös edustaja

ihmettelen että sitä myös teiltä tulee koska siun sotessa esimerkiksi on käytetty yhtiöittämistä tukipalvelujen osalta ja käsittääkseni olitte mukana tekemässä

yksi suurimmista epävarmuutta ja ja jopa pelkoa herättäneistä asioista on tänään ollut se että suuret kansainväliset yhtiöt tulisivat valtaamaan markkinat tätä ainakin oppositio tällä hetkellä pelkää kokonaisvastuu asteittainen eteneminen valinnanvapaudessa ja pk yritysten aseman varmistaminen ovat kuitenkin tämän ehkäisemässä moni muistaa vielä että luvun lopulla lipposen hallituksen päätös avasi kela korvaukset yksityisille tuottajille olisikohan tämä ollut niitä sdpn suurimpia linjauksia tällä hetkellä ylikansalliset yhtiöt tekevät bisnestä ja vievät voitot lähes verovapaasti ulkomaille tälle ei edellinen hallitus tehnyt mitään pelkästään puhui lämpimikseen pitäisi oikeastaan kysyä edustaja urpilaiselta ja rinteeltä miksi näin on saanut tapahtua jo ministeri lipposen ajoista lähtien jätän kuitenkin kysymyksen tekemättä koska he eivät ole tässä salissa enkä halua aiheuttaa kenellekään tarpeetonta mielipahaa

edustaja kulmalan ohella tässä debatissa toinen henkilö joka on pyytänyt mutta ei ole saanut vielä lainkaan puheenvuoroa on edustaja hoskonen edustaja hoskonen nyt on vastauspuheenvuoro teillä teillä
arvoisa herra puhemies vuosikymmenten aikana suomalainen terveydenhuolto on muuttunut rajusti se on pakko meidän myöntää elikkä se on selvä asia että me tarvitsemme uudistuksia vanhalla mallilla ei voi mennä onhan aivan kummallinen tilanne suomessa että meillä on enemmän lääkäreitä kuin koskaan suomen historian aikana siitä huolimatta yhä enemmän on ihmisiä jotka eivät pääse lääkäriin eli kyllä tähän jotain tarvitsee tehdä ja on aivan välttämätöntä että kun nyt tekee uuden päätöksen tässä asiassa hallitus tuo lakiesityksen eduskuntaan että me kontrolloimme sen että todellakin jokainen ihminen pääsee lääkäriin ja nimenomaan niin että kohtuullisella kustannusrasituksella sen teemme ja ja kukaan ei jää sitä paitsi terveydenhuollon ulkopuolelle koska on aivan kohtalokasta jos ihminen ei pääse lääkäriin hänen tautinsahan voi kehittyä niin pahaksi että hänestä tulee jopa vuodepotilas lopuksi ikää sen takia ettei pääse lääkäriin eli tämä meidän pitää laittaa kuntoon sitten toinen asia kermankuorinta tulee estää ja pitää huoli siitä että myös syrjäseudulla palvelut toimivat siitähän tämä lähtee ja sitä rakennetaan emme varmaan kumipyörää keksi heti kerralla mutta tästä hyvä tulee kun olemme sitkeitä

ihmettelen tätä tilannetta siinä mielessä että tämä hallituksen esityshän tuli tosiaan vuodenvaihteen jälkeen ja kuten ministeri risikko sanoi tätä on koko ajan kehitelty katsoin tuossa aamulehdestä että marraskuussa kolmastoista kolmastoista päivä rinne on todennut että on todennäköisempää ettei hallitus kykene viemään sote mallia läpi hän hän on näin jo silloin toivonut ja ajatellut ja hän on todennut että sdp tulee muuttamaan tätä soten valinnanvapautta jotenkin mietin näin että kun ei edes odotettu mallia loppuun joka on vieläkin kesken kun on ilmoitettu jo marraskuussa että tämä on huono ja tämä tullaan kaatamaan niin siinä mielessä tukisin kyllä sitä ajatusta että tässä on politikoinnista kysymys että ei oikeastaan halutakaan kuulla sitä asiaa sitten olisin vielä kysynyt onko pohdittu sieltä lausuntojen pohjalta tätä uudenmaan tilannetta näistä vaalipiireistä helsingin ja uudenmaan välillä siitähän ovat kuntajohtajat hyvin vahvasti

haluaisin vielä kuulla hallituksen ministeriaitiosta vastauksen kysymykseeni siitä näin kun ministeri ministeri risikko puisteli päätänsä mutta haluan selvällä suomen kielellä nyt vastauksen siihen voivatko isot kaupungit vastaisuudessa olla palveluntuottajia vai ei toivon vastausta selvällä suomen kielellä tätä myös tampereella pohditaan ja tiedän että monissa muissa isoissa kaupungeissa pohditaan ja tällaista viime viikolla väläytettiin uutisten kautta ja sen takia siihen haluan vastauksen toinen asia mihin haluaisin vastauksen on tämä siirtymäaika täällä hallituksen

arvoisa puhemies aina kun tehdään suuria isoja ja historiallisiakin uudistuksia alkaa sitten myös se keskustelu siitä että oikeastaan aika moni asiahan on aika hyvin itse asiassa meidän sosiaali ja terveyspalvelumme ovat perustasoltaan rapautumassa ovat rapautuneet jo pitkään koska tätä uudistusta ei ole saatu tehtyä niinpä se on aivan välttämätöntä saada nyt aikaan ja hallitus on pisimmällä koskaan

valmistelutyötä on tehty jo pitkään varmasti päästään myös valinnanvapaudessa nopeammin liikkeelle mutta on äärimmäisen tärkeää että hallitus on tätä toimeenpanoa pystynyt pystynyt muuttamaan siten että myös hitaammat voivat valmistella sitä pidempään keskustelu oli myös tärkeää neuvolat säilyvät vahvasti julkisella puolella ja maakunnat saavat niistä päättää minusta on ihmeellistä että kun oppositio täällä kyselee niin välillä maakunnilla on liian vähän valtaa ja toisaalta maakunnilla on taas liikaa valtaa nyt maakunnat päättävät neuvoloista koettakaa päättää mitä mieltä te olette maakunnista

tässä edustaja sarkomaa omassa puheenvuorossaan ihmetteli että oppositio ei ole antanut mitään konkreettisia vaihtoehtoja ratkaisuja potilasjonojen lyhentämiseen voin sanoa että rkp on useaan otteeseen kyllä kertonut oman vastauksensa eli sen että ruuhka aikana voisi terveyskeskukseen lisätä lääkäreitä ja hoitajia muun muassa antamalla asiakkaille näitä palveluseteleitä sitten tässä valinnanvapautta on kehuttu sillä että se antaa kaikille samanlaiset mahdollisuudet nopeaan palveluun mutta onko yksityinen tuottaja sitten lähtökohdiltaan myöskin laadultaan aina parempi kuin julkinen palvelu sitä kysyisin ja pystyvätkö kaikki heikot ja vanhukset oikeasti hyötymään

puhemies on ohut sisältö valinnanvapaudeksi että kerran vuodessa voi listautua sote keskukseen varsinkin jos sen kustannuksena ovat kasvavat asiakasmaksut ja palveluiden karsinta todellisen valinnanvapauden kannalta on olennaista vahvistaa potilaiden itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta heitä koskevassa päätöksenteossa ja valinnoissa ja tätä voitaisiin edistää myös ilman yhtiöittämistä ja tätä laajaa yksityistämistä arvoisa puhemies

merkittävä kermankuorintaongelma syntyy niin sanotusta passiivisesta valinnasta eli jos ihminen ei aktiivisesti valitse terveyskeskusta hänet listataan lähimmän sote keskuksen asiakkaaksi vaikka se olisi yksityinen ja se saa siitä rahaa vaikka hän ei käyttäisi yhtään kertaan sitä palvelua vuoden aikana lisäksi markkinoinnilla pystytään myös valikoimaan asiakkaita eli miten tämä estetään tosiasiassa

ihmisten palveluista liikkeelle totta kai mutta onhan tässä kysymys myöskin hyvästä hallinnosta

palvelujen johtamisesta joka tulee olemaan erittäin vaativaa siellä maakunnissa itse kannan huolta siitä että maakunnat ymmärtäisivät sen että palvelut ulottuvat myöskin sinne maakunnan laidoille seutukuntiin seutukeskuksiin se on totta kai mahdollista mutta vaatii maakunnan päättäjiltä selkeitä linjauksia tämän suhteen edustaja kääriäinen täällä totesi että tämä on poikkeuksellisen iso uudistus suomen

siksi jään vähän kummastelemaan että sdp noin suurena puolueena ei pysty linjaamaan selkeästi mitä se todella tästä haluaa

arvoisa hallitus olette nyt linjanneet uuden aikarajan tälle valinnanvapaudelle olette antaneet sille puoli vuotta lisäaikaa se ei kuitenkaan poista sitä huolta jota asiantuntijoilta on tullut nimenomaan tämän valinnanvapauden ja potilasturvallisuuden ja tietojärjestelmien toimivuuden kannalta tässä on noussut ehkä esimerkkinä se että jos on monisairas vanhus joka joka menee uuteen yksityiseen sote keskukseen lääkärin vastaanotolle niin jotta turvallinen hyvä hoito oikea hoito voidaan potilaalle mahdollistaa sote keskus tarvitsee potilaan aikaisemmat tiedot sekä se tarvitsee olemassa olevista sairauksista lääkityksestä lääkeallergioista monista muista asioista tässä kompastuskivi on monella tapaa nimenomaan tämä toimiva tietojärjestelmä nyt ministeri risikko äsken totesi että jos ei tämä toimi niin sitten hoidetaan se jotenkin muuten

täytyy sanoa että meillä on muuten vissi ero sen teidän vasemman laidan ja meidän oikean laidan välillä ja kysymyksessä on ero siinä miten me suhtaudumme ihmisiin ja ihmisten kykyyn tehdä omia ratkaisuja teidän näkemyksenne on se että ihmiset ovat hallintoalamaisia ja me näemme taas että jokaisella ihmisellä on itsemääräämisoikeus on sitten vammainen tai tavallinen ihminen tämä on se perimmäinen ero siinä tänä päivänäkin kun meillä on julkisen sektorin sisällä valinnanvapaus yhä enemmän on tärkeää viestiä että ihmiselle sanotaan että sinulla on mahdollisuus valita vaikka tämä ei sitten käyttäisikään sitä mahdollisuutta yksi asia jonka nostan tähän loppuun olen samaa mieltä että järjestöjen osalta tulee varmistaa että maakuntalaissa on jotka tarjoavat vapaaehtoistyötä muun muassa vertaistukea niiden asema tulee ehdottomasti varmistaa ja kirjata lainsäädäntöön
arvoisa herra puhemies tässä on todellakin ideologista eroa siinä että me haluamme että meillä tulevaisuudessakin kaikille ihmisille on palvelut olemassa nyt tässä ovat nämä riskit jotka asiantuntijat ovat tuoneet esille ja ne eivät ole meidän keksimiämme riskejä vaan ne asiantuntijoiden sadat lausunnot ovat tästä samaa mieltä yhdeksänkymmentäkolme prosenttia sote johtajista pelkää että tämä ei toteuta niitä ja he ovat niitä ihmisiä jotka tällä hetkellä lähes maailman parhaasta sosiaali ja terveydenhuollon järjestelmästä he ovat huolissaan minä en ymmärrä mistä löytyvät ne asiantuntijat joita te te kuuntelette me haluamme sosiaalidemokraatteina että kaikille ihmisille on tulevaisuudessa palvelut sen takia minä en ymmärrä vielä kerran kun kouluterveydenhuolto pystyttiin turvaamaan julkisen palvelun tuotantona miksi neuvoloita ei pystytä turvaamaan julkisen

homma jatkuu täällä oppositio erityisesti demarit jatkaa valinnanvapauden lainsäädännön lausuntokierroksella tulleita huolia joihinka tässä on monen ministerin puheenvuorossa kerrottu ne aiotut korjaukset tämä keskustelu ei vie tätä hommaa eteenpäin mutta puhemies vielä toiseen asiaan tässä on keskusteltu paljon tästä yhtiöittämisestä ministeri rehula sanoi suora lainaus näin yhtiö on käyttökelpoinen organisaatiomuoto yhtiöittämällä voidaan selkeimmin varmistaa vaikuttavuuden ja kulujen vertailtavuus ja läpinäkyvyys olen täysin samaa mieltä mielestämme tätä meidän veronmaksajina täytyy vaatia myös julkisella sektorilla se tekeekö terveyskeskus oikeita asioita tuotetaanko terveyttä ja palveluja maksimaalisesti on todella tärkeää ja myös tärkeä motivaattoritekijä meidän yli kahdellesadalletuhannelle sote

arvoisa puhemies mietin vielä miten integraatio tämän kautta pystytään toteuttamaan tässä ovat kyllä ministerit vastanneet että määräämällä tai tai ohjaamalla tämä toteutuu mutta olen kyllä samaa mieltä kuin esimerkiksi espoo joka toteaa lausunnossaan että esitetty valinnanvapausmalli on haaste palvelujen integraatiolle ja sitä kautta palvelujen vaikuttavuudelle ja saatavuudelle ja myös julkiset sosiaali ja terveyspalvelut eriytyvät useaksi järjestelmäksi perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito ovat erillään rahoituksen johtamisen ja potilasohjauksen näkökulmasta

arvoisa puhemies olisin kysynyt kuka määrittää sen millaista palvelua ihminen saa ja mikä on se palvelulupaus joka suomalaisille nyt annetaan tämän sote uudistuksen myötä on esitetty suuria huolia valinnanvapauden suhteen sen osalta että kustannukset voivat karata ja jos näin käy niin mistä sitten saadaan lisärahoitusta toki on sanottu että asiakasmaksut ovat yksi mikä joustaa ja sieltä voidaan kerätä lisää rahaa toisena vaihtoehtona on tietysti sitten palvelujen tason leikkaus mutta tehdäänkö nämä maakunnissa onko jatkossa sitten eri maakunnissa eri eri palveluja tarjolla ihmisille eritasoisesti vai tehdäänkö tästä joku valtakunnallinen linjaus jossa annetaan se palvelulupaus

ideologisia eroja meillä todellakin on ja ne ovat näkyneet tässäkin keskustelussa minusta on hyvin erikoista ja vähän valitettavaa että monesti tuntuu siltä että julkinen palvelutuotanto olisi aina kovin tehotonta ja näinhän ei myöskään monilla ihan kansainvälisillä mittareilla mitattuna suomessa asianlaita ole

mutta juuri tämän vuoksihan me olimme vielä viime kaudella yhteisesti sitä mieltä että sote integraation varmistamalla me pystymme pistämään kuntoon ennaltaehkäisyn nyt kun integraatiota ei tässä mallissa tule tai se on hyvin vaikeasti toteutettava on hyvin epäselvää mihin nämä meidän paukkumme tässä uudistuksessa nyt sitten laitetaan uskon että tästä peruslähtökohdasta olemme vähän erimielisiä koska meidän mielestämme tässä rikotaan myös jotain sellaista mikä on tällä hetkellä aivan kunnossa

arvoisa herra puhemies tätä keskustelua olen seurannut pitkään tässä ja tulee vain väistämättä ajatus että täällä oppositio haluaa tahallisesti väärinymmärtää asioita ja moneen kertaan totta kai se on opposition oikeus mutta todella kun ajattelee sitä oikeasti tehdä iso uudistus jossa hallitus nyt on onnistunut ja saadaan oikeasti vaikuttavuutta sinne palvelujen tuottamiseen niin olkaa myöskin sitten te puhutte koko ajan valinnanvapaudesta halutaan ehkäistä sitä valinnanvapautta mukana valitsemassa nyt hyvää uudistusta suomeen että voidaan oikeasti tätä viedä eteenpäin sitten pitää muistaa se ettei tämä valinnanvapaus ole mikään sellainen asia jota täytyy pelätä koska täytyy miettiä että nyt hallitus esittää siihen myöskin siirtymäaikaa kun kaikki maakunnat eivät ole samassa asennossa elikkä siellä on

kerta nyt ministerille puheenvuoro sen jälkeen täällä listalla ovat edustajat haatainen saarakkala

arvoisa herra puhemies täällä on oltu huolissaan integraatiosta ja viimeisin kysymys tähän liittyen oli kuka sitä valvoo että se toteutuu jos tässä lakipaketissa jotakin on niin tässä on kyllä valvontaa ja on valvonnan valvontaa eli näiltä osin valvonnan puutteeseen se integraation toteutuminen ei jää toisekseen rahoitusratkaisu on sen kaltainen kannustaa puhuin edellisessä puheenvuorossani että tässä lakipaketissa on monta sellaista asiaa että jos on a niin siitä seuraa b sama henkilö joka on tänään käyttänyt tässä salissa puheenvuoron jossa hän oli huolissaan henkilöstön asemasta käytti puheenvuoron jossa hän totesi että kun tähän tulee tämä vuoden aika minkä ajan ihmisen pitää sitoutua siihen palvelutuottajaan niin kyllä tässä valinnanvapaus aika aika ohueksi jää kannattaisi nyt päättää mitä haluaa jos haluaa turvata henkilöstön aseman niin esimerkiksi tätä kautta että ihmisen pitää sitoutua että sitä epävarmuuden ja hämmennyksen tilaa jota tässäkin keskustelussa on tahallisesti yritetty levittää voidaan voidaan vähentää ictn osalta hallitus vastauksessaan totesi että jatkotyön osalta niin resurssien osalta kuin osaamisen osalta tullaan huolehtimaan siitä että ict ratkaisuissa päästään niin paljon eteenpäin että meillä tieto kulkee sinä päivänä kun sen pitää kulkea sitten järjestöjen asemasta tällä hetkellä ollaan tilanteessa jossa järjestön pitää ihan itse päättää tukeutuuko se jatkossa kuntaan vai maakuntaan minulta kun on asiaa kysytty niin minä olen neuvonut joka ainoaa järjestöjohtajaa ottamaan yhteyttä maakunnan sote muutosjohtajaan ja pitämään ääntä siitä että järjestöt ovat tässä mukana täällä nousi esiin tämä yhtiöittäminen meillähän on historiassa tilanne jossa laki oli ennallaan verottajan tulkinta muuttui niin vanhusten asumispalvelut piti yhtiöittää muutamassa viikossa tämmöistä tilannettahan ei saisi syntyä vaan sen pitäisi tapahtua tietoisesti se asia josta itsekin olen huolissani olen muutamasta muustakin asiasta on se että tämä vertaistuen ja ja sen talkootyön osuus ei häviäisi tässä kokonaisuudessa että se ei tippuisi organisaatioitten rattaisiin tähän ole muuta neuvoa kuin olla yhteydessä valtakunnan tasolla ja maakuntatasolla niihin toimijoihin jotka sitä muutosta eteenpäin vievät no mitä sitten tulee eksoteen ei eksotea tarvitse hajottaa aika omituinen organisaatio on se joka tänä päivänä pystyy tietämään minkä pitää olla hallinnollinen malli tai toimintatapa kolmen tai viiden tai kahdenkymmenen vuoden päästä jatkossakin meillä on eksote johdetaan kokonaisuutena ja toiminnallisesti ollaan tilanteessa että ei eksotea tarvitse hajottaa onhan siellä tänäkin päivänä tulosyksiköitä jotka ovat hyvinkin itsenäisiä toimintamallina toiminnallisesti eksote siun sote ja nämä pysyvät ihan ennallaan
ja vielä toistan nämä jotka olen merkinnyt tänne elikkä edustajille haatainen saarakkala laitinen pesola taavitsainen ja sarkomaa edustaja haatainen arvoisa herra
puhemies vielä kerran me sosiaalidemokraatit ja ja koko oppositio haluamme että sote uudistus tehdään mutta me haluaisimme hallittua ratkaisua kysynkin mistä syystä hallitus jääräpäisesti pitää kiinni nyt tästä yhtiöittämismallista ja vie sitä eteenpäin tällaisella aikataululla asiantuntijat varoittavat että siitä tulee kaaos kelasta varoitetaan nimenomaan näitten tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta he toteavat lausunnossaan

joka on nyt aika lailla ollut ongelmissa että pelkästään sen yhden toimijan sisällä kelan sisällä kesti kaksi pilkku viisi vuotta että ne ict järjestelmät saatiin toimimaan ja he varoittavat että hallituksen yhtiömalli valinnanvapaudesta on esitetyllä tavalla mahdoton jos on tarkoitus että valinnanvapauden palveluita ovat alusta asti tukemassa kattavat ja asiakasystävälliset ict ratkaisut tästä puhuvat kaikki tahot myös maakuntien taholta tulee viestiä että

edustaja marin kysyi täällä mikä tämä aikataulu tämän uudistuksen ja valinnanvapauteen siirtymisen osalta on ainakin sen tiedon mukaan mikä minulla ja ja perussuomalaisten eduskuntaryhmällä on perustellusta syystä perusoikeuksiin ja peruspalveluiden toimeenpanoon liittyviin välttämättömiin syihin perustuen tämä valinnanvapaus on mahdollista lykätä maakunnan toiveesta vuoden kaksituhattakaksikymmentä loppuun asti eli tämä on ikään kuin se takaraja ja ja mitä yhtiöittämiseen tulee niin siitä toki on eri käsityksiä onko se pakollista vai ei mutta tässä sitä nyt tehdään ja ja sillähän tähdätään siihen että voidaan siellä valinnanvapausmarkkinoilla sitten toimia olisihan se aika erikoista että valinnanvapausmarkkinoilla sellainen toimija jolla olisi loputtomat rahalliset resurssit verojen

on moneen otteeseen sanottu että meidän suurin ongelmamme on tällä hetkellä perusterveydenhuollossa se että ei pääse lääkäriin minä toivoisin että me nyt laajentaisimme hieman tätä keskustelua on sitten valinnanvapaus tai ei ole valinnanvapautta niin kysymyshän on siitä että meillä olisi toimivat työnjaot ja että nimenomaan silloin kun tarvitsee pääsee sen ammattilaisen vastaanotolle jota tarvitsee se voi olla fysioterapeutti se voi olla diabeteshoitaja se voi olla astmahoitaja

arvoisa puhemies toivoisin että ministerit voisivat kertoa vielä enemmän tästä sote asiakasmaksulaista joka kuuluu tähän uudistukseen ja ja on käsittääkseni tulossa voimaan ensimmäinen ensimmäistä on aika huono juttu ettei se ole meillä tässä kokonaisuudessa käsittelyssä sote asiakasmaksut ovat suomessa kansainvälisesti todella korkeat ja niitä pitäisi alentaa tätä tilannettahan pahensi se että hallitus viime vuonna antoi kunnille luvan ja mahdollisuuden korottaa näitä maksuja kolmellakymmenellä prosentilla ja tätähän käytettiin hyväksi monissa kunnissa nykyään sitten kaksikymmentä pilkku yhdeksänkymmentä ja sairaalan poliklinikkamaksu on monissakin paikoissa esimerkiksi mikkelissä tämä tarkoittaa sitä että että useampi kuin joka kymmenes mikkeliläinen on jättänyt käymättä lääkärissä rahan puutteen vuoksi tämä tieto on peräisin eilen kaupunginhallituksessa käsitellystä tilinpäätöksestä

aiotteko alentaa näitä maksuja vielä vastauspuheenvuoro edustaja sarkomaalle arvoisa puhemies sote uudistus tehdään siksi että julkisen vastuulla oleva sosiaali ja terveydenhuolto olisi parhaimmillaan valinnanvapaus on osa sitä pidän erittäin hyvänä kun nyt kuulin että hallitus ei hosu tässä valinnanvapauslainsäädännön valmistelussa se lainsäädäntöpalaute kun sen lukee on kuin koko dostojevskin tuotanto ja se on huolella käytävä läpi itse pidän kolmea asiaa tärkeänä erittäin tärkeää on että katsotaan että julkiset palveluntuottajat ehtivät mukaan me emme halua monopoleja me emme halua oligopoleja jotta monituottajamalli toimii siellä pitää olla olla julkisen tuottajan vahvasti mukana pk yritysten yksinyrittäjien ja ja järjestöjen toisena on tärkeää että vaikutukset henkilöstöön läpivalaistaan ihmiset tekevät ne palvelut kolmanneksi kyllä näin helsinkiläisenä sanon että aikataulujen on oltava sellaiset että uusimaa on mukana nämä ovat tärkeitä ja niitä erittäin tarkkaan katson oppositiolle sanon teidän sote mallissanne on sellainen kilpailutusmalli joka suosii isoja yrityksiä eli siinä millä tavalla kunnat kilpailuttavat isot pärjäävät valinnanvapaudessa voidaan asettaa kriteerit niin yritykset ammatinharjoittajat järjestöt voivat tulla mukaan ja ihminen valitsee arvoisa edustaja aika reippaasti ylittyi sovittu aika nyt siirrytään puhujalistaan kuitenkin niin että jos ministerillä vielä nyt tässä kuullun perusteella on aihetta esimerkiksi minuutin puheenvuoroon näköjään ei ole eli siirrymme

anteeksi edustaja minä olen ainakin toistaiseksi puhemiehenä tässä minä myönnän teille vastauspuheenvuoron kun te sitä pyydätte äsken kun pyysitte juuri teitä ennen oli pyytänyt edustaja taavitsainen joka edustaa samaa puoluetta ja on sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsen siitä syystä myönsin hänelle sen puheenvuoron kun hän tässä minun johtamassani keskustelun osassa ei ollut yhtään puheenvuoroa saanut mutta edustaja marin jos teillä vielä on jotain niin olkaa hyvä nyt

voivatko vai eivätkö voi kaupungit vastaisuudessa toimia palveluntuottajina tällainen uutinen viime viikolla lehdistä luettiin ja nyt haluan tähän vastauksen toivon että ministeri vastaa tämä ei ole ideologinen puheenvuoro tämä on aito kysymys toinen asia mitä kysyin on tämä aikataulu

arvoisa herra puhemies

niinpä mihinkä he sote uudistusta tarvitsevat moni pienen maakunnan laitamilla olevan kunnan asukas on puolestaan tullut kertomaan huolensa sote uudistuksesta viedäänkö ne vähäisetkin sosiaali ja terveyspalvelut pois kuntakeskuksista entä jos valinnanvapauden myötä ei tule yrityksiä tarjoamaan sote palveluita eikö silloin palveluita saa ollenkaan entä jos eläke ei riitä terveyspalveluiden hankkimiseen vaikka kela korvaa taksimatkoista kahdenkymmenenviiden euron yli menevän osan maksaa edestakainen taksikyyti keskussairaalaan viisikymmentä euroa tarvitsevatko nämä ihmiset sote uudistusta jonka moni oppositiopuolue on valjastanut vaaliasiaksi he pelottelevat uudistuksella ja liikkeelle lasketaan perättömiä tietoja moni kuntapäättäjä on vuosien varrella myös tuskaillut sitä että yhdenkin pitkäaikaista erikoissairaanhoitoa vaativaa esimerkiksi onnettomuuden jälkeen hengityskoneeseen joutuneen joutuneen potilaan hoito on saattanut tehdä satojentuhansien loven kunnan vuosibudjettiin tarvitsevatko nämä kuntapäättäjät sote uudistusta arvoisa puhemies sote uudistusta on yritetty eri hallituskokoonpanoilla jo toistakymmentä vuotta se on suomen itsenäisyyden historian ajan suurin uudistus ja sen aikaansaaminen on välttämätöntä nykyisillä sosiaali ja terveydenhuollon rakenteilla kymmenissä miljardeissa olevat vuotuiset menot yhä voimakkaammin pakkautuvat erikoistason palvelujen kustantamiseen samalla peruspalvelut ja terveyden ja toimintakyvyn tukeminen eli ennaltaehkäisy jäävät koko ajan pienemmälle huomiolle ja rahoitukselle tämä kehitys on pysäytettävä ja siitä sote uudistuksessa on kyse ihmiselle näkyvänä muutos minkä sote uudistus tuo on se että hoitoketju tulee olemaan katkeamaton asiakkaan ja potilaan hoito ei enää ole sattumanvaraista ja epävarmaa eri ammattilaisten konsultointia tietojen riittämättömyyttä lääkäriltä toiselle ja jatkuvaa soittelua omien omien asioiden perään niin sote uudistuksen perusajatus on että sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaiset omaksuvat uudenlaisen tavan tehdä yhteistyötä potilaan parhaaksi ja niin että myös potilas saadaan motivoitua ottamaan vastuuta omasta leikkauksen jälkeisestä kuntoutuksestaan ja että ne sähköiset tietojärjestelmät joissa potilaiden sairauskertomusten lääkitysten röntgenvastausten ja laboratoriokoetulosten pitäisi kulkea laboratoriokoetulosten pitäisi kulkea saadaan kulkemaan esteettömästi toimivat tietojärjestelmät ovat koko sote uudistuksen edellytys arvoisa puhemies keskusta halusi sote uudistuksen toteuttamisen hallitusohjelmaan siksi että meille on aivan perusajatus se että me haluamme turvata riittävät sosiaali ja terveyspalvelut myös pienten kuntien kasvukeskuksista kauempana oleville kansalaisille myös niille kansalaisille joita ei ole siunattu täydellisellä terveydellä niille kansalaisille joilla ei ole ulottuvillaan työterveyshuoltoa ja niille kansalaisille joilla ei ole iso palkka tai eläke turvanaan keskusta haluaa sote uudistuksen jotta kunnat ja kuntapäättäjät voivat keskittyä paremmin kunnan elinvoiman koulutuksen kulttuurin rakentamisen infran ja kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen arvoisa puhemies minä vastasin sille hyvinvoivalle eläkeläispariskunnalle mihinkä he tarvitsevat sote uudistusta minä tein vastakysymyksen onko heillä lapsia he vastasivat että on kolme ja on yhteensä seitsemän lastenlasta sanoin että teillä on kymmenen hyvää syytä toivoa että sote uudistus saadaan vihdoin maaliin

meillä on yksi maailman laadukkaimmista erikoissairaanhoidoista mutta me olemme hieman sokaistuneet siitä ja unohtaneet että kustannustehokkainta ja inhimillisesti kestävintä on huolehtia perustason palveluista me muistamme ihannoida sitä lääkäriä joka onnistuneesti leikkaa keuhkosyövän mutta kuka nostaa kunniaan sen terveyskeskuslääkärin joka motivoi sadat asiakkaat lopettamaan tupakoinnin peruspalvelut kunniaan ne ovat sote uudistuksen

hallituksen historiallinen reformi sote ja maakuntauudistus on siihen liittyvän valinnanvapauslainsäädännön osalta saanut juuri päättyneellä lausuntokierroksella odotetusti paljon kritiikkiä hallituspuolueet ovat katsoneet totuutta silmiin ja tänä aamuna pihtisynnyttäneet tarvittavat muutokset valinnanvapauteen me teimme sen valta valinnanvapauden tulevaisuudesta on maakunnilla kuten lausunnoista kävi ilmi valinnanvapaus aiemmin esitetyssä muodossa koettiin riskialttiiksi kustannusten julkisen palvelutuotannon ja käytännön toteuttamisen osalta monen mielestä oltiin haukkaamassa liian suurta palaa kerrallaan pitäisi edetä vaiheittain maltillisemmin ja huolellisemmin valinnanvapauden osalta tänään uudelleen luotu valinnanvapaus on kuitenkin hyvä se mikä aiemmasta esityksestä on että kartano volvolla ei enää pääse kiilaamaan esla kuskin ohi lääkärille vaan jonotusaika on tulevaisuudessa molemmille sama arvoisa puhemies kahdeksaantoista alueen maakuntamalli sinänsä on kerännyt laajasti kiitosta ja jos ajatellaan puhdasta maakuntamallia soten kannalta ilman valinnanvapautta siinäkin jo toteutuisi kaikki oleellinen se täytyy tunnustaa ensiksikin kuilu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä saataisiin kurottua umpeen kun molemmille olisi sama järjestäjä ja käytännössä myös sama tuottajamaakunta palveluiden integraatio toteutuisi paljon nykyistä paremmin kun tieto kulkisi ja osaoptimointi jäisi pois toiseksi monin paikoin riivaava lääkäripula saataisiin kuriin kun maakunta olisi rekrytoijana myös maakuntien reuna alueilla pienten kuntien ja paras puitelain pakottamien yhteistoiminta alueiden sijaan terveyskeskukset eivät olisi enää lääkärifirmojen armoilla ja niiden renkejä vaan lääkärifirmat terveyskeskusten renkejä marssijärjestys olisi oikea lääkärille pääsy joka on kansainvälisestikin vertaillen suomessa hankalaa helpottuisi huomattavasti kolmanneksi haastavasta ikärakenteesta tai esimerkiksi muuttotappiosta kärsivät kunnat saisivat keskittyä oman alueensa elinvoimaisuuden kasvattamiseen ja realistiseen pitkän tähtäimen politiikkaan turhien ja kliseisten toiveiden tynnyri strategioiden sijaan kun sote menot olisivat maakunnan ja valtion vastuulla tuo ne paljon puhutut leveät hartiat ja kantokyvyn koko maahan luonnottomilla kuntaliitoksilla ei saada yleensä aikaan muuta kuin pahaa mieltä niissä on kyse nollasummapeleistä joista ei pääsääntöisesti ole mitään lisäarvoa liitosten kaikille osapuolille jatkossa kuntaliitoksia ei tehtäisi enää hokkuspokkustemppujen tavoin toisin kuin tähän asti vaan ne olisivat aidosti harkittuja ja niitä olisi paljon vielä viimeisimpänä muttei suinkaan vähäisimpänä huomiona maakunnallisella sote uudistuksella on hyvinkin mahdollista saavuttaa tavoiteltu kolmen miljardin euron kustannuskehityssäästö vuoteen kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän mennessä kun saamme jo ennestään tehokkaan sote järjestelmämme päivitettyä kaksituhatta luvulle niin että myös toimenpiteiden vaikuttavuus lisääntyy kun palvelut saadaan saumattomasti ja oikea aikaisesti tällöin on myös vastaavasti varaa säästää jostakin sote puolella sillä terveempi väestö tarvitsee vähemmän kalliita lääkkeitä leikkauksia laitoshoitoa ja niin edelleen kaikki voittavat arvoisa puhemies eduskunnan on nyt tuettava hallitusta pyrkimyksissä valmistaa tähän uudistukseen sellainen valinnanvapausmalli joka lisää kilpailua edistää ja monistaa hyviä käytäntöjä ja on aidosti uudistava mutta samalla realistinen hallitus ratkaisuhakuisuudessaan tarjoaa nyt kättään oppositiolle tarttukaa käteemme tulkaa mukaan tukemaan niitä voimia jotka uudistuksen maaliin tulkaa joukkoomme tehdään tästä uudistuksesta yhdessä sellainen että se sopii syntymäpäivälahjaksi sata vuotiaalle suomi neidolle vastuullinen oppositio tukekaa perussuomalaisia antakaa voimaa kyllä tästä vielä hyvä saadaan lopussa kiitos seisoo

arvoisa puhemies sote uudistuksen piti kaventaa ihmisten välisiä terveyseroja sen piti helpottaa hoitoonpääsyä sen piti tulla nykyjärjestelmää halvemmaksi sanalla sanoen sen piti varmistaa hyvä apu ja hoito kaikille tarvitseville ihmisille näistä tavoitteista kaikki puolueet ovat yhtä mieltä mutta sitten tuli keskustan maakuntauudistus ja kokoomuksen valinnanvapaus koko uudistuksen sisältö meni uusiksi keinoista tuli tavoitteita ja samalla alkuperäiset tavoitteet jäivät unholaan hoidon tarpeessa oleva ihminen jäi järjestelmän jalkoihin nyt on otettava takapakkia on palattava takaisin uudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin siihen että voimme varmistaa kaikille hyvän hoivan arvoisa puhemies asiantuntija toisensa perään on varoittanut meitä että hallituksen esittämällä tavalla tavoite hyvästä hoidosta ei tule toteutumaan nämä ovat vakavia varoituksia leikimme ihmisten terveydellä sote uudistusta ei ole turhaan kutsuttu vuosisadan uudistukseksi se vaikuttaa meidän jokaisen elämään jos epäonnistumme seuraukset voivat olla hyvin vakavat

sopimukset palveluntuottajien kanssa riittävätkö ne monen asiantuntijan ja lausunnonantajan mielestä eivät hallituksen esitys lisää huimasti palveluiden tuottajia maakunnan omien yhtiöiden lisäksi nyrjähtäneitä nilkkoja ja sitkeitä flunssia voivat hoitaa myös yksityiset terveystalot ja järjestöjen toimipisteet maakunnan pitäisi jotenkin varmistaa että hoitoketju toimii ja tieto kulkee vaikka samaa ihmistä hoitaisi kourallinen eri toimijoita

on paha mennä sanomaan yksityiselle yritykselle miten hoito pitää järjestää maakuntavaltuustojen piti lisätä demokratiaa mutta nyt luodaan järjestelmä jossa valtuutetut jätetään puun ja kuoren väliin selviytymään mahdottomasta tehtävästä ja sitä kutsutaan kansanvallaksi aito demokratia ei toteudu jos päätöksentekijöille ei anneta sellaista valtaa jolla vastuun pystyy kantamaan

jokaisesta hoidosta se tarkoittaa että mitä vähemmän hoitoa yhtiö antaa sitä enemmän voittoa se voi saada silloin peruspalveluita kannattaa tarjota mahdollisimman vähän jotta hoito tulee mahdollisimman halvaksi se ei haittaa jos potilaan tilanne pahenee ja hän tarvitsee erikoispalveluita sillä ne järjestää eri taho silloin laskukin menee eri osoitteeseen siis ojasta allikkoon sote järjestelmään tarvitaan sellainen rahoitusmalli joka varmistaa peruspalveluiden saatavuuden ja vähentää erikoispalveluiden tarvetta hallituksen esittämä malli ei näitä kriteereitä täytä arvoisa puhemies ihmisten hyvää hoivaa ei saa uhrata voiton tavoittelulle tarvitsemme sote uudistuksen mutta se on toteutettava ei sote firmojen tarpeista lähtien vihreiden mielestä sote uudistuksessa ei ole tarvetta tarvetta palata lähtöruutuun riittää että palataan hallituksen omassa ohjelmassa kirjattuun marssijärjestykseen taataan ensin saumattomat hoitoketjut ja palveluiden integroituminen niin sosiaali ja terveyspalveluiden kesken kuin perus ja sitten yhdistetään palveluiden rahoitus sen jälkeen lisätään hallitusti valinnanvapautta näillä askelmerkeillä pääsemme kohti yhteisesti määriteltyjä tavoitteita

arvoisa puhemies koska vaikuttaa siltä että hallitus ei kuuntele oppositiota niin toivottavasti kuuntelette lausunnonantajia siltä ei valitettavasti vaikuta tämän päivän keskustelun pohjalta luen tässä nyt joitain otteita oman alueeni eli oulun vaalipiirin lausunnonantajien lausunnoista pudasjärven kaupunki toteaa seuraavaa maakunta ja sote uudistus ovat sinällään tarpeellisia ja niitä kannattaa viedä pääosin nyt esitetyssä muodossa eteenpäin sen sijaan valinnanvapauden toteuttaminen nyt lakiluonnoksessa esitetyllä tavalla käytännössä tekisi tavoitteeksi asetettujen hyötyjen saavuttamisen mahdottomaksi

ja maakuntauudistukselle alun perin asetettujen tavoitteiden kanssa jotka koskevat yhdenvertaisuutta palveluiden integraatiota ja kustannusten hillintää malli rajoittaa palvelujen järjestämisvastuuseen ja itsehallintoon lähtökohtaisesti kuuluvaa oikeutta päättää palveluiden tuottamistavasta ja ohjata palveluita kokonaisuutena järjestämisvastuun kantaminen ja palveluiden integraatio on käytännössä mahdotonta kun perustason palvelut siirtyvät yritysten vastuulle ja markkinaperusteiseen ohjaukseen palvelutuotanto pirstoutuu maakuntien tosiasiallisen ohjausvallan ulkopuolelle ja eri palveluihin syntyy asiakkaan näkökulmasta nykyisiin verrattuna uusia rajapintoja

palkkauskustannusten korotuspaineita edelleen ammattihenkilöiden saatavuuden saatavuuden heikentyminen voi vaarantaa sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisen asianmukaiseksi vaikka maakunta kantaa viimesijaisena vastuun palveluiden järjestämisestä ammattihenkilöiden saatavuuden heikentyminen voi vaarantaa sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisen asianmukaiseksi esimerkiksi päivystystoiminnan osalta se oli siis kainuun maakuntauudistus oulun kaupunki toteaa seuraavaa pelkkä palveluiden saatavuus ei ratkaise väestön terveys ja hyvinvointieroja saatavuuden parantuessa on riskinä että lisääntyvä tarjonta ja kilpailu asiakkaista luovat lisäkysyntää niissä palveluissa joissa vaikuttavuuden ja tuotetun terveys ja hyvinvointihyödyn näkökulmasta se ei ole tarkoituksenmukaista että eniten palveluita tarvitsevat ja heikoimmassa asemassa olevat kansalaiset jäävät vaille hyvää ja vaikuttavaa palvelua tuottajien pyrkiessä ohjaamaan heidät jonkin toisen tahon vastuulle tämä voi jopa lisätä sekä kustannuksia että terveys ja hyvinvointieroja entisestään esitys ei takaa maakunnalle riittäviä ohjauskeinoja niin palveluiden laadun saatavuuden kuin talouden osalta se oli siis oulun kaupunki

valinnanvapautta ja hakeutuvat vastaanotolle yhä useammin kun taas palvelujen tarpeessa olevat asiakkaat eivät tätä mahdollisuutta käytä jolloin järjestelmä itse asiassa lisäisi terveys ja hyvinvointieroja arvoisa puheenjohtaja voisin jatkaa näiden lausuntojen lainaamista pitkään tarkoituksenani oli osoittaa se että erittäin monet lausunnonantajat niin asiantuntijat kuin alueelliset ja kunnalliset toimijat ovat nyt erittäin huolissaan siitä mitä tämä valinnanvapauslainsäädäntö tekee palveluiden integraation väestön terveyserojen ja kustannusten kannalta toivon todella että hallitus lukee nämä lausunnot ja kuulee niitä

arvoisa puhemies

puhuttu hallintorakenteista vaan keskiössä olivat asiakkaat ja palveluiden tasavertainen saavutettavuus satakunnassa täytyy sanoa että siellä oli kaikilla satakunnan kunnilla hyvä henki mennä eteenpäin ja sen takia olinkin hieman hämmentynyt siitä puheenvuorosta jonka edustaja krista kiuru täällä piti aikaisemmin liittyen maakunnan sote valmisteluun tuntui kuin eläisimme eri eri maakunnassa tässä uudistuksessa on ja puhutaan mielestäni aivan liikaa näistä erilaisista rakenteista ja silloin helposti paitsioon jäävät asiakkaat potilaat sekä alan henkilöstö kuitenkin koko tämä uudistus tehdään asiakkaita varten ja henkilöstö puolestaan toteuttaa uudistuksen käytännössä uudistuksen lopputuloksena pitäisi olla hyvin toimiva laadukkaita palveluita tuottava palvelujärjestelmän kokonaisuus jolla tuotetaan terveys ja hyvinvointihyötyä kansalaisille koska tuossa hieman moitin sitä että henkilöstöstä on puhuttu suhteellisen vähän niin ajattelin tässä omassa puheenvuorossani nostaa muutamia seikkoja esille henkilöstö on siis avainasemassa muutoksen onnistumisessa ja henkilöstön aseman sekä vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen on ensisijaisen tärkeää näin pystytään henkilöstö aidosti sitouttamaan muutosprosessin sitouttamaan muutosprosessin läpivientiin kilpailun lisääntyminen herättää huolta ammattilaisten keskuudessa tämä näkyy muun muassa keskeisten ammattijärjestöjen lausunnoissa huoli luonnollisesti kohdistuu sekä työpaikkojen säilymiseen että työsuhteen ehtoihin ehtoihin tulevaisuudessa tätä epävarmuutta voidaan ja pitää hälventää pitämällä henkilöstö koko ajan mukana tosiasia kuitenkin varmasti on että jatkossakin ammattitaitoista sosiaali ja terveydenhuoltohenkilöstöä tarvitaan eri työpaikoissa itse asiassa enemmän kuin heitä ehkä vapailla markkinoilla on olemassa

erityisesti lähiesimiehet ovat avainasemassa tällaisessa pitkässä muutosprosessissa toisaalta heidän pitää osata tukea henkilöstöä ja toisaalta heitä pitää osata tukea tämän muutoksen läpiviemisessä

niin kuin täälläkin tänään tuntuu siltä että nämä uhat korostuvat kuten varmasti jokainen meistä olen minäkin viime viikkojen aikana tavannut paljon sekä sote alan ammattilaisia että potentiaalisia potilaita jotka ovat olleet aika hämillään siitä mitä tuleman pitää kuitenkin sellainen yksi selkeä johtoajatus näissä keskusteluissa on ollut että nyt on se momentum että jotain pitää tapahtua ihmiset todellakin odottavat odottavat sitä että asioita

asioita joudutaan ehkä myös myös korjaamaan ajattelinkin että tähän loppuun on hyvä lainata tehyn edellisen kunniapuheenjohtajan arvostetun terveydenhuoltoalan ammattilaisen toini nousiaisen sanontaa hän usein sanoi että kannattaa muistaa että paras on hyvän pahin vihollinen eli jospa tehtäisiin nyt ainakin hyvä ellei ihan sitä parasta aikaansaada

arvoisa puhemies

hallitus haluaa purkaa nykyisen sote järjestelmän siihen nähden pari kuukautta sitten julkaistu euro health consumer index kaksituhattakuusitoista antaa yllättävän arvosanan terveyspalveluiden tilasta suomessa vertailun mukaan suomalaisen terveydenhoidon hinta laatu suhde oli vuonna kaksituhattakuusitoista euroopan paras siis euroopan paras eli ei hallitukselta ainakaan kunnanhimoa puutu jos se aikoo parantaa terveyspalveluiden laatua tai laskea kustannuksia saati sekä että kuten sote uudistusta esiteltäessä on saatu kuulla tilastoista käy ilmi että suomi tuottaa terveyttä varsin pienellä lääkärimäärällä ja mikä mielenkiintoisinta suomalaiset käyvät lääkärin vastaanotolla harvemmin kuin juuri missään muualla euroopan maassa käydään silti meidän suomalaisten saama hoito on eurooppalaisessa vertailussa sekä vaikuttavaa että laadukasta esimerkiksi syövästä selviää hengissä suomea todennäköisemmin vain sveitsissä norjassa ja islannissa joko me suomalaiset olemme luontaisesti terveempiä kuin muut eurooppalaiset tai suomalainen ruoka ja juomavalio on erityisen terveellistä tai sitten terveyspalvelut on suomessa organisoitu poikkeuksellisen tehokkaasti ehkä meillä ei suomessa ole ole rakenteita jotka kannustavat maksimoimaan lääkärikäyntien määrän jotta laskutettavia hoitotapahtumia olisi mahdollisimman paljon toki ongelmiakin meiltä löytyy eikä meillä ole varaa jäädä odottamaan että muut maat menevät meistä ohi esimerkiksi hoitoonpääsy kestää suomessa pidempään kuin useimmissa muissa euroopan maissa monessa maassa hoitoon pääsee pääsääntöisesti jo samana päivänä potilaat eivät myöskään pysty suomessa vertailemaan eri sairaaloissa saadun hoidon laatua toisin kuin esimerkiksi norjassa hollannissa saksassa ja sveitsissä puheet valinnanvapaudesta olisikin syytä unohtaa ainakin siihen asti kunnes sote palveluiden tuottajista on vertailukelpoista tietoa tietoa johon suomalaiset voisivat perustaa sen vapaan valintansa vertailukelpoinen tieto edellyttää yhtenäisiä tiedonhallinnan käytäntöjä ja määritelmiä muuten jokainen sairaala määrittelee hoitotoimenpiteensä omalla tavallaan ja jokainen sosiaalitoimisto kirjaa huostaanottonsa omalla tavallaan aivan kuten nykyään heikko tiedonhallinta on tosiaan vanha ongelma ongelma joka käytännössä estää sosiaali ja terveyspalveluiden tiedolla kehittämisen ongelma joka on ratkaistava ihan siitä riippumatta järjestääkö palvelut kunta vai maakunta yhtiö vai julkinen sektori niin ja sitten tarvitaan myös se kuuluisa sote tietojärjestelmä mutta se on vain tekninen alusta tiedonhallinnan työkalu arvoisa puhemies lopuksi haluaisin nostaa esiin kuntien sosiaali ja terveyspalveluiden henkilöstön tilanteen kuntien sosiaali ja terveyspalveluissa työskentelee noin henkilöä he ovat jo pitkään eläneet epävarmuudessa ilman tietoa siitä missä he ovat töissä vuonna kaksituhattayhdeksäntoista tai onko heillä työpaikkaa ylipäätään siirtyvätkö he uusiin sote organisaatioihin vanhoina työntekijöinä vai joutuvatko he hakemaan omaa työtään uudelleen kyselytunnilla kuullun vastauksen mukaan maakuntien henkilöstöpolitiikasta päättävät maakuntien perustamisvaiheen tilapäishallinnot joka maakuntaan tulee siis omat käytäntönsä sepä näitä sote ammattilaista rauhoittaa moni sote ammattilainen on jo vaihtanut alaa ja loput seuraavat työpaikkailmoituksia ja harkitsevat paluuta koulunpenkille sote uudistuksen hapuilun kylvämä epävarmuus vaarantaa sosiaali ja terveyspalveluiden saatavuuden ja laadun jo nyt ennen kuin yhtäkään maakuntaa tai sote keskusta on edes perustettu meillä on tosiaan toistaiseksi euroopan kustannustehokkaimmat terveyspalvelut ja se saavutus perustuu suomalaisten sote ammattilaisten ammattitaitoon meillä ei ole varaa menettää näiden ihmisten osaamista ihan siitä riippumatta miten sosiaali ja terveyspalveluiden hallintohimmelit jatkossa organisoidaan

arvoisa herra

ja jos vielä tarkennan suomi tarvitsee terveyspalveluiden uudistuksen mutta ei välttämättä sosiaalipalveluiden uudistusta sosiaalipalveluiden saatavuus on varsin hyvä ja tälle uudistukselle ei tällaisessa laajuudessa olisi tarvetta ainoastaan joidenkin käytäntöjen parantaminen muun muassa yhden luukun periaate ja tällaisten selkeiden yhdessä tunnistettujen epäkohtien poistaminen olisi hyvä saada aikaan ja se kävisi paljon paljon edullisemmin kuin nyt tässä mallissa jota tässä kaavaillaan maakuntauudistus lisää hallintoa kustannuksia ja loukkaa kunnallista itsehallintoa siinä on paljon kysymyksiä joita kaikki miettivät myös hallituksen sisällä kansanedustajat pohtivat erityisesti maakuntapuolella mitä tällä lopulta saavutetaan kun sosiaali ja terveyspalveluiden uudistusta alettiin suunnitella kymmenisen vuotta sitten oli tavoitteena sujuvat ja kustannustehokkaat palvelut erityissairaanhoidon turvaaminen kaikille terveyserojen kaventaminen kaikille terveyserojen kaventaminen ja byrokratian vähentäminen ja yhtenä

oli kustannusten kasvun pysäyttäminen tietyllä aikaviiveellä kuitenkin saamiemme mukaan lähes kaikki tavoitteet jäävät tässä uudistuksessa saavuttamatta tämä on hälyttävä viesti ja minusta ainakin olisi järkevää käydä läpi nämä palautteet ja ihan oikeasti pohtia miten tämä käytännössä toimii ja jos jos näin valtava määrä asiantuntijoita jonkun arvion mukaan lähes kahdeksankymmentä prosenttia pitää tätä uudistusta mahdottomana toteuttaa tällä tavalla kuin on ajateltu niin niin sen pitäisi herättää kyllä kaikissa asianosaisissa vakavaa keskustelua ja asiaan puuttumista arvoisa puhemies koko suomen kansalla ei ainoastaan oppositiolla on käsitys siitä nyt aiottua uudistusta voida toteuttaa hallituksen esittämässä aikataulussa jälleen kerran monet asiantuntijat ovat lausuneet julkisuudessa ajatuksen että koko uudistus olisi syytä toteuttaa vaiheittain edelleenkin se on mahdollista ja ja sen takia tässäkin keskustelussa monet ovat toivoneet ja puhuneet ja pyytäneet sitä että tässä nyt järki voittaisi eikä pakkomielle on suorastaan henkistä väkivaltaa pakottaa esimerkiksi pääkaupunkiseutu ja uusimaa muuttamaan hyvin toimivat käytännöt uuden maakuntamallin toteuttamiseksi olen ollut kuusitoista vuotta espoon valtuustossa ja pääkaupunkiseudun erilaissa yhteistyöelimissä täällä on jo kahdentoista vuoden ajan yhdistetty terveyspalvelujen toteutusta keskitetty osaamista eri sairaaloihin saatu merkittäviä hyötyjä kokeiltu terveyskeskuksien yksityistämistä hyötyjä on saavutettu ja asukkaiden tyytyväisyys palveluihin on on varsin korkealla tasolla kaikki hallituksen asettamat tavoitteet voitaisiin toteuttaa nykyisten terveyspalveluiden kehittämisellä yksityisen sektorin kanssa yhteistyössä ilman massiivista valtakunnallista pakkoa arvoisa puhemies kuitenkin käynyt selväksi että hallitus toteuttaa uudistuksensa niin kuin se on ajatellut mitä meillä siis on edessä aika paljon tietämättömyyttä kysymyksiä ihmiset eivät tiedä mitä oikeasti tapahtuu ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista epävarmuutta jotkut jopa sanovat että edessä on totaalinen kaaos mutta ehkä kaikkein isoin asia tämän luulisi olevan kaikista merkittävin toteamus on kustannusten nousun odotus se että lopulta nämä tavoitellut kustannussäästöt tällä mallilla eivät toteudu jo tämän pitäisi herättää meidät sellaiseen yhteiseen keskusteluun että kansalaiset tuolla ruudun ääressä voisivat todeta että nyt nyt siellä on tekemisen meininki nyt eduskunnassa on järki voittanut vihdoinkin kansanedustajat ja hallitus yhdessä miettivät miten tämä viedään maaliin saakka

arvoisa puhemies ihan ensimmäiseksi en malta olla

huomiota puheenvuorostanne uskon että meillä on myös yhteisiä ajatuksia sosiaali ja terveyspalveluiden kehittämisestä mutta rohkenen silti todeta että kahdesta aivan perusfundamentista olen totaalisen eri mieltä kanssanne ensinnäkin totesitte suomen tarvitsevan sosiaali ja terveyspalvelujen uudistusta mutta ei maakuntauudistusta minä itse koen taas niin että muistaakseni juuri viime vaalikaudella me päädyimme loppumetreillä ongelmiin juuri siitä syystä että me emme pystyneet rakentamaan mallia jossa valta ja vastuu olisi ollut avoimesti ja läpinäkyvästi kansalaisten tiedossa heidän sosiaali ja terveyspalveluidensa päätöksenteon osalta

sosiaali ja terveyspalveluiden asioista olemmehan olleet yhteistuumin sitä mieltä että tarvitaan leveämmät hartiat näiden asioiden vastuun kantamiselle olen myös ollut hyvilläni siitä että näkemykseni mukaan hyvin laajalla yhteisymmärryksellä tuemme ajatusta siitä että maakunta voisi olla hyvä järjestämisen pohja ymmärtääkseni opposition kritiikki on enemmän kohdistunut valinnanvapausmalliin johon siihenkin saatiin tänään selvyys miten ajattelette edustaja laukkanen ja muut maakuntamallia kritisoivat eikö ole aika hienoa että esimerkiksi palo ja pelastustoimi ja sitä kautta ensihoidon vastuut luontevassa yhteistyössä linkittyvät nyt sosiaali ja terveyspalveluihin samalle vallan vallan ja vastuun keskittymälle tai mitä ajattelette siitä että ihmisten ongelmakohta elämässä jotka ovat syrjäytymisen kierteessä ja vaarassa linkittyy juuri siihen että työvoimapalvelut ja sosiaalitoimen palvelut eivät kohtaa riittävän selvästi eikö kannattaisi tehdä itse asiassa tästä so te ty tyyppinen uudistus jossa myös työelämään kynnyksen madaltaminen pitkäaikaistyöttömien osalta vahvistuisi nimenomaan osana sosiaalipalveluiden todellisuutta

että me nostaisimme riittävään valoon sosiaalityön ja sen roolin tunnistaen myös sen että valtaosa järjestelmämme kustannuksista kohdistuu juuri näiden ihmisten palvelujentarpeeseen jotka tarvitsevat sekä sosiaali että terveyspalveluja ja joiden elämään on on kietoutunut hyvin monimuotoisia ongelmia siksi on ensiarvoisen tärkeää että sosiaali ja terveyspalvelut kulkevat tässä uudistuksessa käsi kädessä

hyvät muut kollegat tulemme tekemään myös kansainvälisesti katsoen hyvin ainutlaatuisen ratkaisun naapurimaa ruotsi josta paljon haetaan vertailupintaa ei ole päätynyt tämäntyyppiseen ratkaisuun jossa ihminen olisi asetettu aidosti palveluiden keskiöön molempien tarpeiden osalta sekä sosiaalisen että terveydellisen ulottuvuuden näkökulmasta siksi pidän hyvänä tämän uudistuksen perusratkaisua maakuntapohjaisuutta vaaleilla valituilla päättäjillä kahdeksantoista vahvan järjestäjän pohjaa ja sitä että me olemme vaalineet kaikissa näissä käänteissä sosiaali ja terveyspalveluiden vahvaa integraatiota tässä uudistuksessa

josta kunta kantaa jatkossakin lakisääteisen vastuun tässä ytimessä on myös sekä kunnan osalta että ennen kaikkea maakunnan osalta vahvana järjestäjänä ja sen jokaisen palveluntuottajan osalta palveluohjauksen merkitys ja ennaltaehkäisyn merkitys on meistä kiinni muodostuvatko sillat kunnan palveluiden vaikkapa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

perusratkaisulla sote keskusten synnyttämisestä neuvoloiden osalta oleellista on tunnistaa että hallitus on käyttänyt merkittävän euromääräisen summan kehittämistyöhön sen kunnissa jo aloitetun hyvän perhekeskustoiminnan pohjalta jossa neuvolat muodostavat palveluille ytimen jonka ympärille tulevat esimerkiksi kotiapu

arvoisa herra puhemies edustaja saarikko ihan hyvin nosti esiin vasta argumentteja tässä ja mielelläni niihin vastaan ensinnäkin kun tätä uudistusta ihan alun perin alettiin tekemään keskeisenä ongelmana mitä varten sitä tehtiin oli tämä valtava eriarvoisuus erikoissairaanhoidon toteutumisessa sinne pääsemisessä ja itse toimenpiteen kustannuksissa tämä oli se keskeinen tavoite mitä lähdettiin etsimään olisi tärkeää että joka kunnassa valtio ottaisi vastuun tästä erikoissairaanhoidosta se oli yksi keskeinen keskustelunaihe ja pidän edelleen tärkeänä että se voisi toteutua toinen sosiaalipalveluissa on tietysti paljon kehittämistä mutta ei tässä laajuudessa kuin nyt esitetään ja

arvoisa puhemies sote uudistus puhuttaa eikä syyttä

minusta pelottelu on liioittelua kritisoimisen lisäksi olisi löydyttävä myös ratkaisuvaihtoehtoja myös sellainen vaihtoehto joka ei ole perustuslain vastainen tai utopistinen luin jokin aika sitten sdpn inhimillinen sote esitteen se oli varsin mielenkiintoista luettavaa se valinnanvapauden eli yksityiset palvelut kuten hallituksenkin malli kuitenkin sdpn malli on selvästi perustuslain vastainen se on keskeisesti samansisältöinen kuin talvella kaksituhattaviisitoista perustuslainvastaisuuteen kaatunut kuntapohjainen malli lienee hyvä kysyä miksi sdp tarjoaa mallia jonka toteuttaminen on jo todettu perustuslain vastaiseksi ja joka on täysin mahdotonta toteuttaa eikös sdpn ministeri ollut vastuussa kaatuneen mallin luomisesta valinnanvapaus on kohta arkea jokaiselle vähävaraisellekin ja se on ihan oikein tähän asti yksityiselle lääkärille on päässyt mikäli on ollut riittävästi rahaa tilillä valinnanvapaus tarjoaa oikeuden vaihtaa sote palvelun tuottajaa laissa määritellyin ehdoin palveluntuottaja ei tee päätöstä puolestasi päätösvalta on jokaisella veronmaksajalla jatkossa kannattaa äänestää jaloillaan mikäli edellinen palveluntuottaja on ollut huono sote alalla toimivien yhtiöiden toiminnan ja talouden julkisuus otetaan uudistettavaksi se ei ole helppoa nykyisen osakeyhtiö ja julkisuuslain perusteella mutta siihen on etsittävä malli pidän hyvänä että uudessa järjestelmässä kaikki sote palveluja tuottavat yhtiöt joutuvat julkistamaan vero ja taloustietonsa toiminnan tulee olla aina läpinäkyvää ja avointa meistä jokainen veronmaksajana voi jatkossa valita myös sellaisen palveluntuottajan joka maksaa veronsa suomeen ja kantaa yhteiskuntavastuunsa työntekijöitään kohtaan se on meidän jokaisen etu tällä hetkellä kunnilla ja valtiolla on jo nyt satoja erilaisia yhtiöitä sote uudistuksen myötä yhtiöitä perustetaan varmuudella varmuudella lisää ja kilpailutilanteessa kaikkien toimijoiden on oltava samalla lähtöviivalla me asiakkaat voimme valita oman maakunnan omistaman yhtiön palvelut tämä on sitä valinnanvapautta meistä jokainen on siinä päätöksentekijä julkinen sote palveluja tuottava yhtiö joka toimii yksityisen kanssa samoilla pelisäännöillä on meidän kaikkien etu mikäli tuottajien välinen kilpailu on tervettä se myös parantaa ja tehostaa osaltaan palveluja meidän ei ole mitään syytä pelätä meille kaikille avautuvaa valinnanvapautta tai yhtiötä äänestäjä päättää aikanaan myös maakuntavaltuuston kokoonpanon se johtaa ja valvoo kaikkien sote palveluiden saatavuutta oman maakunnan alueella saamme samalla selkeän vastuunkantajan sote uudistukselle koska ei kai kukaan ajattele että se olisi vielä täysin valmis vuonna kaksituhattayhdeksäntoista tarvitsemme jatkoaikaa monessa asiassa tällä hetkellä suuret kansainväliset sote yhtiöt keräävät isoja voittoja ja vievät rahamme veroparatiiseihin tätä eivät ole edelliset hallitukset pystyneet estämään tällaista toimintaa meidän ei kuitenkaan enää tulevaisuudessa tulevaisuudessa tarvitse hyväksyä yksittäiset kunnat ovat heikkoja ylikansallisten suuryhtiöiden edessä tulevaisuudessa kahdeksantoista maakuntaa ovat kuitenkin heille vahvoja vastapuolia emme saa kiellettyä olemassa olevia yhtiöitä toimimasta suomessa mutta meidän tulee edellyttää veronmaksua suomeen ymmärtääkseni demarit eivät sitä ole halunneet tehdä tai se ei enää edes puheissa näy maakunnilla on nyt mahdollisuus järjestää palvelut niin että tällainen rahastus estetään maakunnan voittoa tavoittelematon yhtiö kilpailee yksityisen yhtiön kanssa se estää nykymallisen rahastuksen ja se on erittäin hyvä asia toisaalta yksityinen yhtiö panee julkisen yhtiön tehokkuuden koetukselle tässä kokonaisuudessa asiakkaat ja veronmaksajat voittavat hallitus sai asettamansa aikataulun mukaisesti maakunta ja sote uudistuksen sisällön osalta valmiiksi ennen joulua kaksituhattakuusitoista keskiviikko kahdeskymmenesensimmäinen kahdettatoista kaksituhattakuusitoista jää siten suomen historiaan suuren uudistuksen päivänä se on niin suuri päivä että jokainen puolue olisi halunnut olla siinä mukana

arvoisa herra puhemies hyvät kollegat

ei ole suuri yllätys ettei oppositiopuolueiden kritiikkiä tahdota kuunnella nyt tähän kritiikkiin ovat yhtyneet kuitenkin myös maan parhaat asiantuntijat laidasta laitaan alkaisi olla aika kuunnella pääministeri sipilä ja hallitus arvoisa puhemies hallituksen esitys sote uudistuksesta on palasteltu moneen osaan eikä kokonaisuutta ole kovinkaan helppo hahmottaa asiakokonaisuus on niin valtava ja sen vaikutukset ihmisten arkeen niin suuret että meidän vastuullisina päätöksentekijöinä pitäisi kyetä paremmin tietämään millainen malli on lopulta tulossa suurimmat epäilykset kohdistuvat valinnanvapausesitykseen on lähtökohtaisesti väärä menettelytapa laittaa keskeneräinen ja sekava malli josta pääministerikin on todennut ettei se sellaisenaan tule koskaan voimaan nyt yli kuusisataa lausuntoa antaa täystyrmäyksen valinnanvapausmallille esitetty valinnanvapausmalli vie meidät kauas uudistuksen alkuperäisistä tavoitteista se ei kavenna terveys ja hyvinvointieroja se ei hillitse kustannusten kasvua se ei anna maakunnille riittäviä edellytyksiä ohjata palvelutuotantoa tai palveluverkkoa ja se sisältää useita vakavia uhkia palveluiden saatavuudelle hallituksen valinnanvapausmalli uhkaa pirstoa palveluita mikä asettaa suuria haasteita tiedonkululle ja hoitoketjuille valinnanvapaus lisääntyy palveluja vähän käyttäville kaupungeissa asuville ihmisille maaseudulle valinnanmahdollisuuksia ei välttämättä synny merkittävä kysymysmerkki ylipäätään on miten voidaan varmistaa että ihmisillä on riittävät ja oikeat tiedot valinnanvapauden käyttämiseen paljon ja monia eri palveluja käyttäville valintojen tekeminen on haasteellista ellei jopa mahdotonta kustannusten hallinnan ja terveys ja hyvinvointierojen kannalta uudistuksessa tulisi lähteä palvelujen oikea aikaisesta saamisesta ja perusterveydenhuoltoon toimiviin hoitoketjuihin sekä ennaltaehkäisyyn satsaamisesta

on tulossa ja on tullut jo monta kertaa täällä salissa kannatamme myös valinnanmahdollisuuksien lisäämistä tunnustamme että sosiaali ja terveyspalveluiden uudistus tarvitaan on siis väärin väittää että haluamme sen kokonaisuutena romukoppaan rakennuspuut kestävän sote uudistuksen tekemiseen ovat olemassa nyt olisi paikallaan ottaa pari askelta taaksepäin ja palata toteuttamaan uudistus parlamentaariselta pohjalta lähtökohtana voivat hyvin toimia hallitusohjelmassa uudistukselle esitetyt tavoitteet nyt tarvitaan siis lisää aikaa ja laajapohjainen koonti kaikesta tähän asti valmistellusta sen pohjalta pystymme rakentamaan kestävän sosiaali ja terveyspalveluiden uudistuksen arvoisa puhemies sosiaali ja terveyspalveluiden uudistuksen peruslähtökohdan piti olla parempia palveluita kansalaisille palveluiden integroiminen terveys ja kaventaminen kustannusten hillitseminen nyt tästä tärkeästä uudistuksesta on tullut hallituksen toimesta yhtiöittämisharjoitus maakuntamalliharjoitus ja valinnanvapausharjoitus on jo lähtökohtaisesti väärä menettelytapa laittaa lausunnolle keskeneräinen ja sekava malli josta pääministerikin on jo todennut ettei se sellaisena tule koskaan voimaan arvoisa hallitus arvoisat hallituspuolueiden kansanedustajat herää kysymys onko sote sitten loppujen lopuksi niin vähäpätöinen asia teille että ylitiukka aikataulu ja valtapoliittinen peli menevät tämän kaiken edelle

herra puhemies sote uudistuksen tärkeimmät tavoitteet ovat tässä keskustelussa tulleet esille jo moneen kertaan niistä ei nyt sen enempää mutta yksi tavoite koko sote uudistuksen historian ajan on ollut leveämpien hartioitten löytäminen palvelujen järjestämiseen nyt ne hartiat ovat löytyneet eli maakunnat järjestävät yli kahdensadan järjestäjän tilalle on tulossa kahdeksantoista maakuntaa välikysymyksessä vaaditaan laajaa julkista vastuuta palveluista sehän on tulossa julkiset maakunnat järjestävät ja vastaavat alueidensa sosiaali ja

on mahdollisuus antaa ohjeita niillä on mahdollisuus hyväksyä tuottaja tai hylätä joku toinen tuottaja ellei sen toiminta vastaa järjestäjien ja asiakkaiden tarpeita arvoisa puhemies jo tähän saakka meillä on ollut voimassa asiakkaan valinnanvapaus julkisen terveydenhuollon valinnassa on terveyskeskuksen sen yksikön ja jopa erikoissairaanhoidon sairaalan sehän on hyvä juttu asiakkaalle kun menossa oleva uudistus mahdollistaa nyt myös yksityisten säätiöitten järjestöjen toimijoitten valinnan tämä on minun käsittääkseni asiakkaan kannalta entistä parempi juttu asiakkaan kannalta valinta on myöskin suhteellisen yksinkertaista valitse perus sote keskus neljälle viidestä asiakkaasta tämä valinta riittää se yksi viidestä tarvitsee enemmän hänelle julkinen tuottaja eli maakunnan liikelaitos tekee hoito tai palvelusuunnitelman hoitaa itse suunnitelman mukaisesti mutta tässäkin asiakkaalla on vielä mahdollisuus valita tuottaja asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin arvoisa puhemies vaikka tämä valinnanvapaussysteemi onkin asiakasystävällinen tähän uudistukseen liittyy toki kiperiä kohtia julkisten tuottajien yhtiöittäminen laadulla kilpaileminen tuottajien tehokas kontrollointi eri tuottajien rahoituksen oikeellisuus tuon kermankuorinnan poissulkeminen pienten yritysten todellinen mahdollisuus päästä markkinoille ja isojen yhtiöitten verorahojen pysyttäminen kotimaassa ne ovat kyllä sellaisia seikkoja joista varmaan vielä keskustellaan kaikkein eniten kritiikkiä ehkä tullut tästä aikataulun kireydestä itse maakuntauudistukseen aika kyllä riittää mutta valinnanvapauden toteuttamiseen liittyy erittäin paljon hallinnon ja tietotekniikan ja byrokratian järjestelyjä

asiantuntija tuntee perin juurin nykytilan omalta erikoisalaltaan tuntee mahdollisesti tieteelliset perusteet sille miten hänen oma alansa mahdollisesti kehittyy asiantuntija muodostaa oman mielipiteensä näitten seikkojen perusteella mutta politiikassa on pakko ajatella kaikkien kansalaisten etua on pakko ajatella kansalaisten yhteiskunnan kestävyyttä ja pärjäämistä pitkäjänteisesti on pakko tehdä valintoja on pakko uskaltaa uudistaa ja on pakko visioida koska mikään asiantuntemuskaan ei pysty ennustamaan

arvoisa herra puhemies totean heti alkuun että sanottavaa tästä asiasta on niin paljon että en edes yritä pysyä viidessä minuutissa vaan tulen vielä pönttöön uudemman kerran tänä iltana aivan alkuun puhemies totean jälleen kerran sen mikä debatissakin oli pääviestini pääviestini eli sen että me todellakin tarvitsemme soten mutta emme tarvitse mitä tahansa sotea allekirjoitan myös sen huomion joka tässä keskustelussa on useampien toimesta sanottu että muutos on aina hankalaa tämän me kaikki varmasti allekirjoitamme mutta haluan huomauttaa että kaikkea sitä asiantuntijoiden lausuntokierroksella esittämää erittäin perusteltua kritiikkiä erityisesti nyt tätä valinnanvapauslainsäädäntöä kohtaan ei voi aivan pelkän muutosvastarinnan piikkiin kyllä laittaa vaan siinä on aika paljon muutakin sisältöä toivoisin myös että hallituspuolueilla olisi tässä salissa kanttia kuunnella tätä esitettyä kritiikkiä ja vastata täällä ihan aidosti esitettyihin kysymyksiin se että sanotaan meidän puheenvuorojemme olevan pelottelua ei kyllä mielestäni myöskään vie tätä asiaa eteenpäin nähdäkseni tässä on joka tapauksessa ainakin maakuntatasolla edessä kaikkien puolueiden yhteinen savotta ja toivoisin että ainakin ministeriaitiosta pidättäydyttäisiin kritiikin leimaamisesta pelotteluksi

todellakin että vatkaaminen saataisiin päätökseen mutta varoitan kyllä siitä että mikäli tehdään hallitsemattomasti tämä iso muutos niin voi olla että edessä on vielä suurempi epäluottamus kansalaisten toimesta poliittista järjestelmää kohtaan mikäli tämä käytäntö vuonna kaksituhattayhdeksäntoista näyttäytyy kansalaisille täydellisenä sekametelisoppana

jo tuolloin tiedettiin että aikataulu on varsin haasteellinen samoin tiedettiin jo siinäkin harjoituksessa että myös sisältöön liittyy erittäin paljon monia erilaisia näkemyksiä ja erilaisia tulkintoja tästä ehdotetusta ratkaisusta mutta tästäkin huolimatta saimme aikaiseksi yhteisen esityksen eduskunnalle ja pidän sitä hieman erikoisena että tässä tämänpäiväisessä keskustelussa olen kokenut että joidenkin puolueiden taholta on ollut tavattoman tärkeää ikään kuin irtautua tuosta viime kaudella tehdystä yhteisestä prosessista en pidä sitä hyvänä parlamentarismin kannalta koska siinä saavutettiin myös erittäin paljon sellaista sisältöä joka itse asiassa on jo siinä lakiesityksessä järjestämislain osalta joka on jo eduskunnan käsittelyssä mukana

kun tuolloin tilanne meni siihen että aikataulu muodostui ongelmalliseksi ja perustuslakivaliokunnan tulkinta oli se minkä nyt tiedämme varoittaisin nykyistä hallitusta tekemästä kevyitä tulkintoja perustuslain tulkitsemisesta tämä koskee nähdäkseni myös pääministeriä perustuslakia tässä maassa tulkitsee suomen eduskunnan perustuslakivaliokunta jolle on näissä asioissa myös annettava työrauha

arvoisa puhemies värderade tästä voisi puhua paljon mutta ehkä ihan lyhyesti itseäni harmittaa eniten se kun huomaa että sanotaan yhtä mutta sitten selkeästi tehdään toisin puhutaan kauniisti esimerkiksi potilasturvallisuudesta ja terveyserojen kaventamisesta kuitenkin osana tätä isoa pakettia halutaan erityisesti potilasturvallisuudessa monessa selvityksessä kärjessä olevaa pohjanmaan vientirannikon keskussairaalaa heikentää en voi ymmärtää kenenkä potilasturvallisuus tässä maassa paranee sillä että heikennetään potilasturvallisuudeltaan parasta keskussairaalaa mitä terveyseroihin tulee eikö tavoitteena tulisi olla kaikkien suomalaisten terveydentilan parantaminen sen sijaan että puhutaan vain kaventamisesta vai tyydytäänkö myös siihen että erot kapenevat joidenkin ryhmien terveydenhoitopalveluiden heikennyksen seurauksena en tiedä välillä puhutaan kauniisti nyt saatiin kuulla että tämä paketti sisältää valvonnankin valvontaa en tiedä miten se siihen liittyy välillä puhutaan hienosti myös vapaudesta yrittää mutta samalla halutaan kieltää esimerkiksi hallituksen oman työllisyystavoitteen ajat sitten saavuttanutta pohjanmaan vientirannikkoa ylläpitämästä itse luomillaan rahoilla sellaista erikoissairaanhoidon järjestelmää joka globaaleilla markkinoilla kilpailevien yritysten ekosysteemiin ehdottomasti kuuluu

seudut kilpailevat maailmanlaajuisesti ei kannata kansallisesti kaikkea tarkastella olen myös monta kertaa ääneen ihmetellyt miksei näitä hallituksen isoja esityksiä edes pyritä arvioimaan yksityisten yritysten muitten kuin sote firmojen erityisesti siis vientiteollisuuden tulevaisuuden toimintaedellytyksiä silmällä pitäen en tiedä millä hallitus kuvittelee meidän tulevaisuudessa rahoittavan näitä palveluita oli malli mikä tahansa jos eivät vaikutukset yritysten toimintaympäristöön kiinnosta

arvoisa puhemies

mukaan suomessa saa terveydenhuollossa rahalle parhaan vastineen ongelmamme on huonosti toimiva ei pääse samana päivänä peruspalveluiden saatavuudessa on alueellinen ja sosioekonominen epätasa arvoisuus syynä on keskeisesti voimavarojen epätarkoituksenmukainen kohdentuminen tämän vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä yksityislääkärit ja työterveyshuolto lisäsivät kumpikin lääkärimääräänsä viisikymmentä viiva kuusikymmentä prosenttia erikoissairaanhoito noin kaksikymmentä

lääkärit ja muut ammattilaiset ohjautuivat siis työnantaja ja työntekijäjärjestöjen myötävaikutuksella hoitamaan yhteiskunnan päätöksin terveitä työssä käyviä ihmisiä joiden elämänhallinta oli kunnossa kokemansa lääkäripulan takia kunnat joutuivat reppufirmojen ansaan ja etenkin niiden päivystyspalveluja koskeva ylisuuri hinnoittelu koski kuntia kipeästi jotain on siis tehtävä sote uudistuksen keskeiset tavoitteet hallitusohjelmassa ovat kansalaisen tarvitsemien palveluiden saatavuuden parantaminen ja vahva yhteensovittaminen ja sen saavuttamisen keinoja ovat palveluiden integraatio yksikanavaiseen rahoitukseen siirtyminen ja kansalaisen valinnanvapauden lisääminen palveluissa arvoisa puhemies suomen sote uudistusta arvioineet eurooppalaiset asiantuntijat totesivat että valinnanvapaus on tavoiteltava

jotta ainakin maakuntatasolla potilastieto on kaikkien niin pienten kuin suurtenkin terveys ja sosiaalipalveluiden tuottajien käytettävissä nyt olemme hyvin kaukana tästä tavoitteesta yhdyn ministeri rehulan kantaan että valinnanvapauden käyttöönoton tulee tapahtua vasta kun terveydenhuollon tietojärjestelmät on integroitu

haasteet sosiaalikertomusjärjestelmän integraation osalta ovat monin verroin suuremmat toinen huolenaihe on

valtakunnan ja maakunnan tasolla tapahtuva palvelutuotannon sen perusteiden ja kustannusten laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen ja raportointi meillä ei ole tähän järjestelmää maakunnan tulee tietää ajantasaisesti että palvelutuottajat toimivat yhtenäisin ja sovituin tavoin

suurin vaara tarpeelliset diagnoosit jäävät tekemättä ja sosiaalipalvelut toteuttamatta arvoisa puhemies meillä on siis tietojärjestelmien uudistukseen liittyviä ongelmia ongelmista huolimatta on edettävä ja ongelmat on ratkaistava yhteisesti keskeisenä keskustelunaiheena on ollut uudistuksen aikataulu kuten ministeri rehulan puheenvuorosta kuulimme maakuntien välillä tapahtuva aloituksen porrastus toteutuu ja toteutuksen aikajänne pitenee ensin aloittavat maakunnat toimivat pilotteina ja niiden toimintaa on seurattava tarkasti ja analysoitava havaittuihin ei toivottuihin vaikutuksiin on puututtava heti korjaavat toimenpiteet tavoiteltavan kansalaisen ympärille rakentuvan integroidun palvelukokonaisuuden saavuttamiseksi toteutuksessa oppimista suositti myös nobelistimme holmström eduskunnassa pitämässään puheessa viime viikolla vahvatoiminen integraatio on kansalaislähtöisen ja taloudellisesti kustannustehokkaan toiminnan ydin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä ja omahoidolla on tässä vahva rooli tästä syystä kunnan ja

painopisteen siirtämiseksi sairauksien ja kriisien hoidosta ennakoivaan ja ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin vakuutuspohjaisissa järjestelmissä kuten keski euroopassa rahoittaja pitää ohjat tiukalla suomi on käytännössä vakuutuspohjainen järjestelmä valtio ja tulevaisuudessa maakunnat ovat vakuuttajia jos maakunnalla ei ole tuottajien seurantakeinoja karkaavat kustannukset käsistä palvelut tulee tuottaa yhtenäisin terveyshyötyä

koska kansalaisten terveyspalvelujen kysyntä on loputon kertaan vielä järjestämisvastuussa kertomusjärjestelmä

valinnanvapaus näillä ehdoilla siis

arvoisa puhemies istuva hallitus pitää eduskuntaa meitä kansanedustajia pilkkanaan minä olen tässä salissa istunut kuin tatti yli viisi tuntia kysynyt kolme kertaa saman kysymyksen siitä voivatko kaupungit olla sosiaali ja terveyspalveluiden tuottajia vastaisuudessa tämän uudistuksen jälkeen vai eivät en ole tähän kysymykseen saanut ministereiltä vastauksia siitä huolimatta että toistuvasti olen tämän saman hyvin yksinkertaisen kysymyksen kysynyt johon ministereillä kyllä pitäisi olla kykyä myös vastata toinen kysymys kysymys jonka olen kysynyt useaan kertaan tässä salissa enkä ole ainoa

mikä se aikataulu tämän uudistuksen osalta todellisuudessa on täällä ollaan tänään kerrottu ministeriaitiosta että tämä aikataululiukuma on puoli vuotta ennen vuoden kaksituhattayhdeksäntoista taitetta ja puoli vuotta sen jälkeen mutta perustellusta syystä voi sitten saada jatkoa tämän uudistuksen toteuttamiseen haluankin nyt tietää mikä tämä todellinen siirtymäaika on onko se tämä puoli vuotta siihen heinäkuuhun kaksituhattayhdeksäntoista vai onko se peräti kaksi vuotta niin kuin tuleva ministeri saarikko aikaisemmin tuolta salin puolelta huusi että jopa kaksi vuotta maakunnat voivat saada siirtymäaikaa

tätä ensimmäistäkin kysymystä nostin sen takia esiin että ministeri risikko viime viikolla väläytti ja esitti sitä että suuret kaupungit edelleen voisivat olla palveluntuottajia tämä esitys tuli siis hallituksen omista riveistä ja me suurissa kaupungeissa muun muassa tampereella olemme tällä hetkellä hämmennyksen vallassa siitä mikä tämän uudistuksen todellinen kulma nyt on voivatko kunnat olla palveluntuottajia tulevaisuudessa vai eivätkö voi hyvin yksinkertainen kysymys johon odotan kyllä hallitukselta vastauksia toivon todella että että ministeri rehula joka täällä nyt onneksi vielä on paikalla voi näihin kysymyksiin vastata ei hirveän monimutkaista kaksi kysymystä aikataulu onko se todellisuudessa puoli vuotta voiko se olla jopa kaksi vuotta ja sitten kysymys siitä voivatko kunnat edelleen tulevaisuudessa olla erityisesti tämä isojen kaupunkien rooli itseäni pohdituttaa sen takia että pienempien kuntien osalta tämä uudistus ei itse asiassa ole niin merkittävä yli kaksisataa pienintä kuntaa jo tällä hetkellä hoitaa sosiaali ja terveydenhuollon palveluita yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa esimerkiksi vastuukuntamallilla tai kuntayhtymämallilla mutta isoilla kaupungeilla edelleen on harteita voimaa ja tälläkin hetkellä nämä palvelut kokonaan niin järjestämisvastuu kuin tuottamisvastuukin omissa käsissä sen takia tämä kysymys on meidän kaupunkien näkökulmasta erityisen merkittävä onko nyt kyse vaalitempusta siitä että ennen kuntavaaleja väläytellään tällaisia asioita mutta sitten todellisuudessa kun niitä täällä eduskunnassa kysytään niihin ei kertakaikkisesti haluta pystytä tai osata vastata mikä se vastaus on sen haluan tietää ja niin kauan tässä salissa olen että toivottavasti tämän vastauksen tämän vuorokauden puolella kuitenkin saan sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen alkuperäiset tavoitteet olivat yksinkertaiset ja ja ne olivat tämän salin kaikkien puolueiden yhteisesti hyväksymiä ne olivat hyvinvointi ja terveyserojen kaventaminen palvelujen yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden parantaminen ja kustannuskehityksen hillitseminen nämä tavoitteet olivat ne mitkä vielä yhdessä viime kaudella sovimme ja nyt hallitus on nämä tavoitteet unohtanut sen sen sijaan se tekee maakuntauudistusta ei siis enää vain sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta vaan maakuntauudistusta laittaa valtion aluehallinnon remonttiin ja kaikkea muuta aivan kuin tässä sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisuudessa ei olisi ollut tarpeeksi työtä kyllä siinä olisi ja sen haluaisimme hyvin toteuttaa mutta sillä puolella valitettavasti hallitus on ennemmin valinnut tämän

kyllä siellä asiantuntijoiden joukossa on myös positiivista palautetta tästä uudistuksesta minua kiinnostaisi tietää ovatko nämä positiiviset palautteet kenties tulleet aikaisemmalta erityisavustaja turuselta ovatko tulleet kenties entiseltä ministeri laura rädyltä vai ovatko ne tulleet kenties entiseltä kokoomuksen kansanedustaja lasse männistöltä nämä kaikki henkilöt ovat tällä hetkellä töissä näissä yksityisissä terveysfirmoissa jotka tulevat tulevaisuudessa julkisin verovaroin tuottamaan entistä isomman osan meidän yhteisistä palveluistamme siitä tässä uudistuksessa on kyse näihin asioihin haluaisin saada vastauksen ministeri rehulalta

arvoisa puhemies suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa tätä suomalaista yhteiskuntamallia suomalaista yhteiskuntamallia ollaan muuttamassa perustuksiaan myöten järjestelmäämme on alusta alkaen rakennettu kuntien perustalle kuntalaiset ovat valinneet päättäjänsä päättäjät ovat ratkaisseet millä tavoin lakisääteiset ja itse päätetyt palvelut järjestetään tuotetaan ja rahoitetaan myös hyvinvointiyhteiskuntamme kasvun vaihe toteutettiin kuntien ja kuntien yhteistyön kautta vaikka suomea joskus kutsutaan hyvinvointivaltioksi hyvinvointi tehdään kuitenkin kunnissa ja kuntayhtymissä kunnat ovat olleet vielä tätäkin enemmän ne ovat olleet suomalaisen kansanvallan kivijalka kunnallisissa tehtävissä hankittu kokemus ja luottamus ovat olleet tavallisin väylä myös muuhun poliittiseen vallankäyttöön kun demokratiaa eri puolilla maailmaa nyt haastetaan ja kyseenalaistetaan olisi meidän syytä lujittaa oman kansanvaltamme perustaa arvoisa puhemies nyt ollaan esittämässä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan historian suurinta muutosta kuntien tehtävistä puolet siirretään ihmisistä etäämmälle uudelle hallinnon tasolle maakuntiin suuret uudistukset olisi syytä tehdä suuren yksimielisyyden pohjalta hallituksen uudistusesityksestä on yksimielisyys kaukana oppositio on syrjässä nyt käsiteltävä välikysymys on osoitus siitä että äänemme kuuluu vain vastalauseena edes hallituspuolueilla ei ole uudistuksesta yksimielisyyttä sekä keskustalla että kokoomuksella on omat tavoitteensa keskusta haluaa varmistaa että hallituksen hajoamisen uhalla aikaansaatu maakuntahallinto toteutetaan ja maakuntiin keskitetään valtaa mahdollisimman paljon kokoomukselle tärkeintä on että palveluissa voidaan puhua valinnanvapaudesta hyvinvointi kansanvalta ne eivät kiinnosta ketään hallituksen valitsema toimintalinja on erityisen harmillinen koska oppositiolla olisi valmiudet tukea uudistustyötä ei valinnanvapautta vastusteta eikä yrityksiä haluta sulkea hoito ja hoivapalveluiden ulkopuolelle kysymys on vain siitä että nyt hahmoteltu malli ei ole kustannustehokas eikä sillä saavuteta tavoitetta terveyserojen kaventamisesta oppositiossa ymmärretään myös se että palveluiden järjestäminen edellyttää riittävää väestöpohjaa sen sijaan on hyväksyä että uudistuksen nimissä rakennetaan ylimääräinen hallinnon taso elinvoimaiset asioistaan huolehtivat kaupungit kuten oulu ja muut suuret kaupungit joutuvat luovuttamaan järjestämänsä palvelut muualle niille jää vain velkoja ja vastuita uuden hallintoportaan rahoituspohjassa puolestaan joudutaan valitsemaan joko kokonaisveroastetta nostava oma verotusoikeus tai päätöksenteon ja taloudellisen vastuun toisistaan erottava valtion rahoitusjärjestelmä arvoisa puhemies tavallisten ihmisten keskuudessa huoli sosiaali ja terveyspalveluiden tulevaisuudesta on kasvussa ihmisten huoli on ymmärrettävä hallituksen päätös siirtää toimeentulotuen perusosa kunnilta kelaan epäonnistui pahan kerran ihmiset eivät ole saaneet päätöksiä toimeentulotuesta vuokrat ovat rästissä lääkkeet ostamatta ja ruoka lopussa entä jos sote uudistus ajautuu samalla tavoin kaaokseen entä jos talouslaskelmat eivät pidä entä jos muutakin tärkeää on unohtunut kun painopiste on ollut maakuntahallintoportaan rakentamisessa tässä maassa ollaan kyllä yksimielisiä siitä että uudistus on tehtävä on jo aika saattaa eteenpäin asiaa jota on valmisteltu jo kolmen neljän hallituksen aikana ei ole tarpeen viivytellä päätöksiä vaan täytyy panna asiat tärkeysjärjestykseen palvelut ensin

arvoisa puhemies pari viikkoa sitten kun kiersin maakuntaa kuntavaalien merkeissä pääsin juttelemaan pekaksi esittäytyneen miehen kanssa tänään meillä käsittelyssä olevasta aiheesta eli valinnanvapaudesta yrittäjänä kirvesmiehen töitä tekevä pekka on yksi niistä jotka pääsivät mukaan kotikaupungissani jyväskylässä järjestettävään valinnanvapauskokeiluun ja

kokemuksistaan kokeilun myötä selkäkivuista ajoittain kärsivä mies oli saanut avun jonottamatta palvelun laatu oli ollut ensiluokkaista yksinyrittäjälle kriittiset sairauspoissaolot olivat vähentyneet kaikki juuri niitä tavoitteita joita jokaisen puolueen ainakin jossain vaiheessa kannattamassa sote uudistuksessa saavutettavan pekan isoin huoli oli siinä että punavihreän opposition toive valinnanvapauden romuttamisesta toteutuisi hän piti ihmeellisenä juuri sitä miksi juuri pienten ihmisten asioiden ajajina esiintyvät puolueet eivät halua antaa köyhille suomalaisille samaa palvelua kuin nykyisillä rikkailla tai työterveyshuoltoa käyttävillä on tarjolla arvoisa puhemies ikävä kyllä vastausta tähän kysymykseen ei ole tämänpäiväisessä keskustelussa kuultu sen sijaan ilma on ollut sakeana tuttua pelon lietsontaa pakosta valita pakkoyhtiöittämisestä heitteille jätettävistä vanhuksista ja niin edespäin ei ole esitetty valinnanvapauslainsäädännön tätä puolta

otetaan esimerkki tätä niin sanottua pakkoyhtiöittämispelkoa vastaan mitä merkitystä palveluja tarvitsevalle ihmiselle on siinä minkä yhtiömuodon sote keskuksessa hän saa hoitoa jo nyt me hyväosaiset kahdeksansataatuhatta ihmistä nautimme attendojen ja pihlajalinnojen tuottamasta työterveyshuollosta eikä kukaan ole siihen vaatimassa muutosta yhtiöittäminen on hallinnollinen toimenpide joka takaa että tuottajat ovat samalla tarvittavat tiedot julkisia asiakkaalle eivätkö läpinäkyvät sote palvelut myös talouden puolelta ole meidän kaikkien etu eikö se ole juuri yksi keskeinen väline täällä usein esiintyvän kermankuorintauhan poistamiseksi toinen ja vielä keskeisempi väline kermankuorinnan estämiseksi on valinnanvapausjärjestelmään sisältyvän kapitaatiojärjestelmän hienosäätö tällä tarkoitetaan reunaehtojen asettamista sille miten sote tuottajat kilpailisivat potilaista tämä työ on parasta aikaa käynnissä ja sen lähtökohta on selkeä erilainen summa rahaa seuraa perustervettä potilasta kuin pitkäaikaissairasta vanhusta se takaa sen että hoito ei keskity vain yhdelle ryhmälle vaan kaikille ja että mitään ryhmää

arvoisa puhemies viimeksi pitää ottaa esille vielä se opposition poskettomin väite että uudessa järjestelmässä on pakko valita ja että sen seuraus esimerkiksi monille vanhuksille tai erityishoivaa tarvitseville ryhmille olisi se että heidät jätettäisiin heitteille toivottavasti te vihervasemmistossakaan ette tähän usko uudessa järjestelmässä valinnanvapautta on myös se että ei valitse jos pitäytyminen nykyisessä riittää kukaan ei siihen vaadi muutosta jatkuvaa hoitoa

kautta yhdestä asiasta arvoisa puhemies olen kuitenkin myös huolissani sen myönnän olen nimittäin huolissani siitä kuinka hyvin me saamme potilaiden ja sote tuottajien tuottaman tiedon liikkumaan sote järjestelmässä vapaasti liikkuva ja ajantasainen tieto on kriittisen kriittisen tärkeää että me palveluiden käyttäjinä voimme tehdä järkeviä valintoja vastaavasti sote palveluita tuottaville yrityksille uusista maakuntarajoista ei saa tulla esteitä tiedon liikkumiselle nämä ovat kysymyksiä joissa hallituksen on syytä olla äärimmäisen tarkkana

arvoisa puhemies

merkitsee suurta haastetta johtamiselle ja tiedonhallinnalle ilman näiden kummankin määrätietoista tehostamista ei ole mahdollista samanaikaisesti nopeuttaa terveyspalveluiden saantia ja hillitä kustannusten kasvua esitys luo nykyistä paremmat rahoitukselliset puitteet yhdenvertaisiin palveluihin pääsyyn uudistuksen toteuduttua tieto kulkee toimijalta toiselle tieto seuraa ihmistä periaate helpottaa hoitoa maakunta on rekisterinpitäjä joka saa kaikki tiedot tietojärjestelmiin tehdään merkittävät investoinnit keskeistä uudistuksessa on perusterveydenhuollon sosiaalitoimen nivominen yhteen sujuvaksi palveluketjuksi vaikutusarviointien mukaan tämä on olennaista hyvinvointi ja terveyserojen kaventamisessa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio luo hyvät mahdollisuudet pienentää tehokkaasti hyvinvoinnin ja terveyden eroja nykytilaan verrattuna arvoisa puhemies hallituspuolueilla on yhteinen tahto viedä sote uudistus maaliin on hyvä että uudistuksen voimaantuloa porrastetaan ja näin otetaan huomioon kunkin maakunnan valmius uudistukseen

arvoisa herra puhemies sana kaaos on ollut aika monessa puheenvuorossa täällä mukana ja yhdessäkin puheenvuorossa todettiin että yhtiöittäminen aiheuttaa kaaoksen yhtiöittäminen on aika yksinkertainen asia yhtiön perustaminen ja siihen liittyvät kysymykset se missä meillä on ratkaistavia asioita joilla on aivan olennainen vaikutus toimeenpanon onnistumiseen on se että ict on kunnossa tiedot ja siihen on hallituksella omat nuottinsa joilla edetään toisekseen neuvoloiden osalta on tehty perusratkaisu että neuvola voi olla sote keskuksessa joka on yksityisen tai sote keskuksessa joka on julkisen maakunta ratkaisee sen niin että perhepalvelujen kokonaisuus voi olla ehyt meillä on terveydenhuoltolaissa muistaakseni viidestoista pykälä joka määrittelee neuvolapalvelujen sisällön tästä jatkumona moneen moneen puheenvuoroon ja huoleen siitä miten palvelut jatkossa palvelujen sisältöhän tulee substanssilainsäädännöstä meillä on jatkossakin vanhuspalvelulaki terveydenhuoltolaki sosiaalihuoltolaki laki omaishoidosta lastensuojelulaki lait potilaan ja asiakkaan asemasta ja oikeuksista ja niin edelleen sieltähän se tulee

ja jatkossakin meillä on sellainen lainsäädäntö sitten markkinoihin ja yrityksiin miten käy pk yrittäjien aivan varmuudella setelien käyttö henkilökohtaisen budjetin käyttöönotto pk yrityksille sitä parasta mahdollista me olemme kirjoittaneet lausuntokierroksella olleeseen lakiluonnokseen tekstin joka mahdollistaa sen että myös pk yrittäjät ovat tässä sote keskuspalvelujen tuotannossa mukana niin on yritetty kirjoittaa sikäli kuin lakiin ja pykäliin on luottamista rahoituksen muutokset täällä edustaja kiuru kysyi noin kolmisen tuntia sitten maakuntarahoituksesta yksi olennainen muutos siihen nykytilaan josta ollaan vaihtamassa tulevaan on se että meillä on tällä hetkellä sote menojen osalta menopohjainen malli menot syntyvät veroeuroilla ja osaltaan asiakasmaksuilla maksetaan jatkossa menossa rahoitusmalliin joka perustuu tarvepohjaisuuteen joillain alueilla tuossa hallituksen esityksessä joka eduskunnalla jo on on miinusmerkki ja voidaan mietiskellä mistä se miinus mahdollisesti johtuu kun tuleva rahoitusmalli on muun muassa ikään ja sairastavuuteen liittyvä asiakasmaksut yksi osa sotea on jatkossa se että julkisen toimijan ja yksityisen toimijan tulevaisuus on olla samalla viivalla se tarkoittaa sitä että myös asiakasmaksut ovat samansuuruiset se tarkoittaa sitä että on se lähtötaso sitten kymmeniä euroja tai satoja euroja lähtötaso on se että jokainen suomalainen voi yhdenvertaisesti jatkossakin

olla palvelujen piirissä asiakasmaksujen olematta este me olemme jollakin aikataululla poistamassa sv korvaukset meillä tulee puhtaasti julkisin varoin rahoitetut sote palvelut joihin liittyy asiakasmaksut meillä on puhtaasti yksityisin rahoin maksetut sote palvelut työryhmätyö on alkanut näiltä osin helmikuun puolivälissä työryhmällä on aikaa tämän vuoden loppuun lakiesitystä on syytä odottaa eduskuntaan keväällä kahdeksantenatoista vastauksena huoleen henkilöstön osalta muutoksen tuki on aivan keskeinen asia

ensinnäkin niissä maakunnissa jotka ovat jo hyvässä vauhdissa on kyetty ja kyetään ottamaan henkilöstö mukaan aivan siihen perustason valmisteluun niissä joilla on hieman enemmän vielä työtä jäljellä matkalla kohti tätä tulevaa mallia voi vain toivoa että henkilöstö otetaan mukaan pohjois karjala on esimerkki maakunnasta jossa kolmen vuoden aikana henkilöstö oli aktiivisesti mukana jos jossain on ollut yhteinen tavoite puolueiden välillä se tavoite on ollut siinä että sotea so te integraatiota sitten täällä on esitetty väittämä että onko hallituksella kanttia vastata kritiikkiin ensinnäkin aikataulun osalta on tänään todettu jo useamman kerran se että valinnanvapauslainsäädäntö tulee voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista piste valinnanvapauslainsäädäntö tulee tuona päivänä voimaan toisekseen meillä tulee olemaan maakuntia jotka aloittavat jo aikaisemmin meillä tulee olemaan maakuntia jotka aloittavat myöhemmin ja sitten perustelluista syistä jos perustelluista syistä mahdollisesti vaarantuu vaarantuu se että yhdenvertaisuus voi toteutua voi saada hakemuksesta poikkeustilanteessa mahdollisuuden saada toimeenpanoon enemmän aikaa sitten kysymys siitä voivatko kunnat olla tuottajina aivan kuten esimerkiksi

arvoisa herra puhemies tässä keskustelussa on kyllä hyvin monesta suunnasta pyöritelty tätä kokonaisuutta ja kun tämä keskustelu hallituksen sisälläkin alkoi niin aika pitkälle keskusteltiin näistä viidestä erityisvastuualueesta sairaanhoitopiireistä joissa oli yliopistosairaala ajatuksena ainakin käsitykseni mukaan kokoomuksella oli hyvin vahvasti se että koko tämä uudistus perustuisi näihin mutta sitten poliittisen keskustelun myötä ollaan tässä tilanteessa neuvolapalveluista toteaisin sen verran että kun kunnissa nämä ketjut neuvolapalveluista varhaiskasvatukseen ovat niin vahvat niin nyt jos ne sitten tulevat eri toimijoiden alaisuuteen sillä tavalla että on eri työnantajat siellä syntyy kyllä tätä katkoa todella paljon ja ja sen näen tässä isona riskinä miten niiden neuvolapalveluiden tuottaminen voi onnistua sillä tavalla että ne olisivat niin hyvin integroituja että ne todella toimisivat mutta se jää sitten kyllä nähtäväksi osassa kuntia palvelut tulevat heikkenemään monessa paikassa ne tällä hetkellä järjestetään todella hyvin nyt se järjestämisvastuu siirtyy sinne maakunnalle ja siellä ei oikein tiedetä mikä se lopputulema on eilen aamulla aamu tvssä uudenmaan muutosjohtaja totesi että tämä ei mitenkään voi onnistua tässä aikataulussa siis hyvin keskeinen vaikuttaja joka johtaa koko tätä prosessia uudenmaan alueella hän sanoi että tämä ei voi millään onnistua no sitten puhemies muutama asia erilaisista vajeista joita tämä esitys sisältää ensinnäkin tässä syntyy demokratiavaje uudenmaan alueella vain muutamat isot kaupungit saavat tähän uuteen vaaleilla valittavaan hallintoon edustajansa kaikki muut jäävät nuolemaan näppejään ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa niiden vaalien jälkeen sitten syntyy talousvaje tämä ei saavuta niitä tavoitteita pitkään pitkään aikaan ei ehkä koskaan niin kuin monet asiantuntijat ovat todenneet joillakin alueilla syntyy palveluvaje koska ei ole vain mahdollista toimittaa niitä palveluja maakunnan kautta sillä tavalla kuin ne nyt sitten syntyy aikavaje tämä aika ei millään riitä ehkä keskeisin on tämä tietoväylävaje tietokannat eivät ole millään valmiina toteuttamaan tätä koko uudistusta tämä yhteensovittaminen on täysin kesken tämä on ehkä kaikista keskeisin ja kalleinkin osa koko tätä uudistusta ja sitten todella merkittävä on tämä omaisuudenjakovaje jossa syntyy varmasti valtavaa vääntöä erityisesti isojen kaupunkien kohdalla jotka ovat rakentaneet todella paljon sairaaloita terveyskeskuksia ne ovat uusia ja hyvässä kunnossa ja nyt esitetyn mallin mukaan vain kolme vuotta maksetaan näitä korvauksia sen kolmen vuoden jälkeen ei tiedetä miten tämä omaisuudenjako tapahtuu voin kuvitella että nämä isot kaupungit eivät kyllä ihan herkällä lähde mukaan tällaiseen sopimukseen jossa ei ole selkeätä tietoa jos ajattelee vaikka espoon sairaalan sadanviidenkymmenen miljoonan investointia kuka sen lopulta maksaa espoon

eli monenlaista vajetta on silti minä vilpittömästi toivoisin että tämä onnistuisi mutta nämä tosiasiat puhuvat jotain muuta

arvoisa herra puhemies kuten edellisessä puheenvuorossani totesin tästä asiasta on sen verran sanottavaa että

sitten ehkä enemmän tätä tämän hetken uudistuksen tilannetta ja sen haasteita täällä on puhemies tänään useita kertoja siteerattu monia eri asiantuntijoita jotka ovat korostaneet varsinkin ehkä sen keskeisimmän tavoitteen osalta vaikeuksia päästä tähän tavoitteeseen ja tämä on tuo paljon puhuttu integraatio asiantuntijoidenkin mukaan tässä mallissa tulee olemaan varsin haastavaa toteuttaa tätä integraatiota ja päästä näihin hallituksen asettamiin tavoitteisiin tavoitteisiin tällä tällä uudistuksella näyttää nimittäin siltä että luukut tulevat lisääntymään ja todellakin tuota hallituksen mainitsemaa palveluohjausta tullaan tarvitsemaan jotta ihmiset pystyvät tässä moninaisessa seteleitten ja erilaisten palveluntarjoajien viidakossa sitten jollakin tavalla pääsemään perille tämä on erittäin iso haaste tälle sote integraation toteutumiselle ja uskon että tämän kyllä sote asiantuntijat täälläkin tunnistavat ja tunnustavat paljon olemme puhuneet tästä valinnasta mahdollisuus valita on tietenkin tärkeä tavoite mutta se ei kyllä ole näiden vuosien kuluessa ollut tämän uudistuksen tärkein tavoite eikä se ole itse asiassa hallituksenkaan kirjaamana jos hallitusohjelmaa katsoo tärkein tavoite vaan muut tavoitteet ovat kyllä asettuneet tämän valinnanmahdollisuuden edelle mutta nyt tässä matkan varrella asia on sitten kääntynyt toisin ja niin kuin tiedämme ja jo täällä keskustelussa mainitsin meillä on ihan kiistatta olemassa olevia haasteita esimerkiksi perusterveydenhuollossa hoidon saatavuuden osalta juuri tämän vuoksi me ainakin vielä viime kaudella valitsimme yhdessä ja teimme mallia jossa nimenomaan tuo sote integraation tavoite kyettäisiin turvaamaan paremmin kuin nyt tässä esillä olevassa mallissa ja miksi sote integraatio siksi että se on tapa saada myöskin ennaltaehkäisy kuntoon täällä tänään mainittiin jo tämä tilanne jossa olemme tällä hetkellä monissa tutkimuksissakin esitetyllä kaavalla eli noin kaksikymmentä prosenttia meidän kansalaisista käyttää noin kahdeksankymmentä prosenttia resursseista tällä on siis myöskin merkittävää kustannusvaikutusta jos saamme asiat

hoidettua siksi on ihan aiheellinen pelko se että perusterveydenhuollon ongelmien vuoksi me päädymme nyt tekemään totaalisen myllerryksen koko tähän sote kenttään puhemies haluan puhua myös aiheesta joka on ollut vähemmän tänään täällä esillä ja se on osaamisen hapertuminen tai osaamisen sirpaloituminen me olemme vuosikymmeniä rakentaneet tätä hyvinvointiyhteiskuntaamme ja varsinkin sosiaali ja terveydenhuollon palveluita yhdessä olemme synnyttäneet osaamista ja tämä osaaminen monella mittarilla mitaten on näyttäytynyt kansainvälisissä tutkimuksissa mutta myös meille kansalaisille erittäin laadukkaana ja tehokkaana järjestelmänä esimerkiksi erikoissairaanhoidossa korkeatasoisena henkilöstön osaamisena tutkimustiedon hyödyntämisenä ja niin edelleen ja nyt pelkoni on kyllä se että myös tätä kauan koottua osaamista aletaan tämän uudistuksen myötä hajottaa tämä yhtiöittämispakkohan tulee lisäämään eri toimijoiden välistä kovaakin kilpailua osaajista erityisesti huippuosaajista tähän osaamisen hajoamiseen liittyy mielestäni erityisen suuria riskejä tämä liittyy myöskin sosiaali ja terveydenhuollon koulutukseen erityisesti yliopistotasoisen koulutuksen järjestämiseen ja tämäkin huoli on monien asiantuntijoiden taholta esitetty puhemies jatkan seuraavassa

arvoisa puhemies kiitoksia tästä illasta täällä on ollut oikein hyvää keskustelua ja paljon nostettu esille kysymyksiä ja on saatu myöskin vastata niihin itse pidän tätä valinnanvapautta erittäin tärkeänä osana tätä sote uudistusta

tällä valinnanvapausmallilla me olemme saamassa aidosti valinnanvapautta mutta me olemme saamassa myöskin nimenomaan sitä vahvistusta niihin peruspalveluihin ja siitä minä olen todella iloinen koska vaikka tämä maksaa varmasti alkuvaiheessa kun toimijoita tulee lisää se sitten pitkällä juoksulla tulee rahaa säästämään hillitsemään kustannuksia kun vahvistetaan sillä erityistasolla tätä perustasoa siihen pyrimme viimekin kaudella mutta niin kuin tässä olemme kuulleet se ei ihan maaliin mennyt mutta tässä on nyt sitten uusi yritys pidän valinnanvapausmallia tärkeänä myöskin siitä syystä että me saamme oikeasti nyt varmistettua lähipalveluja koska aina on vaarana se että että palvelut kun ruvetaan miettimään niitä tarkemmin ja ja myöskin kun hallintoa keskitetään niin on vaara että myös palvelut keskittyvät mutta tällä me varmistamme myöskin niitä lähipalveluja mikä on hyvä asia täällä edustaja toi kysymyksen tästä kuntien roolista täällä on ministeri rehula siihen jo vastannutkin mutta koska siinä mainittiin minun nimeni niin haluan nyt tulla tähän kaikille sanomaan mistä siinä viime viikolla oli kysymys kun me pohdimme tuolla ministeriryhmässä miten me pystyisimme varmistamaan kun meille tuli sitä tietoa ovista ja ikkunoista että jouhevasti tilanteessa jossa maakunta ei vielä ole valmistunut sillä tavalla että siellä ovat kaikki valmiina ottamaan vastaan niin sisäisissä keskusteluissa ministeriryhmässä kävin läpi että yksi vaihtoehto olisi se että kunnat toimisivat tässä siirtymävaiheessa tuottajina totta kai yhtiöitettynä koska järjestäminenhän sitten siirtyy sinne sinne maakunnalle ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista mutta kunnat toimisivat tuottajana

jostain syystä tämä tulkittiin sitten niin että olisin esittänyt tätä kuudelle isolle kaupungille ei pidä paikkaansa minä yksinkertaisesti yritin etsiä ratkaisuja niin kuin kaikki meistä yrittivät siihen että me voisimme varmistaa soten jouhevan siirtymisen kunnilta maakunnille se on ehdoton

edelleen järjestämisvastuu on kunnilla ja kunnat voivat käynnistää sitten mutta maakunnassa tietysti integroituja palveluja ja niitä pilotteja voidaan lähteä tekemään ei tietenkään mitä sattuu pilotteja vaan sen mukaisia pilotteja mitä tämä laki tulee sitten edellyttämään sote keskuksilta

arvoisa puhemies

on suuri merkitys myös kansanterveydellisesti ne tarjoavat varhaista tukea neuvontaa ja ennalta ehkäiseviä palveluja vaikuttavan toimintansa ja palveluidensa ansiosta neuvolat ovatkin avainasemassa lapsiperheiden arjen suunnitelmallisessa hyvinvoinnin edistämisessä luottamus perheiden ja neuvoloiden terveydenhoitajien välille syntyy toistuvilla käynneillä tutussa paikassa jolloin kipeistäkin huolenaiheista voidaan puhua ja saada apua pitkäaikainen suhde omaan lähineuvolaan on perheitä kannatteleva voima kun vanhemmat voivat luottaa saavansa keskustelu ja muuta tarvitsemaansa apua turvalliselta alan ammattilaiselta joka tuntee perheen

voisi kaventaa perheiden terveys ja hyvinvointieroja arvoisa arvoisa ministeri aiotteko tosissanne tässä yksityistämishuumassa romuttaa erinomaiset ulkomaillakin arvostetut neuvolamme ja myös niiden perustalle suunnitellun perhekeskusmallin ja siirtää hyvin toimivat neuvoloiden palvelut ties missä sijaitseviin yksityisiin sote keskuksiin

arvoisa puhemies täällä on useamman kerran tänään

seitsemän puoluetta oli samaa mieltä ja sdpn versio lähtee siitä samasta lähtökohdasta koska silloin oltiin tekemässä sote uudistusta ei valtion aluehallintouudistusta silloin oltiin tekemässä sitä yhdessä mutta siis se on malli joka ruotsissa on toiminut kohta sataviisikymmentä vuotta niin että se on kuntalakipohjainen meidän antamamme nimi siinä on aluekunta jolloinka tässä samassa mallissa ei olisi tarvinnut tehdä erillistä maakuntalakia vaan olisi muokattu nykyistä kuntalakia mutta se olisi siis suuri kunta pohjainen on siis useampi kunta mukana tässä ei tarvitsisi meidän mallissamme erotella järjestäjää ja tuottajaa vaan aluekunta voi olla sekä järjestäjä että tuottaja tällöin meillä kuten nykyisinkin tämä järjestäjä voisi ostaa tai käyttää hyväkseen palveluita joita yksityiset yritykset kolmas sektori tai joiltakin osin sovitusti kunta elikkä järjestäjä aluekunta vastaa siitä ja toimia sitten esimerkiksi nämä kolme erilaista tahoa tässä kohtaa me emme tietenkään yhtiöittäisi julkisia palveluita sillä jos näin tehdään joudutaan tilanteeseen että ne laitetaan eun kilpailuoikeuden pariin koska tähän mennessä suomella on etuoikeus pitää julkiset palvelut ilman tätä

mutta nyt siis hallitus haluaa ne sinne meidän mielestämme tämä malli voisi toteutua ilman liikelaitosta en ymmärrä yhä edelleenkään miksi ei voisi olla sama malli kuin kunnissa että meillä on valtuusto meillä on lautakunta ja virasto kyllä tämä varmaan toimisi myöskin maakuntatasolla meidän mallissamme olisi vaalit ja lähtökohta voisi olla vaikka se sama aluejako kuin hallituksella elikkä kahdeksantoista aluetta tällöin päätösvalta aidosti sekä tuottamisesta että rahoituksesta olisi näillä vaaleilla valituilla ja rahoitus tulisi niin että valtionosuudet tulisivat soteen ja sitten sillä alueella olisi oma verotusoikeus ja se vero kerättäisiin samalla mallilla kuin ruotsissa yhdessä kuntaveron kanssa joten sitä riskiä tuskin olisi niihin korotuksiin meidän mielestämme valtakunnallisia yhtiöitä tässä esitetyssä muodossa ei tarvita niitähän oli siis alun perin neljä nyt niitä on kolme meidän mielestämme ihan hyvin maakunta osaa päättää itse minkälaiset kiinteistöt sillä tulevaisuudessa tulee olla käytössä ja ne myöskin omistaa koska silloin sillä on myöskin mahdollisuus rahoittaa niitä ja niitten korjauksia sekä uusia rakennuksia kun sillä on myöskin verotusoikeus on mahdollista perustaa vaikka kuntien kanssa yhteinen kiinteistöyhtiö jonka kautta niitä hoidetaan me emme haluaisi myöskään näitä tukipalveluita palkanlaskentaa ja muuta mihinkään yhteiseen valtakunnalliseen yhtiöön koska tässäkin meillä on pelko että romuttuu järjestelmä jossa on nyt vaikkapa sairaanhoitopiirien ja kuntien yhteiset tukipalvelut joita järjestetään ja kunnat ehkä joutuvat perustamaan sitten uudelleen omat vaikkapa palkanlaskentaan tai rekrytointiin tai tai ruokahuoltoon tai muuhun olevat en ymmärrä minkä takia pitää perustaa valtakunnallinen yhtiö tähän ictn osalta ymmärrän että tarvitaan valtakunnallista ohjausta mutta siihenkään ei tarvita yhtä yhtiötä jonka kautta tämä asia hoidetaan valinnanvapaus on ollut monta kertaa kysymyksessä me haluamme valinnanvapauden sosiaalidemokraatteina me haluamme kehittää sitä sillä systeemillä mikä meillä on nyt palvelusetelijärjestelmällä jossa julkinen puoli toimii kontrolloijana ja sen jälkeen meillä on ihmisillä mahdollisuus valita siitä valikosta mikä on hyväksi katsottu

yritin puristaa hallituksen esityksessä on reilut tuhat sivua

arvoisa herra puhemies haluan vielä kerran sanoa että me oppositiossa haluamme sote esityksen ja sote ratkaisun mutta emme millä tahansa ehdoilla haluamme että siinä kaikki ovat todellakin mukana ja että se palvelee niitä tavoitteita joita tälle uudistukselle on on asetettu me hyväksymme sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtämisen näihin laajempiin kokonaisuuksiin

näihin uudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin ja haluamme tehdä sellaisen sote ratkaisun joka kestää joka on kaikille yhteinen mutta tässä hallituksen sote esityksessä on ongelmia ja nämä ongelmat johtavat siihen että uudistuksen alkuperäiset tavoitteet eivät enää enää täyty ja tämä on minusta se olennainen ja keskeinen asia josta pitää pitää huolta tehdään uudistus jolla on vaikuttavuutta juuri siihen mihin pyrittiin pääsemään tässä uudistuksessa suurimmat ongelmat ovat siinä että tässä on liian suuria muutoksia tulossa liikaa samaan aikaan yhtä aikaa ja tämän ovat monet asiantuntijat todenneet osa puhuu jopa siitä että joudutaan kaaokseen sekään ei ole opposition eikä sosiaalidemokraattien keksimä termi vaan tästä varoitetaan ihan aidosti vastaavaa mallia nimittäin ei ole missään muualla toteutettu täällä on puhuttu ruotsin mallista mutta ruotsissa ei maakuntia ole pakotettu yhtiöittämään omia palveluitaan ja laittamaan niitä markkinoille kilpailemaan asiakkaista tämän mallin ongelmana on siis se että nämä julkiset palvelut pitää jatkossa tuottaa yhtiöissä näiden peruspalveluiden osalta eli tuossa hallituksen esityksessä puhutaan käytännössä terveyskeskuspalveluista eli julkiset terveyskeskukset yhtiöitetään ja laitetaan sitten kilpailemaan markkinoille muiden suurien yhtiöiden yksityisten yhtiöiden kanssa tällöin eivät myös verovarat välttämättä kohdistu yksiselitteisesti ihmisten palveluiden tuottamiseen vaan niitä ohjautuu myös yksityisten yritysten ja näiden maakunnan yhtiöitten voitontavoitteluun ja pahimmassa tapauksessa tämä johtaa myös siihen että että tehdään veronkiertojärjestelyä tai kauniimmalla sanalla verosuunnittelua ja kaikkia veroja ei meille makseta mutta joka tapauksessa meidän sosiaalidemokraattien lähtökohta on se että sen sijaan että voittoa tuotetaan ne resurssit käytetään kansalaisten palveluihin siihen että neuvolapalvelut ovat kunnossa että sinne lääkäriin pääsee että konsultaatioon pääsee nopeasti ja tutkimuksiin ja hoitoon hyvin ja että myös sosiaalipalveluista kannetaan huolta ja meidän lastensuojelu vihdoinkin pistetään

asiantuntijalausunnoissa povattu että näin tulee käymään eikä se ole povaamista vaan ne ovat ihan asiantuntija arvioita monet talousoppineet ja talousviisaat professorit sanovat että kustannukset tulevat kasvamaan ja kun kustannukset kasvavat ja se valtiolta tuleva raha on tietynsuuruinen eikä maakunnalla ole verotusoikeutta niin siinä tilanteessa ei mitään muita keinoja voi olla kuin nostaa asiakasmaksuja joista edustaja taavitsainen täällä puhui hyvin tai sitten aletaan karsia palveluvalikoimaa eli tehdään sitten sellainen suppea palveluvalikoima suppea palvelulupaus joka ei riitäkään ihan kaikkeen voi olla että ajatuksena onkin että sitten sitä ihminen joutuu täydentämään yksityisillä vakuutuksilla ja kun tämä sairausvakuutusjärjestelmä joka on kaikille poistuu niin tilalle astuu sitten yksityinen vakuutusjärjestelmä jossa kukin ottaa vakuutuksia sitten sen mukaan kuin haluaa tällaista tietä en en haluaisi nähdä eli pitkäjänteisesti pitäisi pystyä katsomaan tätä uudistusta eteenpäin ja nähdä myös ne vaarat jotka jotka tällä tiellä on tavoitteena on sosiaali ja terveyserojen kaventaminen ja se pitää pitää mielessä asiantuntijat sanovat että tällä mallilla se ei tule onnistumaan ja siitä syystä tämä yhtiöittämisvimma markkinoille pistäminen ja tämän tämän kaiken liittäminen tähän isoon maakuntauudistukseen

voi todella ja varmasti johtaa kaksituhattayhdeksäntoista siihen että että maa on varsin sekavassa tilassa

arvoisa puhemies tekisi mieli sanoa että kolmas kerta toden sanoo ja toivon että voisin nyt käyttää tämän puheenvuoroni vedoten kansanedustajan rajoittamattomaan puheoikeuteen ilman että sitä joutuu pätkimään viiteen minuuttiin tässä vaiheessa keskustelua säästettäisiin varmaan kaikkien aikaa ja haluan kiittää ministereitä että olette vielä täällä kuuntelemassa antamaamme palautetta puhemies jatkan siitä mihin edellisessä puheenvuorossani jäin eli tästä yksityisten ja julkisten toimijoiden samalle viivalle laittamisesta joka siis näytti olevan perusteluna ainakin joissakin hallituksen kannanotoissa ja ja tämän nyt tehdyn esityksen perusteluissa tässä on vain se ongelma että nythän meillä tämä julkinen tuotantojärjestelmä ei vielä ole tässä moodissa että se voisi olla tekemässä sitä markkinointia jota esimerkiksi meidän monikansallisesti omistetut terveysfirmat suomessa jo tekevät olen käyttänyt sellaista esimerkkiä omakohtaisesti että että kun minä olin lapsi niin minun joululahjatoiveenani oli saada käytetyt luistimet ja olin tosi onnellinen käytetyistä luistimista mutta kun minun lapseni tekevät joululahjalistaa niin he tekevät sen joululahjalistansa viidentoista lelulehden avulla jotka nimittäin meille luukkuun ennen aattoa ja he rastittavat sieltä niitä tavaroita ja tulevat esittelemään ne viisitoista lelulehteä ja sanovat että nämä ja nämä ja nämä minä tarvitsisin ja sitten vielä nämä minä vain haluan kertoa tällä esimerkillä että on hyvin mahdollista todennäköistä jopa että meille aletaan synnyttämään tällä markkinoinnilla uusia tarpeita joiden olemassaolosta me emme ole tähän mennessä vielä ymmärtäneet mitään sanon äitinä että olen hyvin huolissani lasteni turvallisuudesta jatkuvasti jos minulle joku erehtyy sanomaan että oletko muuten jo havainnut sellaisen piilevän sairauden mahdollisuuden oletko varma ettei lapsellasi tätä ole kyllä huovinen juoksee minusta tämäkin näkökulma on jäänyt liian vähälle tässä pohdinnassa ja haluan sen tässä vain nostaa vielä puhemies alueellinen tasa arvo on täällä mainittu useamman kerran muistini mukaan ruotsissa kävi niin että eräs

toimija päätti vähän ykskaks yllättäen että synnytystoiminta onkin toimintaa joka vie liikaa rahaa eikä synnytäkään riittävää tulosta tietyllä tietyllä maakäräjäalueella ja pisti pillit pussiin jolloin maakäräjien vastuulle jäi hoitaa tämä toiminta hyvin nopealla tahdilla tämmöisistä tilanteista tietenkin toivon että hallitus varmistuu ettei suomessa päädytä samaan monessa maakunnassa myös omassani pienemmissä kunnissa minulta on kysytty enkä ole oikein osannut vastata että mikä ampiainen tai pörriäinen tänne tänne suuntaan tulee näitä sote markkinoita meille tekemään kun on kyse paikkakunnista joilla on muutama tuhat asukasta ja hyvin kaukana keskuksista minusta tämä on vakavasti otettava huoli ja toivon että hallitus tähänkin vastaa eu sääntely ei vaadi meiltä pakkoyhtiöittämistä vaan tosiasiallisesti pakkoyhtiöittäminen tuli ikään kuin kaupan päälle kun päätettiin tästä hyvin laajasta valinnanvapausmallista eli se oli se faktinen päätös jossa tehtiin

edustajan edustajan vääriä tulkintoja mikäli näin pääsee käymään haluan vielä nostaa järjestötoimijat oli hyvä että ministeri totesi että vapaaehtoistoiminnan osalta meillä on riski että se tipahtaa näiden toimijoiden väliin siitä pitää pitää erityistä huolta koska se on kansalaisyhteiskunnan peruskauraa ja sitä kautta me saamme myös uusia ideoita sosiaali ja terveyspalvelujärjestelmään ajatellaan nyt vaikkapa ensi ja turvakotien toimintaa järjestölähtöistä erittäin tärkeätä työtä

kun kouluterveydenhuolto voitiin rajata valinnanvapauden ulkopuolelle miksi oli niin vaikeaa tehdä sama neuvolan osalta puhemies lopetan ihan kohta sanon kolme asiaa jos sopii haluan vielä kysyä maakunnan todellisesta ohjausvallasta jos maakunnan yhtiöt on sitten

pakko yhtiöittää niin mikä on näiden kansanvaltainen rooli sen jälkeen kun veikkaan että meidän on pakko siellä jonkin verran myös ammattilaisia käyttää hallitustyöskentelyssä jotta se toiminta pystytään pitämään sellaisena että se täyttää nämä vaatimukset eli mikä on kansanvallan rooli ja millä tavalla se maakunnan valtuusto tosiasiallisesti siis poliittiset päätöksentekijät tätä ohjata tässä on nähdäkseni monimutkaisuuden ja vaikeasti hallittavuuden riski henkilöstöstä epävarmuus on valitettavasti tämän vatkaamisen myötä tietenkin kasvanut mutta on myös niin että ihan viime aikoinakin työehtokysymyksissä monet yksityiset yritykset eivät ole näyttäneet näyttäneet kovin hyvää esimerkkiä ja erilaiset nimikekikkailut ovat ovat näyttäneet siltä että on tarkoitus vain päästä halvemmalla ja sälyttää samat työt pienemmällä palkalla valmiiksi uupuneille ihmisille tämäkin on asia johon pitää kiinnittää huomiota ict täällä mainittiin kela ja valtiovarainministeriö ovat siitä hyvin mielestäni lausuneet puhemies aivan lopuksi tästä kustannusten säästöstä minä en ymmärrä millä logiikalla me pystymme kustannuksia hillitsemään kolmella miljardilla eurolla tämän esityksen myötä pääministerihän tänään toisti täällä siis jos raami tulee kaulaan ja jos raami ei riitä niin nostammeko asiakasmaksuja rajaammeko palveluita vai pistämmekö lisää rahaa koneeseen mielestäni siinä on käytännössä ne kolme vaihtoehtoa rahaa koneeseen lisää vaihtoehto ei taida onnistua näillä talouslukemilla ja silloin pitemmässä juoksussa pitkästä juoksusta täällä muuten ei ole kovin paljon tänään puhuttu on riski kyllä siihen että emme pysty sitä integraatiota toteuttamaan silloin saamme valitettavasti lisää maksettavaa kun ihmisten vaivat ovat pitkittyviä niin ne yleensä menevät myös hankalammiksi ja kalliimmiksi

entisen ministerin huovisen erittäin painavia ja osuvia sanoja tämän uudistuksen riskeihin ja vaaroihin liittyen tässä lopuksi kiteytyivät juuri nämä isoimmat kysymykset mitä vastaisuudessa käy heikkeneekö palveluiden laatu ja saavutettavuus nousevatko asiakasmaksut tällä hallituksen mallilla näitä säästöjä ei kertakaikkisesti pystytä toteuttamaan rakenteiden kautta muun muassa meillä tampereella on on ei niin hyvää kokemusta tästä tilaaja tuottaja mallista josta juuri tämän vuoden alussa pääsimme eroon joten olen aika varma että näiden hallinnollisten rakenteiden kautta mitä tämän ympärille ollaan rakentamassa näitä säästöjä ja järkevää toimintaa ei saavuteta vaan nämä säästöt pitää sitten hakea muualta mutta pyysin puheenvuoroa kiittääkseni ministeri risikkoa tästä selvennyksestä äsken se avasi paljon olisin itse tietenkin toivonut että isot kaupungit olisivat voineet edelleen

asukkaan helsinki tai kahteensataankolmeenkymmeneentuhanteen asukkaan tampere tai muut iso kaupungit esimerkiksi espoo vantaa oulu turku jyväskylä ja monet muut eivät saa toimia palveluntuottajina vastaisuudessa mutta näitä hyvin paljon pienemmät maakunnat saavat ja yksityiset yritykset attendo mehiläinen terveystalo ja muut saavat tämä on minun mielestäni

näin painavien keskusteluiden osalta näin ei ole ollut joten siitä kiitos molemmille ministereille että olette vielä täällä

arvoisa herra puhemies tämä on niin laaja asia että tästä on pakko näitä lyhyitä puheenvuoroja useampia ottaa vielä vielä haluan pari asiaa nostaa esille ja tavallaan hallitukselle viestinä harkinnan paikaksi sen että nyt kun tässä uudistuksessa ollaan tämän valinnanvapausjärjestelmän myötä viemässä siis markkinoille meidän julkisia palveluita terveyskeskuspalveluita näitä peruspalveluita kun ne yhtiöitetään ja viedään markkinoille kilpailemaan yksityisten yritysten kanssa sen avaamisen markkinoille voi tehdä vain kerran sieltä ei enää palaamismahdollisuutta ole täällä salissa jotkut hallituksen edustajat sanoivat että tehdään nyt tämä uudistus kun kansalaiset odottavat ja tehdään nopeasti ja sitten korjataan jos siinä on jotain korjattavaa mutta tämä perustavanlaatuinen kysymys on sen sorttinen että sen kanssa ei voi leikitellä montaa kertaa eli kun markkinat avataan niin ne ovat ja pysyvät tällainen on meidän eu kilpailulainsäädäntömme ja

voivat olla siellä yksityisissä yhtiöissä ja nyt hallitus tuli sitten tänään pääministerin suulla ilmoittamaan että maakunta päättää menevätkö ne yhtiöihin eli näihin sote palvelukeskuksiin vaiko eivät mutta nyt kysymykseni kuuluu onko nyt varmistettu varmasti että maakunnat voivat laatia erilaisia palvelukokonaisuuksia jotka menevät näihin sote keskuksiin mitkä palvelut ovat sitten vapailla markkinoilla mitä sanoo tähän perustuslaki ja yhdenvertaisuus voiko todella olla näin minä olen saanut semmoisen käsityksen että maassa pitäisi olla sitten yhdenmukainen systeemi siinä mitkä ovat näissä yhtiöissä näitä palveluita eli siellä markkinoilla se sama systeemi olisi sitten koko maassa ja jos nyt kuitenkin menossa niin tottahan sinne sitten varmasti maakunnissa menevät myös neuvolat koska neuvolat toimivat siellä terveyskeskuksissa eli tässä ollaan yhtiöittämässä neuvolat eli oy neuvola ab ei ole ollenkaan kaukaa haettu haettu asia mutta pyydän ja toivon että hallitus vielä harkitsee näitä jatkossa kun ei ole vielä sitä valinnanvapauslakia tuonut

tämä uudistus kaiken kaikkiaan voisi olla sujuvampi jos kunnilla olisi mahdollisuus tuottaa palveluita siinä tapauksessa että tämä maakunta tai suuri sote alue niin katsoisi ja se harkitsisi sen millä kunnalla on mahdollisuus myös tuottaa järkevästi palveluita esimerkiksi uudellamaalla on sen verran suuria väestökeskittymiä että voi olla aika hurjaa se että kertaheitolla mennään mennään tällaiseen malliin ja kun siihen vielä päälle ollaan lykkäämässä tämä yhtiöittäminen niin täällä varmasti sekaannus on suunnaton varsinkin kun uudellamaalla eivät ole vielä nämä valmistelut sellaisessa vaiheessa kuin monissa muissa maakunnissa siun soteakin on tehty kymmenen vuotta ja nyt nyt siinä kuosissa että heillä on tämä maakuntarakenne kunnossa eksotea on pystytetty toinen mokoma kaksi kertaa pidempään ja nyt se alkaa pelittää eli täällä jos missä nämä pelkokertoimet varmasti ovat entistä suuremmat mutta kiitos ministereille vastauksista ja läsnäolosta ja siitä että olette käyttäneet illan myöhäisiin tunteihin saakka aikaanne täällä arvostan sitä suunnattomasti kiitän myös hyvistä ja ja pohtivista vastauksista tämän tämän asian

arvoisa puhemies yksi keskeinen peruste sosiaali ja terveydenhuollon muutoksen rakentamiselle on se että meillä osaajat riittävät vaikka tulisi minkälainen digitalisaatio härpäkkeet ollaan tilanteessa jossa meidän pitää tehdä muutos nykytilanteeseen perustavaa laatua oleva muutos siksi että osaajia riittäisi tämä tulee olemaan yksi iso asia koko kokonaisuuden onnistumisen kannalta että me saamme esimerkiksi meidän koulutusjärjestelmämme semmoiseen malliin että se on sote maailmassa se ei ole ihan päivän eikä kahden eikä muutaman vuodenkaan asia sinä päivänä tulee sote kun ne ihmiset ne naiset ja miehet jotka työskentelevät palvelujen tarjoajina siinä tilanteessa jossa kohdataan toinen ihminen pitäisi olla sote ihmisiä joille potilas ja asiakas on

että se nousi tässä keskustelussa edes kerran esille toisekseen ei tästä tule täydellistä ensimmäinen ensimmäistä on päivä johon tähdätään

terveydenhuollon järjestämislaki voimaanpanolaki sote palvelujen rahoituslaki tulevat voimaan me tarvitsemme sen päivän johon tähtäämme mutta hyväksytään se jo lähtökohtaisesti että valmista ei ole vielä toinen päivä tammikuuta tämä on vuosien työ se miten tässä vuosien työssä onnistutaan tämän hetken tilanne koko maata katsoen on se että meillä on maakuntia jotka ovat hyvässä vauhdissa ja sitten meillä on maakuntia joilla on pikkuisen kirittävää aivan keskeistä tukea muutokselle on se että me hallituksessa pystyisimme ja toki osaltaan myös opposition edustajat pystyisivät viestittämään eteenpäin sitä että tämä muutos etenee jos me menisimme nyt lähtöruutuun jonne kukaan ei johonkin tilanteeseen jossa tämän valmistelun keskeisiä ankkureita lähdettäisiin muuttamaan niin mikä viesti se olisi niille ihmisille jotka ovat tällä hetkellä kentällä valmistelemassa eteenpäinmenoa laki antaa raamin niin valinnanvapaudessa kuin sote järjestämislaissa on paljon puhutut maakuntien erityispiirteet ja asia josta täälläkin on huolehdittu se miten se valinnanvapaus missäkin päin toteutuu sillä on iso merkitys miten maakunnan valmistelu voi edetä sitten huono sana mutta neuvolat aivan kuten edellisessä puheenvuorossa mainitsin meillä on jatkossakin terveydenhuoltolaki sosiaalihuoltolaki lastensuojelulaki substanssilainsäädäntö joka ohjaa meillä on vammaispalvelulaki jossa on vammaisille henkilöille esimerkiksi subjektiiviset oikeudet jatkossakin ei tämä ole mihinkään häviämässä lainsäädäntö potilaan asiakkaan oikeuksista ei se ole mihinkään häviämässä jos nyt oikein muistan tarkistamatta terveydenhuoltolain viidestoista pykälä jossa määritellään ne asiat jotka neuvoloille kuuluvat ne ovat jatkossakin riippumatta siitä mikä on palveluntuottajan tausta pitää noudattaa kyseistä voimassa olevaa lakia riippumatta taustasta ja nyt tänään on kerrottu eduskunnalle että maakunta päättää huolehtii palveluintegraatiosta huolehtii integraatiosta joka liittyy perhekeskusten rakentamiseen työ jota on aloitettu jo ministeri risikon aikana se työ voi mennä eteenpäin

palvelutoimijana siinä kohtaamistilanteessa jossa lapsi neuvolapalveluja tarvitsee perhe neuvolapalveluja tarvitsee on joko sote keskus jonka taustalla on yksityinen toimija tai julkinen toimija

arvoisa edustaja huovinen tämä lelulehtiesimerkki oli erinomainen meillä kotona tuosta ajasta on jo himpun verran aikaa mutta muistan sen ajan se miten meillä asiaa ratkottiin oli se että asetettiin rajat asetettiin ehdot rasteja oli ruudussa aika monta ja sitten fiksumpi rupesi leikkaamaan saksilla ja liimasi niitä

meillä asetettiin rajat asetettiin puitteet sille mikä kaikki on mahdollista meillä tehtiin niin tekemässä ollaan asettamassa puitteet ja rajat hallinnosta muutama sana hallinnollinen sekamelska mitä termejä onkaan käytetty meillä on tällä hetkellä järjestämisvastuussa olevaa toimijaa jatkossa on tänä päivänä kuntia kuntayhtymiä kuntayhtymiä voi kysyä mikä on yksittäisen kunnan ohjausvaikutus kuntayhtymiin mutta nämä ovat nyt näitä perusasioita joista on puhuttu niin kauan kuin tätä sotea on eteenpäin viety arvoisa herra puhemies tämänkin keskustelun aikana olen ollut kuulevinani että kiitoksiakin tuli kiitos kiitoksista näiltä osin keskustelu jatkuu